keskustelun aloittaa valtiovarainministeri stubb olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä siis neljäs lisätalousarvio ja ehkä jos sallitte kiteyttäisin oman puheenvuoroni kahteen kokonaisuuteen joista ensimmäinen on yleispuheenvuoro taloudesta talouden tilanteesta ja toinen on sitten pikkaisen yksityiskohtaisempi erittely lisäta lousarvioesityksestä ehkä jos tämän puheenvuoron kiteyttää uskon että suomessa on aika vahva kriisitietoisuus talouden tilanteesta mutta me olemme hallituksen piirissä miettineet sitä hyvinvoinnin tai talouspolitiikan myönteisen kehän kautta se meidän ajatuksenkulku lähtee siitä että meidän on seurattava kuutta askelta talouden kehityksessä jotta saisimme hyvinvointia aikaiseksi se ensimmäinen askel on kilpailukyky ja kilpailukykyä lisäävät toimenpiteet

me näemme tällä hetkellä orastava talouskasvu euroalueella öljyn hinta on matala euroopan keskuspankin rahapolitiikka toimii korot ovat alhaalla ja euron arvo varsinkin viennin näkökulmasta on suhtkoht matalalla tasolla vaikkapa dollariin suhteutettuna kilpailukyvyn ja viennin ja kasvun jälkeen pääsemme neljänteen vaiheeseen joka on työ ja työpaikat tässä kuten sali hyvin tietää hallitus on ryhtynyt toimiin ei ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja paikallisen sopimisen ja työmarkkinauudistusten kautta työn jälkeen pääsemme viidenteen vaiheeseen joka on verot ja verotulot tässä meidän tavoitteena tietysti lähtökohtaisesti on se että veroaste ei nouse ja vero ylipäätään ei kiristy vasta tämän jälkeen me pääsemme siihen kaikista tärkeimpään eli hyvinvointiin eli käytännössä meidän myönteisen talouden kehä tai hyvinvoinnin kehä muodostuu kuudesta kokonaisuudesta joista ensimmäinen on kilpailukyky jota ilman ei ole vientiä jota ilman ei ole kasvua jota ilman ei ole työtä jota ilman ei ole verotuloja ja jota ilman ei ole hyvinvointia

me keskitymme tässä neljännessä lisätalousarvioesityksessä kuluvalle vuodelle vain välttämättömien menojen kattamiseen ja tällöin suurimpana kokonaisuutena lisäbudjetissa on tietysti huomioitu turvapaikanhakijoiden lisääntyvä määrä ja siitä johtuvat lisämenot on suomen sekä turvapaikanhakijoiden kannalta erittäin tärkeää että hakemukset voidaan käsitellä tehokkaasti ja että tilanne pysyy viranomaisten hallinnassa tätä taustaa vasten lisätalousarvio sisältää yhteensä noin yhdeksänkymmentäneljä pilkku viisi miljoonaa euroa maahanmuuton hallintaan ja ehdotus perustuu noin kolmenkymmenentuhannen viiva neljänkymmenentuhannen turvapaikanhakijan vastaanottamiseen kuluvana vuonna tämä jakaantuu seuraavalla tavalla pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden vastaanottoon miljoonaa vastaanottotoiminnan asiakkaille myönnettäviin tukiin noin kolmetoista miljoonaa muiden tuomioistuimien toimintamenoihin noin sadanviidenkymmenentuhannen euron lisäys ja sen jälkeen yksityisten oikeusavustajien korvauksiin kaksikymmentäkolme miljoonaa valtionkorvaukset kunnille vastaanottotoiminnasta yhdeksäntoista pilkku neljä miljoonaa ja tullin toimintamenoihin tornion alueella tehostettuun valvontaan

ensi vuonna suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrää on kuitenkin vielä tässä vaiheessa mahdoton arvioida hallitus on päättänyt siirtää kuluvan vuoden jakamatonta varausta ensi vuodelle kaksisataa miljoonaa euroa jotta saamme turvapuskuria myös tulevalle vuodelle hallituksen on onnistuttava olennaisesti myös tehostamaan turvapaikkaprosessia sekä hakemaan kriisiin yhteisiä ratkaisuja muiden eu jäsenmaiden kanssa muut lisätalousarvion sisältämät ehdotukset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä käyn ne tässä lyhyesti läpi muun muassa ammattikorkeakoulu uudistukseen budjetoidaan kaksikymmentä pilkku viisi miljoonaa euroa tämä lisäys arvonlisäverolain muutosten kompensoimiseksi sitten suomen vientiluotto oyn jälleenrahoitustoimintaan budjetoidaan neljäkymmentäneljä miljoonaa euroa tarkentuneista korko ja valuuttakurssimuutoslaskelmista peruspäivärahan menoihin ehdotetaan viidentoista miljoonan euron lisäystä ja asumistukimäärärahaan kahdeksankymmenen miljoonan euron lisäystä mikä kertoo huolestuttavaa viestiä myös kasvusta tämä suunta on muutettava kannustamalla yrityksiä työllistämään ja kannustamalla suomalaisia ottamaan vastaan työtä tulevan vuoden alusta pieni ja keskituloisten palkansaajien verotusta kevennetään neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa työtulovähennyksellä mikä omalta osaltaan sitten kannustaa vastaanottamaan myös pienipalkkaista työtä kun palkasta jää käteen enemmän

alennetaan kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla energia ja investointitukia lähes kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla

tämä siis hankkeiden viivästymisen vuoksi sekä uusiutuvan energian tuotantotukea vielä kolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa metsähakesähkön tuotantoarvion tarkastuksesta johtuen työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaan koulutuskorvaukseen varattua määrärahaa vähennetään seitsemällätoista miljoonalla eurolla ennakoitua vähemmistä koulutuskorvaushakemuksista johtuen ja valtion osuutta työmarkkinatukimenoista alennetaan johtuen työmarkkinatuen saajien määrän vähentymisestä aikaisempiin arvioihin nähden arvoisa puhemies ärade talman till slut lopuksi kaiken kaikkiaan vuoden kaksituhattaviisitoista neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa tästä huolimatta velkaantumisemme jatkuu edelleen ja ennusteen mukaan otamme tänä vuonna viisi pilkku kaksi miljardia euroa lisää velkaa ja ensi vuonna me lisäämme velkataakkaa toiset viisi miljardia euroa kuitenkin suhtautua tulevaisuuteen optimistisesti parempi huominen vaatii kykyä uudistua ja rohkeutta muuttaa suomea ja sitä toivottavasti meillä kaikilla tässä salissa on toivottavasti tämän hallituksen talouspoliittinen linja luo myös tulevaisuudenuskoa me emme ajelehdi virran vietävänä tai hoida sairauden syyn sijaan vain oireita vaan ryhdymme toimeen oman tilanteemme kohentamiseksi ja kun nyt teemme välttämättömät isot uudistukset pääsemme pois jatkuvasta säästöjen ja kurjistumisen kierteestä ja mahdollistamme samalla hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville siis siinä järjestyksessä jonka aluksi mainitsin

on mahdollista käydä debattia pyydän niitä puheenvuoron ilmoittautumaan

arvoisa ministeri nyt haluaisin kysyä että kun tähän maahanmuuttoon pannaan runsaasti lisää rahaa jotta pystymme hoitamaan tämän kriisin näinhän sen tietenkin täytyy olla niin kun tämän päivän tietojen mukaan supo kertoo että mukana maahan pyrkijöissä on isis taistelijoita ja ja isis värväreitä ja ääri islamisteja niin mitkä ovat ne toimet millä hallitus pystyy karsimaan pois sellaiset turvapaikanhakijat jotka ilmiselvästi eivät ole turvapaikanhakijoita mitkä ovat ne keinot että nämä rahat mitä nyt aiotaan tässäkin budjetissa siirtää tähän

arvoisa puhemies pidän myönteisenä sitä että päätöksiä tehdään ajassa niin kuin valtiovarainministeri totesi mutta kuitenkin vain ne rahat joita on nyt eli välttämättömät ovat tässä ohjauksessa turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi haluan antaa kiitosta myös siitä että puolustusvoimille ilmavoimille annetaan lisää määrärahoja meillä on merkittävästi lisääntynyt hornetien käyttö tunnistelennoissa ja on tärkeää turvata myös se että meidän

rouva puhemies kuten äsken kuulimme hallituksen pakkolakipaketti tähtää vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista se ei todellakaan ole työllisyystoimi tässä ministeri stubb tätä teidän esityksenne yleisperustelua ja täällä tuodaan esiin vakava huoli siitä että meidän työttömyystilanteemme on huono ja huononee koko ajan tässä on tämän hallituksen kolmas lisätalousarvio se on työllisyystoimien osalta tekninen meillä ei ole siihen varaa me tarvitsemme työllistämistoimia tässä ja nyt missä ovat ministeri stubb teidän työllistämistoimenne tässä ja

vuonna sataviisikymmentä miljoonaa nuorisotakuu vedetään alas konkreettisia toimia työpaikkojen lisäämiseksi ei ole paketti joka on pakkolakipaketti mikä on sinänsä huono tähtää vuodelle

puhemies oppositio on tässä salissa jo kaksi kertaa aikaisemmin ehdottanut lisämäärärahoja työllisyyden hoitoon

nyt kyse ei ole enää teknisestä lisätalousarviosta vaan hallituksen linjauksesta maksetaan siitä että ihmiset eivät työllisty kun pitäisi maksaa siitä että ihmiset työllistyvät esimerkiksi oma maakuntani keski suomi on tällä hetkellä työttömyystilastoissa ykkönen ja kolmannen lisätalousarvion yhteydessä jäi vaille yhtään rahaa missä vaiheessa hallitus tahtoo laittaa

oikeasti eteenpäin koska tämä kiristävä finanssipolitiikka yhdistettynä siihen että työllisyyteen ei satsata johtaa talouden noidankehään aikooko hallitus jo täydennetyssä talousarvioesityksessään muuttaa suhtautumistaan työllisyysmäärärahoihin vuoden lopussa jos ja kun työttömyys kasvaa päivä päivältä

sdp voisi tehdä valtiomiesteon käyttämällä kaikki ne vaikutuskanavat hyväkseen yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi teillä on on todella harmillista että että kulisseissa te kampitatte tätä yhteiskuntasopimusta joka olisi suomen kilpailukyvyn kannalta kaikkein tärkein asia se olisi se toimi nyt ja heti toimi jolla saataisiin luottamus myös markkinoille siitä että suomi hoitaa tämän velkaantumiskehityksen kuntoon ja parantaa kilpailukykyä jotta saadaan uusia työpaikkoja saadaan vientituloja saadaan verotuloja aikaan

arvoisa puhemies se mitä edustaja rantakangas tässä sanoi ei pidä paikkaansa se mitä rantakangas tässä äsken sanoi ei pidä paikkaansa hän väittää että sdp ei olisi tukenut yhteistyösopimuspyrkimyksiä mutta hän varsin hyvin tietää kuten läsnä olevat ministerit me olemme tarjonneet omaa malliamme olemmepa tarjonneet jopa omaa miestä edustaja lauri ihalaista joka on tuhansien sopimusten mies ja jonka avulla varmasti yhteistyösopimus olisi saatu aikaiseksi ja mitä tulee tähän reiluun tarjoukseen edustaja rantakangas nimittää sitä reiluksi mutta hallituksen oma työministeri viime kesänä vielä sanoi että eihän tämä ole tasapainossa mitä hallitus hakee ja elinkeinoelämänkin pitää tulla vastaan mutta huoli siitä että hallitus nyt hukkaa koko ajan aikaa on ihan aiheellinen

parantava paketti ei valitettavasti riitä ja

koska sttk ja akava ovat hyväksyneet tämän hallituksen kokonaisraamin mihin pitäisi päästä kilpailukykyä parantavissa toimissa olisi reilua että myös sak hyväksyisi sen siihen on teillä sdpssä voimaa ja valtaa kun te käytätte sitä minä luotan ministeri ihalaiseen siis arvonimeltään ministeri ihalaiseen täysin ja hallitus luottaa mutta on on epäreilua toimia sillä tavalla että te ette pane itseänne peliin tässä te voisitte nostaa puolueenne kannatusta edelleenkin kun lähtisitte pelastamaan isänmaata

koska kaikkihan näkevät läpi tämän pelin mitä tuolla kulisseissa pelataan lopettakaa se peli tulkaa pöytään pelastakaa isänmaa ja ja lähtekää sillä tavalla rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa
edustaja rantakangas on keskittynyt näihin imaginääripuheenvuoroihin kun me olemme esittäneet että toimitaan tässä ja nyt tehtäisiin nyt niitä päätöksiä jotka vaikuttavat siihen kuuluisaan kilpailukykyyn eikä niin kuin teidän mallinne on että kaksituhattaseitsemäntoista suunnitellaan pakkolakipakettia joka todennäköisesti on perustuslain vastainen ja tulee vielä menemään kumoon sitten te istutte koko tämän mahtavan rakennelman keskellä joka on romahtanut ja ihmettelette miten tässä näin kävi puolitoista vuotta pitää nyt kansalaisten ja yritysten odottaa kun teidän ensimmäiset toimenne ovat vuoteen seitsemännentoista onhan tämä ihan uskomatonta ja samaan aikaan pääministeri käyttää on kiire ja nyt pitää vatulointi lopettaa jos lähdettäisiin menemään välillisten työvoimakustannusten kautta voitaisiin toimia tässä ja nyt ja kun järjestöt palkansaajan puolelta ovat tätä esittäneet niin ihmettelen että kun tunnetusti teillä on hyvät suhteet työnantajapuolelle sekä keskustalla että kokoomuksella ja ja täällä on entinen perheyritysten liiton toimitusjohtaja joka nyt pyytää puheenvuoroa niin

arvoisa puhemies tämä on lohdullista kuulla että nyt oppositiokin on herännyt nyt vaaditaan toimia tässä ja nyt mutta miten hallitus on toiminut hallitushan on toiminut jo monta kuukautta sitten ja ja kaikki ne toimet oltaisiin saatu aikaiseksi jos oltaisiin saatu yhteiskuntasopimus mutta sitä nyt ei ole saatu aikaiseksi tämän vuoksi hallitus joutuu tekemään niitä toimia jotka ovat hallituksen käsissä eli rakenteellisia toimia minä en puhu

yrityksille

puhemies tähän valtiovarainministerin kehäpäätelmään kuudesta kohdasta sisältyy aikamoisia vääriä olettamia kilpailukyvyn hakeminen te haette kilpailukykyä palkka alella työvoimakustannusten alentamisella vaikka suomalaisen kilpailukyvyn ongelma on se että meidän tuotannolla ei ole tarpeeksi lisäarvoa lisäarvon te haluatte

romahduttaa leikkaamalla osaamisesta opetuksesta tutkimuksesta ja niin edelleen kaikki me olemme kuunnelleet suuren määrän asiantuntijoita muun muassa valtiovarainvaliokunnassa yksikään taho ei ole pitänyt perusteltuna suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpään osa alueeseen osaamiseen puuttumista toinen kysymys on kasvu kasvu on tärkeätä ja sitä pitää saada nyt ja heti liikkeelle mutta te laiminlyötte kotimaisen kulutuskysynnän mahdollisuudet kasvun aikaansaamiseen leikkaamalla kotimaista kulutuskysyntää monella tavalla kasvua täytyy saada viennin edistämisestä vientituotteiden

arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoman ajatus kuulostaa hyvin houkuttelevalta jätetään työttömyys ja vakuutusmaksuja maksamatta ja sama koskee sosiaaliturvamaksuja tarkoittiko hän myös sitä että niitä palveluita joita näillä maksuilla on aiemmin rahoitettu jätetään myös

viittaan tähän tunnettuun palkansaajapuolelta tulleeseen ehdotukseen jossa he ovat menneet erittäin pitkälle ymmärtämään tätä kilpailukykyhaastetta he alkavat olla valmiita siihen että työttömyysvakuutusmaksussa palkansaajan maksuosuutta rasitteena lisätään ja työnantajan helpotetaan onhan se aikamoinen vastaantulo jota ei ole normaalivuosina kyllä nähty sillä puolella on myös valmius siihen että voitaisiin väliaikaisesti laskea eläkemaksuja mikä sekin helpottaisi työnantajapuolen maksurasitetta ja ne tulisivat voimaan heti eikä niin että puolitoista vuotta istutaan pyöritellään peukaloita tehdään suunnitelmia ja rakennetaan jotain semmoista mitä ei ole minusta olisi paljon rehellisempää että te lopettaisitte puhumisen yhteiskuntasopimuksesta eihän semmoista olla tekemässäkään keskustellaan työmarkkinaratkaisusta jossa ovat molemmat työmarkkinaosapuolet pöydässä emme edes tiedä onko työnantaja valmis neuvottelemaan siitä hehän eivät ole vieläkään sanoneet ovatko he valmiit palkkasopimukseen joten nyt tämä katse on suunnattava hallituksen tekemiseen

arvoisa puhemies oppositio varsin hyvin tietää minkä tähden lainsäädännön kautta eteneminen tuottaa sen tuloksen vuonna seitsemäntoista ne astuvat voimaan mutta yrityksille on tärkeää se että tiedetään etukäteen että ne tulevat silloin silloin oma positiivinen merkityksensä muuten tämä keskustelu noudattaa tätä tämän syksyn kaavaa silloin kun leikkauksista puhutaan oppositio vastustaa jokaista leikkausta nyt nyt vaaditaan lisämäärärahoja esitetään välillisten työvoimakustannusten alentamista kertomatta millä se rahoitetaan vai ollaanko valmiita leikkaamaan näitä etuisuuksia kun hallitus

hallituksen lähestymistapa edustaa virkistävällä tavalla uutta tapaa hoitaa työttömyyttä suomessa on vanhastaan laiminlyöty työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien kannustinongelmien ja työllistämisen kannustinten ongelmien rooli ja koetettu niin sanotusti hoitaa työttömyyttä niin sanotuilla työllisyysmäärärahoilla ne parhaimmillaankin vain täydentävät ja laastaroivat tätä kokonaisuutta sen takia tämä hallituksen lähestymistapa on tervetullut ja tulee johtamaan parempaan lopputulokseen korostan myös

kun siitä on olemassa uskottava odotus yrittäjien parissa että näin tullaan tekemään niin silloin se vaikuttaa toki yrittäjien ja investoijien käyttäytymiseen jo tässä ja nyt kiitos
arvoisa puhemies ideologisen jaakauksen rinnalle selvä kysymys valtiovarainministeri stubbille työministerin tehtävää hoitavalle lindströmille ja miksei myöskin edustaja vartiaiselle valtiovarainministeri viittasi tuossa puheessa tuleviin työttömyysturvamuutoksiin ja siihen että ne kannustavat vastaanottamaan työtä ilmeisesti tarkoititte sitä että lyhennetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja lopullisena tavoitteena on alentaa työttömyyttä sillä tavoin mutta kun kuitenkin nuorilla on ollut jo nyt käytössä jo jonkin aikaa lyhennetty työttömyysturvan kesto ja nuorisotyöttömyys on vain pahentunut koko ajan siis todella radikaalilla tavalla niin mikä on se tutkimus jolla te perustelette tätä muutosta että se luo uusia työpaikkoja alentaa työttömyyttä kun käytäntö nuorten kohdalla on osoittanut että mennään täysin päinvastaiseen suuntaan

siitä että pitkäaikaistyöttömyys meidän maassamme lisääntyy ja siksi tämä opposition toivomus siitä että todellakin näitä työllistymismäärärahoja saataisiin lisättyä on äärimmäisen oikeutettu kristillisdemokraatit on noin puolitoista viikkoa sitten esittänyt että ansiopäivärahakauden sadan viimeisen osalta olisi mahdollisuus käyttää tämä ansiopäiväraha työllistymiseen elikkä työtön voisi käyttää sen palkkatukena silloin kun hän menee yritykseen tai sitten starttirahana jos hän haluaa perustaa yrityksen hallitushan on tähän mennessä esittänyt että ansiosidonnaista päivärahaa tulisi vain selkeästi leikata kuitenkin suomessa on alueita joilla on äärimmäisen vaikea työllistyä mutta jos olisi mahdollista käyttää tämä ansiosidonnainen työllistymiseen

hallituksen linja on hyvin selkeä ensi vuoden alusta alkaa hallituksen toteuttama menosopeutus eli velkaantumista ryhdytään hillitsemään todellisilla päätöksillä kipeillä päätöksillä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta työelämän uudistukset tehdään jos eivät sopimusosapuolet nyt tee sitä vapaaehtoisesti meillä on tosin tällä hetkellä täysi vapaus sopia nämä kaikki asiat ja toivon että näin tapahtuu kolmas askel on sitten kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kun tulee sote kuntien tehtävien karsiminen lääkeuudistus ja ja muutamat muut isot uudistukset tällä kokonaispaketilla joka on hallitusohjelman mukainen paketti päästään muutokseen joka tässä maassa tarvitaan siihen on kiire mutta edellinen hallitus jonka budjettia viimeistä budjettia vielä elämme ei tehnyt näitä toimenpiteitä nyt on tehtävä ne ovat kipeitä me myönnämme sen mutta vain tekemällä saadaan muutos

kyllä aivan pakko kysyä tämän äskeisen puheenvuoron jälkeen että kuka enää uskoo ollenkaan tähän hallituksen talouspoliittiseen linjaan kun ensimmäiset työllisyystoimet tulevat joko kaksituhattaseitsemäntoista tai kuten äsken kuulimme kaksituhattayhdeksäntoista tässä on nyt kuulkaa edustaja kankaanniemi ministeri stubb hätä tässä on työttömillä hätä nuorisotyöttömiä tulee koko ajan lisää toimia tarvitaan nyt en minä puhemies olisi uskonut näkeväni tällaista eduskuntakeskustelua että täällä perussuomalaisten edustaja suorastaan intoutuu siitä että hallitus haluaa väen vängällä leikata palkkoja viisi prosenttia tai leikkaa sosiaaliturvaa perussuomalaiset itse esittivät paljon lisää työllisyysmäärärahoja ja nyt todetaan että ei niillä itse asiassa olekaan merkitystä kun täytyy leikata oletteko kuunnelleet viimeaikaista talouspoliittista keskustelua kun entistä useampi ekonomisti kyseenalaistaa tällaisen kuristavan leikkauslinjan paitsi inhimillisesti vääränä myös talouspoliittisesti kestämättömänä edustaja

arvoisa puhemies me emme todellakaan väen vängällä halua leikata yhtään mitään vaan ainoastaan ainoastaan äärimmäisessä pakossa jonka olemme edellisiltä hallituksilta perineet ministeri stubb lähti aivan oikein liikkeelle selittäen tätä hallitusohjelman laajempaa ajatusta ja suurempaa suunnitelmaa kuuden askeleen kautta joissa ensin meillä on kilpailukyky lähtökohtana varten meillä on tämä kilpailukykypaketti jota me edistämme jatkuvasti eteenpäin meillä on vienti meillä on kasvutyöpaikat verotulot kaikki tämä on se oikea reitti miten päästään siihen järkevään päätelmään että vain kilpailukyvyn kautta saadaan pysyviä terveitä työpaikkoja jotka todella nostavat meidän hyvinvointiamme tässä hallitus on tehnyt aivan oikean periaatteellisen ratkaisun oppositio on esittänyt tähän työnkuvansa mukaisesti jatkuvasti vastustusta jokaiseen suunnitelman osaan mutta nyt esittää vihdoin että ainakin työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet vaihtoehdot jotka toimisivat tässä ja nyt no

arvoisa rouva puhemies ehkä ensimmäiseksi todettakoon että tuo istuntotauko on selvästi tehnyt hyvää koska tämä keskustelu on erittäin vilkasta laadukasta ja mielenkiintoista ehkä ensimmäisenä huomiona tähän aikatauluun totean vähän edustajien lindtman heinäluoma ja viitanen hengessä ymmärsinkö teidät oikein että te haluatte että asetamme pakkolait nopeammassa aikataulussa voimaan jos ei näin ole otan korjaukset mielelläni vastaan ja tähän liittyen tietysti kolme vastausta joista ensimmäinen liittyy niihin toimiin joita tällä hetkellä tehdään minusta edustaja heinäluoma kiinnitti huomiota aivan kahteen kokonaisuuteen kilpailukykyyn ja työllisyyteen tässä me katsomme pidemmällä aikavälillä koska kilpailukykyä tai työllisyystilannetta ei voi parantaa sormia näpäyttämällä eikä myöskään laastaroimalla esimerkiksi työllisyysmäärärahojen kautta joita me muuten lisäsimme edellisessä lisätalousarviossa microsoft tilanteen takia kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa vaan siihen todellakin tarvitaan

pyytäneet heiltä että he löytäisivät ratkaisun joka pysyy näissä viiden prosentin puitteissa kaikki hyvät ehdotukset otetaan vastaan toinen liittyy totta kai sitten palkkatasoon edustaja uotila puhui nollapalkkaratkaisusta se ei ole tavoite vaan tavoitteena on totta kai että me löydämme maltillisen palkkaratkaisun jolla me pystymme kuromaan umpeen meidän vmn perusurassa olevan viiden prosentin loikan se ei ole missään nimessä helppo tehtävä ja se riippuu tietysti siitä suhteutetaanko se saksan palkkatasoon ruotsin palkkatasoon tai tanskan palkkatasoon ja kolmas viisi prosenttia liittyy sitten työmarkkinauudistuksiin ja tässä yhtenä osana on paikallinen sopiminen josta käydään keskustelua ja josta hallitus tulee tekemään esityksensä ja sitten ansiosidonnainen työttömyysturva nämä kokonaisuudet muodostavat sen viisi plus viisi plus viisi eli kilpailukyvyn ja työn viimeisenä huomiona ehkä edustaja aallolle negatiivisesta noidankehästä sehän tässä tietenkin on vaarana siis meillä on tällä hetkellä kiristävä finanssipolitiikka siitä ei pääse yli eikä ympäri ja me olemme hyvin tietoisia siitä että se myös sitten kutistaa kasvua lyhyellä tähtäimellä mutta se perusongelma meillä tässä negatiivisessa noidankehässä on että jos me ensin lähdemme siitä kuudennesta joka on se kaikista tärkein eli hyvinvointi ja mietimme mikä on hyvinvointiyhteiskunnan koko ja sen jälkeen lähdemme miettimään sitä seuraavaa viidettä millä tavalla voidaan verottaa jotta se voidaan hoitaa ja vasta verotuksen jälkeen ruvetaan miettimään työllisyyttä ja vasta työllisyyden jälkeen ruvetaan miettimään kasvua ja vasta kasvun jälkeen vientiä ja viennin jälkeen kilpailukykyä niin valitettavasti silloin me ajaudumme siihen negatiiviseen noidankehään me me pyrimme katsomaan asiaa toiselta puolelta siten että suomessa olisi satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja työllisyysprosentti

edustaja heinäluoma oli aivan oikeassa siinä että nämä työllisyyden hoidon panostukset panostukset tällä hetkellä työllisyysmäärärahoja on lisätty niin kuin valtiovarainministeri sanoi viime lisäbudjetissa tuli se kaksikymmentäyksi miljoonaa sehän on totta kai tunnustettava eiväthän ne ole riittäviä ja olen sanonut sen ääneen ennenkin jos olisi rahaa loputtomasti sinne olisi pitänyt laittaa viimeksi yhdeksänkymmentä miljoonaa sillä oltaisiin paikattu tämä ongelma mutta me emme yritä ratkaista sitä ongelmaa mikä on nyt pelkästään tässä ja nyt vaan tätä rakenneongelmaa sitähän me olemme tässä ratkaisemassa ja sen takia nämä keinot joita hallitus käyttää aika rajalliset ja niissä menee oma aikansa ja täytyy käyttää kolmikannan kautta suurin osa näistä laeista siinä menee oma aikansa tämä huoli näistä työllisyysmäärärahoista on yhteinen minäkin olen kovasti huolissani ja haluaisin ilman muuta lisää rahaa loputtomasti jotta voisi tätä asiaa hoitaa mutta kun se on vain tunnustettava että sitä on rajallinen määrä ja joka ikinen ministeri joutuu tinkimään niin myös työministeri ja tässä tässä suhteessa tietenkään ei auta auta valittaa vaan täytyy niillä rahoilla toimia mitkä ovat

työllisyysmääräraha aktivoivaan toimintaan eikä siihen passiiviseen se on tämän koko harjoituksen perimmäinen juoni ja ymmärsin että myös sdp kannattaa tätä että aktiiviseen aktiiviseen suuntaan viedään tätä tätä puolta jotta ne ihmiset saavat sitten mahdollisuuksia päästä taas elämisen syrjästä kiinni

kun on puhuttu paikallisesta sopimisesta ja siihen tuli tämä harri hietalan selvitys niin jo pelkästään joka on luovutettu hallitukselle hallitus ei ole siis vielä linjannut mitään myötä ilmapiiri ja asenne yrittäjien keskuudessa olen jutellut lukuisien yrittäjien kanssa on se että jos tämä menee yhtään siihen suuntaan kuin miltä näyttää he ovat valmiita työllistämään ihmisiä ja sehän on ilman muuta kyllä minä luotan siihen oikeasti pakkohan siihen on luottaa kun luodaan tämmöisiä edellytyksiä ettei tämä hyöty valu pelkästään heidän niin sanotusti taskuihinsa vaan hyöty tulee yhteiskunnalle minä enkä usko että tekään näette kun kun se tehdään oikein ja sitähän me totta kai tässä tavoittelemme tämän paikallisen sopimisen osalta siitä tulevat sitten linjaukset

puhemies todellakin se oli puheenjohtaja rinne joka ensimmäisen kerran esitti sitä että työllisyysmäärärahoja käytettäisiin aktiivisemmin ja tämä on erittäin tervetullut asia ja toivottavasti hallitus tuo omia esityksiään tässä mutta se ei poista sitä tilannetta että on hurskastelua sanoa että ensin poistetaan työllisyysmäärärahat starttirahat mahdollisuus työllistää ja lisätään pitkäaikaistyöttömyyttä sitä kautta lisätään myöskin valtion menoja koska mitä vähemmän

arvoisa rouva puhemies pitkäaikaistyöttömyys sekä nuorisotyöttömyys lisääntyvät hälyttävällä vauhdilla pidän huolestuttavana sitä että hallitus ylenkatsoo työllistämismäärärahoja ettekä niitä nyt lisänneet vaikka itsekin tunnustitte että vajaus oli jo syksyn alussa seitsemänkymmentä miljoonaa jo kesällä loppuivat työllistämismäärärahat starttirahat piti sanoa aloittaville yrittäjille että ei ole antaa mitään kun ottaa huomioon että työllistämisasteen nosto juuri parantaisi kestävyysvajetta ja parantaisi kansantaloudenkin tilaa ja ehkäisisi väestöä valumasta pitkäaikaistyöttömyyteen niin kyllä tähän tulisi panostaa nyt kun kaikki ryhmät lähestulkoon kannattavat sitä että ansiosidonnaista voisi käyttää starttirahana niin lämpimästi kannatamme myös me vihreät että hallitus antaa pikimmiten tällaisen esityksen kysyn myös paikalla olevilta ministereiltä miten edistyy työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen esimerkiksi perustulokokeilu

arvoisa rouva puhemies olen itse asiassa tyytyväinen siihen että salissa tuntuu vallitsevan laaja yhteisymmärrys tarpeesta kunnolla kohentaa suomalaisen työn kilpailukykyä tähän kokonaisuuteen liittyy myös tämä paikallisen sopimisen mahdollistaminen nykyistä laajemmin sillä paikallinen sopiminen on yksi keino myös tuottavuuden nostamiseen hallituksen on valmisteltava omat ratkaisunsa tämän kustannuskilpailukyvyn kohentamiseksi sen vuoksi että viime kädessä vain hallitus ja eduskunta vastaavat siitä mitä tässä maassa tapahtuu ja että tässä maassa saadaan sellaisia ratkaisuja jotka edistävät työllisyyttä ja talouttamme mutta totta kai työmarkkinajärjestöjen neuvotteluilla on keskeinen rooli ja vetoankin siihen että he tekisivät oman ratkaisunsa ja jos on tarvis niin vetoan myös edustaja heinäluomaan että hän tukisi tätä työmarkkinajärjestöjen ratkaisua

kummallinen tilanne kuultu tänään valtiovarainministerin suusta että hän ei ota nollasopimusesitystäkään enää vastaan kun sakn puolelta tarjottiin nollasopimusta palkkoihin niin valtiovarainministeri sanoi että nolla nyt olisi ihan liikaa vaadittu että sitä hallitus nyt ei kuitenkaan tavoittele kääntyy ihan kummalliseksi tämä keskustelu että työmarkkinajärjestöjen puolella on tehty poikkeuksellisen pitkälle meneviä nimenomaan palkansaajapuolella ehdotuksia he ovat valmiit ottamaan työttömyysvakuutusmaksua enemmän omaan piikkiinsä jotta työnantajaa autetaan sitten he ovat valmiit siihen että työeläkemaksuja väliaikaisesti alennetaan mikä myös vaikuttaisi tässä ja nyt heti hallitus haluaa puolitoista vuotta istua tämän teoreettisen rakennelmansa päällä tämän josta pääministeri sanoi että tämä on pakottavaa lainsäädäntöä mistä tuli se että se on pakkolaki kokonaisuus mitä te teette ilman että yrittäjälle annetaan yhtään mitään muuta kuin lämmintä kättä kun yrittäjät huomaavat että puoleentoista vuoteen ei tapahdu mitään

ministeri stubb vastaa lyhyemmässä ajassa jotta ei synny tulkintavirheitä en ottanut tuossa äsken kantaa siihen tarjoukseen jonka työmarkkinaosapuolet ovat tehneet toisaalta kuulisin kyllä ministeri heinäluoman näkemyksen anteeksi ex ministeri heinäluoman näkemyksen siitä haluaako hän todella että pakkolait asetetaan voimaan mahdollisimman nopeasti

yllättävä vastaus että en kannata pakkolakeja rohkenen epäillä että niitä ei koskaan tästä eduskunnasta tule lävitse koska minun mielestäni ne ovat perustuslain vastaisia ei eduskunta voi ryhtyä estämään sopimustoimintaa pidän sitä aika kummallisena ajatuksena että sen sijaan että täällä keskityttäisiin siihen mikä meille kuuluu lainsäädäntöön ja sitä koskevaan asiaan liittyen nyt vaikkapa välillisiin työvoimakustannuksiin työttömyysvakuutukseen tai työeläkkeisiin täällä ryhdyttäisiin säätelemään työehtoja mitä työnantaja saa maksaa enintään työntekijöille ei semmoista länsimaassa ministeri stubb ole vaan siellä on sopimusvapaus kun tiedän että olette liberaali pohja ajatuksiltanne niin ihmettelen miten niin liberaali henkilö kuin te voi kannattaa pakkolainsäädäntöä

oikeutta sopia sopiiko se teidänkään ideologiaanne jos olette ihan rehellinen ministeri stubb
arvoisa rouva puhemies hallitus todellakin kunnioittaa sopimusvapautta ja päinvastoin se on itse asiassa laajentamassa sitä jos järjestöjen sopimusvapauteen lyhyellä aikavälillä puututaan niin se sekä tässä yhteydessä myös se edistettävä paikallinen sopiminen lisäävät nimenomaisesti sopimusvapautta siellä missä sitä kaikista eniten tällä hetkellä kaivataan nimittäin yritystasolla ja yksittäisellä sopimustasolla koska se on on kuitenkin ainoa tapa jolla me saamme kestäviä työpaikkoja tähän maahan ja saamme purettua sitä rakenteellista työttömyyttä jos katsotaan ihan viimeisten vuosien aikana suomessa tehtyä taloustutkimusta liittyen erilaisiin työllistämistukiin kuten työllisyysmäärärahoihin niin niillä ei ole todettu olevan työllisyyttä lisääviä vaikutuksia ne ovat saattaneet lyhyellä tähtäimellä nostaa palkkatasoa millä taas on ollut muuhun työllisyyteen markkinaehtoiseen työllisyyteen

lepomäeltä ja varmaan ministereiltäkin kun kerran puhutaan sopimuksen vapaudesta ja halutaan lisää sopimusoikeutta ja sopimisen mahdollisuutta niin miksi samanaikaisesti ollaan tekemässä pakottavaa lainsäädäntöä jotta sopimista ei voida toteuttaa

arvoisa rouva puhemies mitään yritystä ei ole ikinä tässä maassa kohdeltu kaltoin sen vuoksi tai yrittäjä ei ole joutunut vastuuseen siitä jos hän on maksanut työntekijälle parempaa korvausta kuin mihin sopimus on hänet edellyttänyt ja tämä on tässä filosofiassa takana lyhyellä aikavälillä sidotaan järjestöjen sopimusvapautta kaikkien yleissitovien sopimusten osalta mutta on selvää että yritystasolla ja yksilötasolla voidaan tästä poiketa erityisesti ylöspäin ja sehän on se mistä olemme huolissamme

arvoisa puhemies olin ajatellut puhua työllisyysmäärärahoista mutta kyllä minä nyt oikeastaan haluaisin vielä edustaja lepomäeltä tarkennuksen tähän hallituspuolueiden kantaan paikallinen sopimushan on suomen järjestelmässä mahdollista nyt on kyse siitä että hallitus on esittämässä lainsäädäntöä joka tulee rajaamaan sopimusosapuolten mahdollisuuksia sopia myös paikallisesti työehtosopimustasoa paremmista työehdoista eli tässä on kyse siitä halutaanko säilyttää sellainen järjestelmä jossa meillä on työmarkkinoilla myöskin vähimmäispelisääntöjä jotka turvaavat työntekijöiden oikeuksia sekä työelämäosapuolten välillä sopimusvapautta sopia ehdoista sen päälle

puhemies olen kanssa sopimusvapauden vahva puolestapuhuja minä olen valmis menemään niin pitkälle siinä että sallisin paikallista sopimusta ilman että helsingin herrat ja keskusjärjestöt puuttuisivat niihin sopimusneuvotteluihin tässä keskustelussa käy helposti niin että fokusoidaan tähän hallituksen toimenpideohjelmaan millä yritetään saavuttaa viiden prosentin

me voimme täällä kinastella näistä keinoista muuten tämä keskustelu helposti värittyy ideologialla mutta tosiasia on se että suomeen syntyy lisää työpaikkoja ainoastaan kun yritysten kilpailukyky paranee ja silloin tuotteet menevät kaupaksi tilauskannat kasvavat kasvavat ja sitä myöten työllisyys paranee

arvoisa rouva puhemies itse asiassa nämä yhteiskuntasopimusta korvaavat toimet ovatkin vain osa siitä kolmiosta sen lisäksi maltillinen palkkaratkaisu ja paikallinen sopiminen toisivat kukin viisi prosenttia lisää että sitä vajetta kurottaisiin umpeen siksi on tärkeää että etenemme näissä toimissa parannamme kilpailukykyä etenemme rakenteellisissa toimissa ja pystymme tekemään ne vaikeat säästöt nämä kaikki ovat tärkeitä suomen tulevaisuuden kannalta toivoisin että täällä oppositionkin edustajat näkevät sen valon ja ja toivon kipinän mikä esimerkiksi keski suomessa edustaja aalto on siellä neljätoista prosenttia yrityksistä uusimman barometrin mukaan aikoo ottaa lisää työntekijöitä seuraavana vuonna jo näiden toimien vuoksi mitä olemme tehneet ei maalata negatiivisia uhkakuvia vaan

muun muassa valtiovarainministeri stubb on tässä syksyn mittaan ollut kahdesta asiasta samaa mieltä opposition kanssa ekanakin siitä että kyse on sekä rakennekriisistä että suhdannekriisistä tämä on hieno asia että päästään eteenpäin ja äsken myönsitte myös sen että tämä kiristävä finanssipolitiikka johtaa tähän noidankehään ja se kolmas asia mikä olisi hyvä asia mistä päästään eteenpäin tiedättekö arvoisa ministeri mikä on lainatilanne mikä on muun muassa velkaantumisaste kotitalouksilla mikä on investointiaste yrityksillä jos tämän tiedätte varmaan tiedättekin niin ymmärrätte sen että se sektori ei kanna te tiedätte myös että ulkomaan sektori ei kanna tällä hetkellä aina kun talous muodostuu kolmesta sektorista niin tällä kertaa se kotimainen julkinen sektori on ainut sektori joka pystyy täyttämään tämän kysyntävajeen

sen kasvuhanan kiinni ja se on se

on tietysti hyvä lähtökohta että yhdestä asiasta me olemme ainakin samaa mieltä tarvitaan kasvua kilpailukykyä ja työllisyyttä mutta näyttää tällä hetkellä aika kaukana me kävimme talousvaliokunnan kanssa saksassa katsomassa itse asiassa edustaja ihalainen toi valtiosihteeri martti hetemäen raportin saksan uudistuksista se olisi varmaan hyvä meidän kaikkienkin lukea saksassa oli juuri viisitoista vuotta sitten aivan samanlainen tilanne kuin suomessa nyt ja saksa teki muutoksen niin että paikallisesti pystyttiin paremmin sopimaan tehtiin joustoja ei erotettu ihmisiä kun meni paremmin niin palkat nousivat ei tullut tätä avointa työttömyyttä tänä vuonna saksassa on kaksisataaviisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa arvioiden mukaan syntymässä sinä aikana siellä oli valtava huuto ja yleislakkouhkaa ja vastaavaa he tekivät ne uudistukset tällä hetkellä myöskään ammattiyhdistysliike ei valita sitä ollenkaan se olisi se se kansainvälinen vertailu mitä pitäisi tehdä pitäisi malttaa tehdä pitkäjänteistä politiikkaa että yritykset ja yrittäjätkin uskaltaisivat työllistää

puhemies tämä keskustelu osoittaa sen että sosialidemokraateilla on vastuullinen linja me haluamme tässä ja nyt päätöksiä vaikkapa työvoiman välillisiä kustannuksia vähentämällä näin vaikutamme suoraan yrityksiin mitä tekee hallitus pelaa upporikasta ja rutiköyhää pakkolakiuhkailuillaan ja ja vastaavilla

eivät tietystikään ole satakolmekymmentätuhatta ihmistä on koulutuksessa työllistämistoimissa joissa heidän työkyvystään ja tulevasta osaamisestaan pidetään huolta te jättäisitte nämäkin ihmiset syrjään niin kuin te nyt olette jättämässä ajamalla nuorisotakuun alas ministeri lindström ensi vuonna ei temin puolella ole latin latia

arvoisa rouva puhemies on selvää että yksittäisillä työllistämistoimilla on yksilötasolla vaikutusta ja se voi olla hyvinkin myönteinen esimerkiksi koulutuksen kautta mutta meillä on yhteinen näkemys siitä kuten olen näistä puheenvuoroista ymmärtänyt että suomen työllisyystilanne on tällä hetkellä niin vakavan huono että se on pikemminkin rakenteellinen kuin suhdanteista johtuva tässä on aivan ensisijaisen tärkeää puuttua työmarkkinoiden rakenteisiin ja sen takia hallituksen fokus on nimenomaan siinä tässä on aivan liian monta vuotta jopa vuosikymmentä käytetty siihen että hetkittäistä työttömyyskasvua on pyritty paikkaamaan näillä työllisyysmäärärahoilla tai muilla palkkatukitoimilla kuten äsken totesin se ei ollut mielipidekysymys vaan vetosin taloustieteelliseen tutkimukseen jota suomessa on tehty ja myös kansainvälisesti ja se ikävä kyllä osoittaa että kansantalouden

arvoisa puhemies kun käyn tammelantorilla tai kaupassa niin asia josta ihmiset eniten puhuvat on se että tee jukka nyt enemmän työtä nuorisotyöttömyyden meillä oli ja on olemassa edelleen nuorisotakuu nyt hallitus muuttaa sitä jotenkin yhteisöllisempään suuntaan katsotaan mitä tulee edelliskaudella nuorille työttömille jaettiin niin sanottua sanssi korttia jolla lähes kaksikymmentätuhatta nuorta pääsi oikeisiin töihin se se on faktaa minä seuraan tieteellistä tutkimusta ja ja ymmärrän etteivät ne kaikki sinne työpaikalle jää mutta se on parempi kuin maata sohvalla onko kokoomuksen linja tämä sohvalla makuuttaminen arvoisa

minä puolestani seuraan työttömyystilastoja ne kertovat karua kieltään että nuorisotyöttömyys kasvoi viime

sen lisäksi jos välilliset kustannukset poistetaan mistä otetaan se raha mitä niihin kustannuksiin tarvitaan mutta sitten ministeri lindström minä haluan tehdä teille kaksi kysymystä toinen kysymys koskee työaikapankkia ja ja koskee paikallista sopimista mitä tämä paikallinen sopiminen nyt aivan oikeasti aikuisten oikeasti merkitsee työaikapankille ja toinen kysymys onko paikallisessa sopimisessa tes peräseinänä

arvoisa puhemies on selvää että voidaan osoittaa erilaisilla tutkimuksilla kuinka työllisyysmäärärahat yleensäkin kohdentuneet ja kuinka ne ovat auttaneet voidaan arvioida että kaksituhattakuusi noususuhdanteen aikana puolet niistä henkilöistä jotka saivat tukea olisivat muutoinkin työllistyneet mutta tässä hetkessä emme ole noususuhdanteessa vaan juuri nyt tarvitaan niitä toimia juuri nyt tarvitaan sitä tukea jotta yrityksillä on mahdollisuus paremmin työllistää ja työntekijöillä ja työttömillä pitää nähdä aika ja aika ja nimenomaan niin kuin hallituksen ministeritkin toistavat täytyy tehdä ajassa olevia päätöksiä valitettavasti edustaja jaskari lähti juuri pois nyt olisi hyvä hallituksenkin lukea todellakin saksan malli paikallisesta sopimisesta ne ovat olleet suuria kokonaisuuksia eivät yhden pienen työpaikan paikallista sopimista vaan alakohtaisia alueellisia isoja ratkaisuja joissa työntekijöillä on myötämääräämisoikeus huomattavasti paremmalla tasolla kuin

arvoisa puhemies näitten talousarvioitten käsittelyn yhteydessä on aina syytä myös todeta se että tämä maa kehittyy vain hyödyntämällä maan kaikkia voimavaroja ja ministereitten suuntaan kysymys kuuluukin että kun alueellisesti totta kai tarvitaan kasvua kilpailukykyä ja työllisyyttä niin miltä nyt sitten koko maan kehityksessä pysyminen näyttää niillä toimenpiteillä niillä toimenpiteillä joita hallitus nyt on ajatellut tässä lähivuosina tehdä

arvoisa puhemies täällä on käyty tärkeää keskustelua niin paikallisesta sopimisesta kuin tämän hetken selvää on että me tulemme tarvitsemaan paikallista sopimista maailma tulee olemaan suomessa nimittäin pienten yritysten eivät ole tämän nykyisen korporatismin piirissä siltä osin me tarvitsemme aivan uudenlaisen järjestelmän jolla me luomme houkuttelevuutta otan täältä yhden ankean luvun miksi tämä aihe on erittäin tärkeä meillä ovat neljä vuotta yksityiset investoinnit laskeneet se tarkoittaa sitä että ei koeta että suomeen kannattaa sijoittaa tai suomessa kannattaa yrittää lupaus siitä että meillä on kilpailukykyinen palkkaus mutta yhtä lailla kilpailukykyinen vetovoimainen osaava tekijä uskon että sillä yhdistelmällä suomi myös menestyy
arvoisa rouva puhemies pakko todeta edustaja lauslahdelle että siinä oli hieman siemenen verran totuutta mutta täytyy muistaa se että markkinahäiriöitten luominen sillä että me pk sektorilla alistamme yrityksiä jotka ovat erilaisen tuottavuuskasvun äärellä on vastenmielinen ajatus jopa työntekijän näkökulmasta onko oikein että pieni alihankkijayritys joka on tuottamaton kannattamaton voi paikallisen sopimisen osalla korvata tämän investointinsa sillä että se laskee työntekijöittensä palkkoja jotta on kilpailukykyä sille yritykselle joka on tuottavuudestaan huolehtinut on käsittämätöntä ajatella että me luomme tämmöisen markkinahäiriötilanteen niin että yritykset epäterveesti voivat kilpailla sillä että palkkoja laskemalla yritys pärjää markkinoilla arvoisa puhemies

ymmärretyksi tämä tarkoittaa sitä että paikallisessa sopimisessa on aina kaksi osapuolta tekijä ja yritys he sopivat yhdessä siitä millä ehdoilla toimitaan se tarkoittaa myös sitä että meillä tulee olla uudenlaiset mekanismit sille millä tekijät ovat mukana päätöksenteossa

se mitä edustaja myllykoski sanoi äsken on aivan totta jos näin menetellään niin se on todella törkeätä näin ei voida tehdä sitä ei voida ottaa työntekijöitten selkänahasta jotta yritys menestyy ei palkkoja voida puolittaa se on täysin selvä asia minun mielestäni nyt kun me puhumme paikallisesta sopimisesta olisi ihan kiva jos oppositiokin lähtisi siihen matkaan että katsottaisiin mitä tämä paikallinen sopiminen tarkoittaa mitä tämä paikallinen sopiminen tarkoittaa mitä tarkoittaa se että siellä on olemassa myöskin työehtosopimuksen peräseinää mitä tarkoittaa mitä tarkoittaa työaikapankki onko onko sitä kautta mahdollisuus päästä siihen että ei tarvitse väkeä ulkoistaa eikä tarvitse väkeä lomauttaa vaan voidaan siirtää asioita voidaan siirtää aikaa toisesta ajasta toiseen aikaan

minä juuri kysyin asiaa ja minä luulen että saamme siihen vastauksen

arvoisa rouva puhemies tässä oppositio on hätyytellyt että yhteiskuntasopimusta korvaavat toimet pitäisi saada voimaan nopeammin kuin kaksituhattaseitsemäntoista he haluavat siis esimerkiksi kaksituhattakuusitoista ne voimaan haluan kysyä oppositiolta haluatteko te myös paikallisen sopimisen hyvin nopeasti voimaan kun kun olette näitä toimia nopeasti vaatineet haluan kertoa esimerkin keski suomesta metsolta tai nykyiseltä valmetilta siellä pystyttiin paikallista sopimista tekemään mitä aina ei pystytä sillä jos joku

vaikka siellä työehtoja heikennettiin ja oli työaikapankkeja ja muuta tätä nykyä pääluottamusmiestä myöten kaikki ovat tyytyväisiä

se että täällä on käynyt ilmi että hallituksen käsitys on se että ainoa työllistävä toimi voi olla se että väen vängällä muutaman vuoden päästä työmiehiltä ja ja naisilta leikataan viisi prosenttia palkasta tämän keskustelun perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen että hallituspuolueiden mielestä ainoa työllistävä toimi on väen vängällä tapahtuva palkka ale te viittaatte koko ajan siihen me voimme kertoa noin kymmenennen kerran että se mitä me haluamme arvoisa ministeri stubb tässä on teidän esityksenne lisätalousarvioksi ja tästä keltaisesta kirjasta löytyy toimia jotka luovat työpaikkoja tässä ja nyt haluamme työllistämismäärärahoja emme halua että vedätte nuorisotakuun alas haluamme työllistäviä investointeja ja haluamme konkreettisia toimia esimerkiksi viennin edistämisessä olen tutkinut aika tarkkaan tätä kirjaa enkä löydä täältä valitettavasti niitä löydän täältä koulutusleikkauksia joista kaikki ekonomistit ovat sanoneet että missään nimessä ei tässä suhdannepoliittisessa tilanteessa eikä muutenkaan pidä koulutuksesta leikata löydän täältä niitä

puhemies edustaja viitanen kannattaa edelleen jatkaa sen kirjan lukemista kyllä sieltä niitä löytyy ne ajatukset eivät ole kuitenkaan mitään kehäpäätelmiä niin kuin edustaja uotila siellä aikaisemmin sanoi pääteema tässä on ollut työllisyys työllisyyden hoito työpaikkojen luominen lähestyn tätä asiaa nyt hieman toisesta näkökulmasta ministeri stubb hyvin esitteli tätä ja kertoi että noin yhdeksänkymmentäneljä miljoonaa menee nyt tässä lisätalousarviossa turvapaikanhakijoitten aiheuttamiin kuluihin hallitusohjelmassa puolestaan sanotaan että laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista

ministereillä näkemystä siitä kuka tämän riippumattoman selvityksen laatii ja millä aikataululla se valmistuu koska tähän maahanmuuttoon liittyy merkittäviä mahdollisuuksia mutta myös merkittäviä riskejä esimerkiksi juuri työllistämisen ja työmarkkinoiden kehittymisen kannalta ettei synny esimerkiksi kaksia erilaisia työmarkkinoita

rouva puhemies täällä salissa on käyty tarpeellista keskustelua siitä mitä tästä varsin teknisestä lisätalousarviosta puuttuu mutta tämän esityksen merkittävimmät luvut yhteensä lähes sata miljoonaa euroa johtuvat todellakin turvapaikanhakijoiden määrän dramaattisesta kasvusta johon edellisessä puheenvuorossa viitattiin ja tämä rahahan jakaantuu vastaanottotoimintaan ja sitten pääosin näihin oikeusapuasioihin mutta tiedämme että merkittävimmät kustannukset tulijavyörystä ovat kuitenkin vasta tulossa siinä vaiheessa kun myönteisen päätöksen saaneita ryhdytään kotouttamaan ja kielteisen päätöksen saaneita palauttamaan kysynkin teiltä valtiovarainministeri stubb arviota siitä miten suuret kehykset ylittävät menolisäykset ovat lähiaikoina odotettavissa nimenomaan näihin kotouttamismenoihin sitten te totesitte että ministeri orpon ansiokkaan toiminnan ansiosta tulijavirrat on saatu laskuun ja pyydän että tarkemmin erittelisitte mitä nämä ovat olleet arvoisa rouva
puhemies monet asiantuntijat ovat todenneet että hallittu maahanmuutto ja onnistunut kotouttaminen maksavat nyt mutta huonosti toteutettu ja resursoitu kotouttaminen vielä enemmän tulevaisuudessa onnistunut kotouttaminen on meille kohtalonkysymys järjestelmää pitäisikin uudistaa sellaiseksi että se tukee nykyistä paremmin pakolaisten siirtymistä työelämään tämä on myös turvapaikanhakijoiden oma toive valtaosa heistä olisi valmis tarttumaan työhön kuin työhön heti maahan tultuaan myös muut kotouttamistoimet on aloitettava mahdollisimman nopeasti jo vastaanottokeskuksissa kielen opetuksen pitäisi olla relevanttia työllistymisen kannalta opetusta voisi toteuttaa esimerkiksi työharjoitteluiden ja oppisopimuskoulutuksen yhteydessä olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että isokaan rahasumma ei sinänsä kotouta ketään vaan on merkitystä sillä mitä rahalla tehdään kysynkin arvoisilta ministereiltä miten hallitus aikoo uudistaa kotouttamisjärjestelmää ja tehdä tarvittavat toimenpiteet

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty keskustelua onko joku esitys liian aikaisin tai liian myöhään pääministeri sipilä vaalien jälkeen yritti kolme kertaa tehdä yhteiskuntasopimusta työmarkkinajärjestöjen kanssa sitkeästi ja tarmokkaasti tulosta ei valitettavasti silloin saatu aikaiseksi mutta kylmä totuus on kuitenkin se että kun katsotte tämän päivän vientitilastoja miten suomen teollisuus vie tavaroita ulkomaille millä suomi elää niin tämä tilasto kertoo vääjäämättä että meillä on menossa selvä alamäki häviämme markkinoilla koko ajan tämä on viesti joka pitäisi ottaa vakavasti pääministeri sipilä on ottanut tämän viestin vakavasti kuten koko hallitus mutta en jaksa ymmärtää tällaista jatkuvaa valittamista ja sitä että me

tuo esitys on väärä tai tämä on vielä väärempi siitä ei tule mitään tässä on nyt tekemisen aika eikä tällaisen turhan jaanaamisen jotta kuka tuli ensin tai kuka tulee viimeisenä

siihen varmaan on helppo yhtyä myös täällä oppositiossa mutta kysymys kuuluu kun suomessa on kuitenkin paljon villejä yrityksiä jotka eivät ole työehtosopimusten piirissä mikä se on näiden yritysten kohdalla toinen kysymys kohdistuu kuntien menoihin hallitus on omassa ohjelmassaan luvannut että kuntien menoja ei kasvateta nyt kun työllisyysmäärärahoja koko ajan leikataan kun esimerkiksi nuorisotakuulta leikataan rahaa etsivältä nuorisotyöltä leikataan määrärahoja ensi vuonna jo neljäkymmentä prosenttia ja niin edelleen on selvää että työttömien määrä tulee kasvamaan pitkäaikaistyöttömistä kunta on se joka kantaa ison vastuun miten te pidätte huolen siitä että kuntien kulut eivät pitkäaikaistyöttömien hoidossa kasva siirrytään

näistä työllisyysmäärärahoista ensiksi muutama sana niiden riittämättömyys on tässä ollut vahvasti keskustelussa esillä ja toisaalta me kuitenkin laitamme sen yli viisi miljardia euroa työttömyyden hoitoon vuositasolla niin silloin me tulemme siihen mitä

nimenomaan sitä asiaa tässä hallitus on koko ajan miettimässä sitä työtä tehdään täältä on tullut hyviä esityksiä oli se nyt sitten sdpltä tai kristillisiltä keltä vaan asia on erittäin hyvä että ansiosidonnaista voisi käyttää muullakin tavoin silloin sillä saadaan ratkaistua se ongelma mikä on ollut vuosikausia muistan että kun tulin tähän taloon ihmettelin että työllisyysmäärärahoja joinain vuosina jäi käyttämättä no sitten tehtiin jotain sille asialle tuli toinen ongelma ja tämä on jatkuvaa sitä sitten on paikattu aina vuositasolla sillä että tehdään lisäbudjetti sillä sitä korjataan se ongelma tulee myös siitä että kun tulee katkos näihin on aina ihminen jolle on annettu starttirahaa tai palkkatukea ja sitten se loppuu se se on ongelma minun mielestäni siihen tietenkin pitää puuttua ja minun mielestäni silloin kun me monipuolistamme tämän työttömyyden hoitoon käytettyjä rahoja tähän aktiiviseen suuntaan päästäisiin näistä katkoksista eroon tämä on ikuisuusongelma ainakin uskoisin näin temin entinen kansliapäällikkö erkki virtanen sanoi että on vuosikymmeniä pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa eikä kukaan ole vielä keksinyt viisasten kiveä miten työllisyyttä pitäisi hoitaa niin että rahat riittävät tai että niitä jää käyttämättä tämä on melko melko mielenkiintoinen ongelma minulla ei ole siihen vastausta toivottavasti täällä löytyy viisautta viisautta vastata siihen mutta tämä on aidosti ongelma ja siihen pitää puuttua sitten toinen iso asia edustaja tolppanen kysyi tästä paikallinen sopiminen on ollut monessa puheenvuorossa esillä mitä tapahtuu työaikapankeille harri hietala on siis jättänyt ehdotuksia joihin hallitus ei vielä ole ottanut kantaa mutta täällä ehdotuksessa puhutaan muun muassa työaikapankeista että hän esittää että tiettyihin pykäliin lain kahdenteenkymmenenteenneljänteen pykälään työaikalakiin siis pitää lisätä työaikapankista maininta se on yksi keino käyttää sitä sopimista paikallisesti ja minun mielestäni aivan paikallaan toinen ovatko tesit perälautana tämä harri hietalan esitys tästä pohjautuu siihen jotta voidaan tehdä näin se edellyttää tätä jälleen kerran korostan sitä että emme ole vielä hallituksena ottaneet kantaa tähän itse esitykseen mutta tämä on rakennettu sillä lailla jos te olette tämän lukeneet ja uskon että kaikki ovat tämän lukeneet että siellä on aina ehto että jotta tämä toteutuu niin se täyttää tämän ehdon

arvoisa rouva puhemies oikeastaan kahteen kokonaisuuteen ensimmäinen liittyy talouspolitiikan kasvun ja työllisyyden perusfilosofiaan ja sitten toinen liittyy lisätalousarvion keskeisin kysymys ja varmaan tulee olemaan lisätalousarvioiden keskeisin kysymys myös vuonna kaksituhattakuusitoista potentiaalisesti kaksituhattaseitsemäntoista perusfilosofiassa ehkä parhaiten tämän kiteytti edustaja kiteytti edustaja viitanen joka kopautti keltaiseen kirjaan mitkä ovat ne toimenpiteet jotka lisäävät tämän kirjan kautta työpaikkoja meidän vastauksemme ehkä vähän yksiselitteisempi on on se että niitä ei oikeastaan ole budjettitoimenpiteillä kuten täällä kaksi entistä valtiovarainministeriä salissa hyvin tietävät on aika rajalliset vaikutukset vaikkapa vientiteollisuuteen se millä me pystymme toimimaan totta kai ja mikä on myös budjettikirjassa on verotoimenpiteet se millä me pystymme toimimaan on lainsäädäntö tavalla tai toisella mutta ne eivät ole kaikki tuossa vaan se kokonaisuus pitää katsoa huomattavasti tämän budjettikirjan ikään kuin ulkopuolelta ja katsoa niiden toimien kautta joihinka tällä hetkellä yhteiskuntasopimusten korvaavilla pyrimme eli me lähdemme pitkälti siitä että me pystymme veropoliittisin toimenpitein lainsäädännön kautta ehkä hiukkasen avittamaan työllisyyttä ja kasvua mutta loppupelissä se on kuitenkin yksityissektori joka sen tekee jos meillä on yksityissektori joka ei ole kilpailukykyinen niin silloin meillä ei ole vientiä jos ei ole vientiä ei ole kasvua ja työpaikkoja edustaja viitanen jos ei ole työpaikkoja ei ole verotuloja ja jos ei ole verotuloja ei ole sitä hyvinvointia jota me kaikki pitkälti peräänkuulutamme eli tavoite on aika pitkälti sama mutta uskon että keinot joita tämä hallitus käyttää ovat vähän erilaiset sitten tulemme minun mielestäni tämän kansakunnan yhteen ehkä keskeisimpään kysymykseen seuraavien vuosien aikana turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttoon sitä voi toki tarkastella budjetin ja toimenpiteiden kautta joista siis meidän toimemme yksi käsittelemään mahdollisimman nopeasti kaksi kotouttamaan mahdollisimman nopeasti ja kolme saamaan ihmiset töihin mahdollisimman nopeasti tässähän on se myönteinen puoli edustaja kiuru ehkä viittasi siihen että meidän väestörakenteemme näiden turvapaikanhakijoiden myötä tulee muuttumaan mikä myös tarkoittaa sitä että meidän kannattaa käyttää hyväksemme se tosiasia että maahan tulee lisää työtä tekeviä käsiä jos väittäisin että tämä ei tuo mukanaan myös haasteita niin silloin en puhuisi totta eli se on ilman muuta selvää että pyrimme myös tätä tekemään suoraan rahassa kun tätä mitataan ja tässä vastaan kysymyksiin niin ensi vuodeksi me olemme mitoittaneet tulijamäärän noin viiteentoistatuhanteen jos ja hyvin todennäköisesti kun se menee viidentoistatuhannen yli niin se tarkoittaa sitä että me joudumme käsittelemään sitä lisätalousarvioissa me emme kuitenkaan tässä vaiheessa pysty sitä kokonaissummaa antamaan johtuen siitä että minä en tiedä mikä se loppumäärä on viimeinen huomio tähän me olemme vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja budjettikehykseen varanneet sadanviidenkymmenen miljoonan euron lisän jolla pystymme toimimaan mutta kaikki riippuu siitä miten tämä tilanne saadaan euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti hallintaan aivan viimeisenä huomiona meidän kannattaa kuitenkin kaikkien henkisesti varautua siihen että maahanmuutto ei tule olemaan niin sanotusti ohitse menevä ilmiö eurooppalaisessa tai pohjoismaisessa yhteiskunnassa vaan pysyvä ilmiö ja suhtautua siihen sillä tavalla

arvoisa puhemies

edessä ja käynnissä jo kahdeksas taantumavuosi vaikea talousvuosi ja seitsemää huonoa vuotta ei näytä seuraavan seitsemän hyvää vuotta niin kuin tavallisesti on ollut ja sen takia tarvitaankin rakennemuutoksia ja uudistuksia joita nyt ollaan tekemässä tässä lisätalousarviossa todetaan pienenä myönteisenä asiana se että valtion

vähenee mutta vain hiuksenhienosti ja tänä vuonna kuitenkin velkaa otetaan noin viisi pilkku kaksi miljardia euroa ja se tarkoittaa sitä että tämän vuoden lopussa

nousee sataan miljardiin euroon mikä on noin neljäkymmentäyhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ensi vuonna myös velanotto jatkuu ensi vuodenkin velanottotarpeeksi on budjetissa arvioitu tuo kutakuinkin sama viisi miljardia euroa tämän takia tarvitaan rakenteellisia uudistuksia joista tänäänkin täällä on puhuttu ja on ollut myönteistä että myös oppositiopuolueista on kiirehditty näitä kilpailukykyä ja kustannuskilpailukykyä parantavia päätöksiä ja pidetty huonona sitä että ne ovat tulossa voimaan vasta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämähän lähtee siitä että me tarvitsemme lisää työpaikkoja ja lisää työtä ja yhtenä tärkeänä osana siinä yhteiskuntasopimus jota nyt on tehty sillä tavoitellaan mallissa viisi plus viisi plus viisi tuota ensimmäisestä vitosta toinen viitonen tulee palkkamaltista maltillisista palkkaratkaisuista ja kolmas sitten tuottavuuden lisäämisestä missä merkittävänä tietysti on paikallinen sopiminen kun tätä itse olen esimerkiksi monille työntekijöille ystäville ja tuttaville kertonut niin en ole kyllä sellaista vastausta kuullut joka sanoisi että mieluummin työttömäksi taikka yritys konkurssiin kuin se että työtä olisi ehkä hieman vähemmän tästähän nimenomaan paikallisessa sopimisessa on kyse että joustetaan siinä vaiheessa suuntaan jos toiseen kun tilanne sitä vaatii ja kysymys siis kuuluu onko parempi se että työtä on vähemmän työtä ei olisi lainkaan kilpailukykyä kustannuskilpailukykyä siis parannetaan tällä viisi plus viisi plus viisi mallilla ja tällä toivottavasti pystymme ottamaan kiinni sitä muuttunutta tilannetta miten olemme jääneet jälkeen verrokkimaistamme on totta että nyt siis tarvitaan päätöksiä ja ne päätökset jotka nyt on tehty periaatteellisella tasolla pitää myös tuoda lainsäädäntöön ja ja arkeen ja kaikki päätökset mitä nyt tehdään ja myös jatkossa tehdään pitää peilata aina sen kautta mitä ne vaikuttavat suomalaiseen työhön jokainen päätös pitää peilata niin syntyykö työpaikkoja vai vähentääkö se työpaikkoja tähän maahan työllisyyttä vai vähentääkö se työllisyyttä jos katsotaan vaikkapa edellisen hallituskauden päätöksiä niin sieltä löytyy lukuisia sellaisia jotka toimivat juuri päinvastoin eli työllisyys ei parantunut vaan vaan heikkeni ensi vuoden budjettiin ei tässä keskustelussa syvemmälle mennä mutta pidän myönteisenä sitä että verotusta kevennetään pieni ja keskituloisten kohdalla ja näin toivottavasti hivenen pystytään ostovoimaakin turvaamaan myös näinä vaikeina aikoina mutta huolissani itsekin olen siitä että myös nuo yrittäjämyönteiset työpaikkamyönteiset päätökset ovat tulossa voimaan vasta kaksituhattaseitsemäntoista tässä neljännessä lisätalousarviossa joka tänään on varsinaisessa käsittelyssä on muutama aihe jonka haluan nostaa esille ensimmäisenä nostan nämä muuttoliikkeestä aiheutuvat määrärahalisäykset missä hallitus esittää vajaan yhdeksänkymmenenviiden miljoonan euron lisäystä maahanmuuton aiheuttamiin menoihin johtuen lisääntyneestä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrästä sekä eräistä arvioiden tarkennuksista tämä ehdotus perustuu nyt siihen arvioon

pidin mielenkiintoisena ja tervetulleena ministeri orpon ajatusta esimerkiksi tällaisesta kummiajattelusta minun mielestäni se on yksi hyvä keino uudistaa kotouttamista ja tuoda sellaista ihmisläheistä kotouttamista käyttöön ja toivon että se myös etenee pidän myönteisenä myös sitä että tänään käsittelyssä on myös toinen hallituksen esitys jossa päätetään kielteisten turvapaikkapäätösten käsittelyn nopeuttamisesta niin että korkeimpaan hallinto oikeuteen valituslupakäsittely voitaisiin tehdä kolmen tuomarin sijaan kahdella itse edustaisin toki sitäkin että voisimme luopua kokonaan tästä viimeisestä valitusvaiheesta ja ja luottaa siihen että nämä päätökset syntyvät syntyvät aiemmin säännellyssä järjestyksessä arvoisa puhemies debatissa annoin kiitosta puolustusministerille siitä että puolustusministeriön toimintamenoihin tuodaan nyt nolla pilkku yhdeksän miljoonaa euroa lisää rahaa ilmavoimien hornet lentokaluston koulutuslentotuntien turvaamiseksi viime ja tänä vuonna meidän hornetit ovat olleet poikkeuksellisen paljon ilmassa tunnistelentojen takia ja ne ovat syöneet osaltaan tätä koulutuslentotoimintaa meillä on jonkinasteinen koulutusvelka tällä saralla ja sitä kurotaan kiinni näissäkin kysymyksissä on elettävä ajassa meidän pitää huolehtia että hornetit ovat ilmassa silloin kun turvallisuus sitä vaatii ja toisaalta niin että rahaa riittää myös riittävään koulutukseen

on lähdössä meille valtiovarainvaliokuntaan käsittelyyn ja pidän myönteisenä sitä että näitä päätöksiä tehdään näinkin tiuhaan tahtiin kun vasta hetki sitten käsittelimme kolmatta lisätalousarviota

arvoisa rouva puhemies tässä on valtiovarainministerin esittelystä kuultu talouden näkymät ovat edelleen synkät ja siksi toimia vaaditaan kannustaisinkin kaikkia täälläkin läsnä olevia siihen että että kannustettaisiin ihmisiä siihen että jokainen tinkisi vähän omistaan että meillä olisi malttia vaurastua yleensähän loppujen lopuksi kovinta meteliä saavutetuista eduista pitävät juuri ne joilla ei itse asiassa siihen ole tarvetta tarvetta metelin pitoonhan olisi nimenomaan työttömillä jotka eivät sen takia saa töitä että meidän yrityksemme eivät tällä hetkellä ole kilpailukykyisiä mutta halusin puheenvuorossani keskittyä myös siihen osioon joka itse asiassa tässä lisätalousarviossa on suurin osio

mukanaan on aika huima raha lisää yli yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa suoraan turvapaikanhakijoiden kustannuksiin emme voi näitä asioita jättää hoitamatta mutta siksi onkin tärkeää että että teemme niitä toimia jotka vähentävät

meidän maamme vetovoimaa suhteessa muihin pohjoismaihin esimerkiksi turvallisten maitten lista olisi saatava nyt tarkennettua pohjoismaiselle tasolle meidän kotouttamisrahamme pitäisi saada pohjoismaiselle ja ehkä saksan kaltaiselle tasolle meidän perheiden pitäisi edetä käsittelyaikoja vielä vain pitäisi pystyä nopeuttamaan tässä on kyllä tehtykin hyvää työtä ja sitten ne jotka turvapaikan täältä saavat pitää pystyä kotouttamaan kunnolla

kuten tuossa aikaisemmin debatin yhteydessä totesin ja moni muukin edustaja totesi hallituksen esityksessä vuoden kaksituhattaviisitoista neljänneksi lisätalousarvioksi kuvataan hyvin talouden tilaa yleisperusteluissa mutta määrärahojen osalta nuo sanat ja määrärahaesitykset eivät kohtaa ja kuten aikaisemmin todettiin kyse ei ole enää pelkästään teknisestä lisätalousarviosta jolla paikataan niitä ennakoimattomia muutoksia kyse on selkeästä linjauksesta kuten tänään kuultiin monen hallituspuolueen edustajan osalta työllisyysmäärärahoihin ei uskota ja niitä pidetään vääränä politiikkana

tässä salissa esittänyt työllisyysmäärärahojen korottamista sekä toisen että kolmannen lisätalousarvion yhteydessä mutta hallituspuolueiden edustajat eivät ole tähän yhteiseen tarjoukseen jostain syystä tarttuneet ja kuten aikaisemmin totesin viimeisimmässä kolmannessa lisätalousarviossa annettiin pienen verran lisää työllisyysmäärärahoihin mikä oli hyvä alku kaksikymmentä miljoonaa mutta se riittää vain uudenmaan työllisyysmäärärahojen kattamiseen keski suomessa ely keskus jäi ilman työllisyyden lisämäärärahaa kolmannen lisätalousarvion yhteydessä vaikka olemme työttömyystilastojen kärjessä tässä ei ole nyt sitä kuuluisaa järjen hiventäkään kun työllisyysmäärärahoja leikataan ensi vuonna viisikymmentä miljoonaa euroa ja työttömyys aina vain toistan vielä kysymykseni siitä aikooko hallitus arvioida omaa työllisyyspolitiikkaansa uudestaan jo päivitetyn talousarvioesityksen osalta tähän kaipaisin vastauksia niitä tänään en saanut mutta keskustelu totta kai täällä jatkuu ja mitä tulee itse tähän talouden kuvaan mitä valtiovarainministeri stubb esitteli niin on hyvä asia että myös hän ja hallitus ovat pikkuhiljaa pystyneet toteamaan että kyse ei ole vain ja ainoastaan rakenneuudistuksista vaan myös suhdannetekijät pitää ottaa huomioon jos kasvuhana menee tosiaan kiinni uudistukset eivät ehdi nostamaan suomea kasvuun ja tästä syntyy se noidankehä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies käsittelemme hallituksen esitystä

prosentin rajan joskin velkasuhteen kasvu hidastuu lisätalousarvioesityksessä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetaan neljäkymmentäkahdeksan pilkku kaksi miljoonaa euroa lisäystä vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin lisäystä on kolmetoista pilkku yksi miljoonaa euroa edelleen yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan kaksikymmentäkolme pilkku yksi miljoonaa euroa johtuen turvapaikanhakijoiden oikeusapuasioiden määrän kasvusta ja oikeudenkäyntikuluista

henkilöä suomeen tilanne on tietysti tullut jossain määrin yllätyksenä ainakin tämä laajuus siinä vaiheessa kun hallitusohjelmaa tehtiin ei voitu mitenkään ennustaa että näin haastavaan tilanteeseen euroopassa ja suomessa olisi tässä turvapaikka asiassa ajauduttu joskin tietysti heikkoja signaaleja tai aika vahvojakin signaaleja oli olemassa mutta kyllä nämä määrät ovat olleet hätkähdyttäviä

hallitusohjelmassa keväältä sanatarkasti sanotaan seuraavasti

laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme joka mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan keskustelun ja paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon on hyvä kirjaus ja tuossa aikaisemmin jo kysyinkin mutta en ihan tarkkaa vastausta ihan kaikilta osin saanut ja edelleen mietin kuka tämän riippumattoman selvityksen tekee ja sitten toinen kysymys koska se selvitys tehdään ja julkaistaan

viittaan tässä hallitusohjelman kirjauksiin joissa puhutaan tiedolla johtamisesta ja tässäkin asiassa todellakin on syytä pyrkiä johtamaan tiedolla on hyvä että tehdään riippumaton selvitys ja katsotaan tarkkaan mitkä ovat kustannukset seuraukset mitä vaikutuksia yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan maahanmuutosta on siellä on varmasti hyviä asioita ja siellä on epäilemättä myös suuria riskejä jos me emme näitä mahdollisuuksia riskejä uhkia vahvuuksia tunne niin millä ihmeellä me voimme tätä maata johtaa ja viedä asioita järjellisellä tavalla eteenpäin se että tässä on ollut tällaista epävarmuutta viimeiset kuukaudet johtui tietysti siitä että tämä tilanne on tullut niin laajassa mittakaavassa eteen siitä ei hallitusta ja ministereitä voi moittia he ovat tehneet parhaansa ja tilanne on saatu yllättävän nopeasti kuitenkin hallintaan niin että suomessa ihmisiä ei liiku ilman että tietäisimme keitä he ovat ja mistä he ovat tulleet tilanne on siinä mielessä hallinnassa mutta on hyvä että tämä selvitys tehdään monessa muussa maassa se on tehty viime vaalikaudella tästä asiasta puhuttiin mutta jostain syystä tämä tiedolla johtamisen ajatus ja selvityksen tekeminen tästä asiasta tuntuu joillekin olevan hieman arka asia en ymmärrä miksi on ymmärtääkseni kaikkien etu niin maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden kantaväestön koko yhteiskunnan että tiedämme mistä olemme päättämässä ja mitä yhteiskunnassamme tapahtuu

arvoisa puhemies harmi ettei salissa yksi hallituksen edustaja sillä täysin ilman sarvia ja hampaita minä haluan aloittaa puheenvuoroni kiitoksella kiitoksella siitä että tästä lisätalousarviosta löytyy lisämääräraha rauman meriväylään joka joka siis tällä lisämäärärahalla varmistetaan kahteentoista metriin tämä on juuri sellainen toimi mitä elinkeinoelämä suomessa tällä hetkellä kaipaa valtion tehtävä on kaikin tavoin löytää ja tukea ja luoda mahdollisuuksia esimerkiksi infran kautta tämä hanke saadaan nyt siihen siihen kahdentoista metrin syvyyteen mikä on itse asiassa jo suomen satamienkin osalta kilpailullinen tekijä ja ja tästä haluan kiitokseni osoittaa no sitten vielä tuohon aikaisempaan keskusteluun on pakko muutama asia sanoa edustaja tolppanen kertoi täällä

lukevansa tilastoja mutta pitää kyllä sanoa että tilastojenlukutaidon lisäksi niitä on osattava myös analysoida se että nuorisotyöttömyys on kasvanut ei suinkaan ole nuorisotakuun syy tai vika vaan on esimerkiksi huomioitava että etsivään nuorisotyöhön on panostettu huomattavasti enemmän sitähän kautta on juuri löydetty niitä nuoria jotka ovat olleet hautautuneina sinne koteihin ja jotka ovat olleet jopa ulkopuolella näiden tilastojen

lisäksi olen vähän pahoillani siitä keskustelusta joka on on ollut jollain tavalla historiaton kun puhutaan työllisyysmäärärahoista kyllä järjestelmää varmasti pitääkin kehittää mutta ei järjestelmää missään nimessä pidä haudata sillä se on tärkeä ja toimiva mekanismi jonka yhdeksänkymmentä luvun lamasta olemme oppineet

arvoisa puhemies myös ministeri stubb omassa aloituspuheenvuorossaan hyvin toi esille hallituksen talouspolitiikan keskeisimmän ongelman kun hän sanoi että tämä hallituksen harjoittama kiristävä finanssipolitiikka tulee leikkaamaan talouskasvua tämä tarkoittaa myöskin sitä että se tulee olemaan haitallista työllisyydelle tässä maassa hyvä esimerkki tämän kiristävän finanssipolitiikan haitallisuudesta on ennusteet työttömyydestä ensi vuoden osalta tällä hetkellä ennustetaan että ensi vuonna tulee olemaan korkeampaa suomessa kuin koskaan ennen tällä vuosituhannella hallitus siis sanoo olevansa huolissaan työttömyyden kasvusta sanoo haluavansa panostaa työllisyyteen mutta se ei näy eikä se näy tässäkään lisätalousarvioesityksessä sen sijaan tässä näkyy menoleikkauksia jotka lyhyellä aikavälillä leikkaavat kasvua ja siten myöskin leikkaavat työllisyyttä ja koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvia menoleikkauksia jotka pitkällä tähtäimellä tulevat heikentämään meidän kasvun edellytyksiä puheissa kuuluu esityksiä puhetta rakenteellisista uudistuksista jotka työmarkkinoiden osalta tähtäävät palkan alennukseen eli ostovoiman heikentämiseen joka tulee leikkaamaan kulutuskysyntää suomessa sekin on toimenpide joka tulee olemaan työllisyyttä heikentävä lopuksi myöskin työllisyysmäärärahojen osalta edelleenkään ei esitetä lisämäärärahoja yhdyn myöskin niiden edustajien näkökulmiin jotka tässä ovat ihmetelleet vähän tätä hallituspuolueiden näkemystä ylipäätään meidän työllisyyspolitiikasta eihän työllisyysmäärärahat ole se väline jolla me

kokonaan tässä maassa se tehdään finanssi ja veropolitiikalla vaan työllistämistoimenpiteiden idea on katkaista työttömyysjaksot jotta me pystymme puuttumaan suomen työmarkkinoiden keskeisimpään rakenteelliseen ongelmaan joka on pitkäaikaistyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu

arvoisa puhemies lisätalousarvio sisältää lähes sata miljoonaa lisää rahaa maahanmuuton kustannuksiin ennakoin tämän talousarvion lähetekeskustelussa ja tämä on nyt käsillä maahanmuuton kulut on pyrittävä jatkossakin minimoimaan ja myöntämään vain välttämättömät turvapaikanhaun yksikkökustannukset eivät ole mikään annettu totuus niihinkin voidaan vaikuttaa haluaisin tietää hallitukselta ministereiltä mihin toimiin on lähdetty normien purkamiseksi tässä kansantaloudellemme kalliissa menoerässä

arvoisa rouva puhemies minua huolestuttaa muun muassa tässä salissa tänään käydyssä pakkolakikeskustelussa se että aika monella keskustelijalla tuntuvat erilaiset työmarkkinoiden mekanismit menevän suloisesti sekaisin ja niistä puhutaan sen kummemmin ymmärtämättä oikeastaan sitä mistä puhutaan näitä mekanismeja jotka pitäisi erottaa toisistaan ovat kollektiivinen sopimusoikeus työehtosopimusten yleissitovuus ja sitten meidän kolmikantasopimisen traditiomme kun puhutaan kollektiivisesta sopimisesta ja kollektiivisesta sopimusoikeudesta tarkoitetaan yksinkertaistaen yksilöiden oikeutta järjestäytyä kimpassa neuvottelemaan yhdessä niistä työn ehdoista joita työpaikoilla noudatetaan silloin puhutaan sellaisesta järjestelmästä ja oikeudesta jota suojaavat useat kansainväliset sopimukset ja joka pitkälti työntekijäosapuolen näkökulmasta perustuu vanhaan historialliseen kokemukseen siitä että sopimusosapuolet työnantaja ja työntekijät eivät ole tasa arvoisia silloin kun he neuvottelevat ihan vain kaksistaan siellä paikallisesti jos kollektiivista sopimusoikeutta lähdetään rajoittamaan niin silloin me toimimme meidän perustuslakimme ja näiden kansainvälisten sopimusten vastaisesti useasti kollektiivisen sopimusoikeuden rajoittamista perustellaan argumenteilla jotka itse asiassa suomalaisten työehtosopimusten yleissitovuuteen joka sitten taas on ihan eri mekanismi kun puhutaan yleissitovuudesta puhutaan suomessa ehkä pidemmälle kuin suurimmassa osassa myöskään länsimaita viedystä järjestelmästä jossa lainsäädännön sijaan pyritään siihen että työmarkkinaosapuolet keskenään sopivat niistä ehdoista joita työmarkkinoilla yleisesti noudatetaan ja joilla on enemmän tai vähemmän lainsäädännöllinen asema myös oikeudellisesti

me voimme poistaa paikallisesti suomessa jos halutaan rikkomatta juurikaan mitään kansainvälisiä sopimuksia mutta sen ongelmat tulevat siitä että koska meillä on niin vahva yleissitovuusjärjestelmä meillä ei ole sitä korvaavaa yleistä työoikeudellista lainsäädäntöä niin kuin muualla sivistysmaissa yleisesti on jos siis suomessa lähdettäisiin nyt poistamaan yleissitovuutta niin tuloksena ei suinkaan olisi saksan tai ruotsin työmarkkinat vaan tuloksena olisi romanian tai puolan työmarkkinat

tarkoittaa työmarkkinaosapuolten yhdessä yhdessä kulloisenkin hallituksen tai poliittisen päättäjän kanssa tekemiä sopimuksia ja valmistelutyötä epävirallista neuvottelutyötä jonka varassa merkittävä osa suomalaisista uudistuksista on viety läpi

ja usein päästävät läpi ikään kuin kaksikannassa sovittuja asioita silloin kun heidän pitäisi olla siinä kolmantena jalkana tämä on myös sellainen järjestelmä josta me ilman kansainvälistä juridista sotkua pystymme luopumaan jos me haluamme mutta tässä minä peräänkuuluttaisin kyllä kaikilta kolmikannasta luopujilta paluuta historiaan tutustumista siihen aikaan kun suomessa ei kolmikantaista sopimista tunnettu millaisessa yhteiskunnassa me elimme ja millaisten kamppailujen ja roiskeiden kautta silloin yhteiskunnallisia päätöksiä tehtiin kovin kevyin perustein ei siihenkään tulisi mennä

puhemies suurin odotuksin

neljättä lisätalousarvioesitystä kun tämän esityksen käy lävitse joutuu toteamaan että yhtä suuri on pettymys kuin olivat odotukset että taloudessa hallitus olisi tässä ja nyt tekemässä jotakin tähän hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen ei sisälly mitään toimia työllisyyteen vaikuttamiseksi ja talouskehitykseen vaikuttamiseksi se on kokoelma pakollisia menoratkaisuja ja teknisiä tulopuolen oikaisuja mutta siitä että hallitus pyrkisi omalla toiminnallaan aktiivisesti ohjaamaan ja vaikuttamaan taloudessa myönteisen kehityksen hyväksi puuttuu tästä kokonaan se on valitettavaa koska kuitenkin jokaisella hallituksella on aina tietty määrä toimia ja hetkiä käytettävissään tähän saakka perinteisesti kaikki hallitukset ovat lähteneet siitä että aloittaessaan hallitukset reagoivat taloustilanteessa tapahtuviin muutoksiin ja näyttävät omalla toiminnallaan mitä he aikovat tehdä välittömillä toimilla ja siihen on käytetty juuri lisätalousarvioesityksiä nyt näin ei samaan aikaan työllisyystilanne pahenee meillä on tosiasiassa jo viisisataatuhatta ihmistä vailla työtä se on massiivinen luku ja tämän joukon lisääntyessä tietysti kasvaa pitkäaikaistyöttömien määrä nyt ollaan tekemässä erittäin pahaa virhettä jossa annetaan tämän pitkäaikaistyöttömyyden kasvaa kylmän viileästi ja oletetaan että sillä ei ole mitään pysyviä seurauksia mutta me tiedämme yhdeksänkymmentä luvun lamasta suomesta ja myös muiden maiden kokemuksista että ikävä kyllä

on pysyviä seurauksia tulee syrjäytymistä pysyvää syrjäytymistä työmarkkinoilta työkyvyt heikkenevät työnantaja ei tahdo ottaa töihin henkilöä joka on ollut kaksi kolme vuotta työttömänä vaan syntyy tämä pysyvän syrjäytymisen riski ja tämä menee sitten jälkikasvuun näkyy sosiaalisina ongelmina päivähoidossa koulussa tämä valinta on mielestäni julma ja tarpeeton koska sittenkin varsin pienillä rahoilla voitaisiin vaikuttaa juuri pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun pohjoismaisen mallin keskeinen ajatus on ollut että työttömyyden sattuessa yhteiskunta tekee oman osuutensa työtöntä ei ei jätetä yksin tämä hallitus on tämän pohjoismaisen täystyöllisyysyhteiskunnan ja aktiivisen työvoimapolitiikan mallin nyt aktiivisesti unohtamassa

sen mainostamiseen että ei voi viivytellä päätöksenteossa että on toimittava nopeasti tätä retoriikkaa me olemme nyt puoli vuotta kuunnelleet sekä täällä salissa että vielä enemmän julkisuudessa ja kun koko ajan yrittää katsoa mitä hallitus tekee kilpailukyvyn parantamiseksi tässä ja nyt niin joutuu joka ikinen kerta toteamaan että ei yhtään mitään tämä vuosi ja nyt näyttää siltä myös ensi vuosi tulevat kilpailukyvyn osalta olemaan menetettyjä vuosia hallituksen omat toimet perustuvat siihen että se rakentelee pakkolakikokonaisuutta joka on tarkoitettu tulemaan voimaan kaksituhattaviisitoista siihen saakka kaksituhattaseitsemäntoista kiitoksia elinkeinoelämä ja työttömät saavat odotella kaikessa rauhassa ei puoleentoista vuoteen tämä hallitus tee työllisyyden hyväksi yhtään mitään muuta kuin puhuu muuta kuin puhuu ja senkin jälkeen koko suunnitelma on rakennettu hetteikölle ikävä kyllä tai ehkä onneksi hetteikölle koska tämä pakkolakikokonaisuus puuttuisi vapaaseen sopimusoikeuteen heikentäisi työntekijöiden työehtoja ja on mielestäni kiistatta perustuslain että eduskunta ryhtyisi päättämään työehdoista sitovalla tavalla niin että että estetään paremmin sopiminen sellaista lainsäädäntöä en ole löytänyt yhdestäkään länsimaiden parlamentista tehtynä pidän tätä hanketta erittäin kummallisena ja kyseenalaisena ja mitä enemmän kuuntelee myös työmarkkinajärjestöjä sen enemmän tulee epäilyksiä molemmilta puolilta palkansaajapuolihan on koko ajan ollut hyvin kriittinen joka on lievä sana siitä että tämmöisellä pakkolailla estetään sopimustoimintaa ja heikennetään työntekijöiden työehtoja mutta huomaan että yhä enemmän tulee kriittisiä puheenvuoroja myös työnantajapuolelta että sielläkin ruvetaan miettimään tuleeko tästä kestävää kilpailukyvyn parantamista vai tuleeko suuri sotku tähän saakka lausutun pohjalta voi ennustaa että tulee suuri sotku joten toivon vielä että tämä voisi voisi tulla uuteen harkintaan ja ja muuttua tämän syksyn aikana koska todellakin nyt aletaan olemaan tilanteessa että joitain tuloksia tarvittaisiin tässä ja nyt samaan aikaan tiedämme että itse työmarkkinajärjestöjen piirissä on tehty erittäin pitkälle meneviä mielestäni aika järkeviä ehdotuksia joilla voitaisiin vaikuttaa nopeasti tässä ja nyt on palkansaajapuolella ilmoitettu valmius siihen että he ovat valmiita ottamaan työttömyysvakuutusmaksuissa suuremman maksuosuuden itselleen jotta työnantajaa autetaan mikä voisi tulla voimaan jo ensi vuoden alusta samaten palkansaajapuolella on valmius siihen että työeläkemaksuja voitaisiin väliaikaisesti alentaa ja sitä kautta myös vaikuttaa työvoimakustannuksiin tässä ja nyt jo ensi vuonna ihmettelen että hallitus ei tällaiseen ole valmis tarttumaan ja näyttää muuten hallitusaitio olevan aika lailla että ehkä tämä minunkaan puheenvuoroni ei tässä nyt suuresti tule auttamaan mutta yritän kuitenkin siis alun perin kun emu ratkaisu tehtiin ja siihen työmarkkinoillakin varauduttiin lähtökohtana oli että juuri välillisten työvoimakustannusten puolella pystyttäisiin toimimaan nopeasti jos on kilpailukykyongelma syntynyt ja silloin lähtökohtana on että tehdään rahastointia sekä työttömyysvakuutusrahastoon että työeläkerahastoihin tämä oli tarkoitettu tällä raamatun periaatteella toimivaksi hyvinä vuosina kerätään vähän enemmän ja sitten laihoina vuosina niitä voidaan purkaa nyt kummallista on että työeläkerahastoinnin ei ole ollenkaan käytetty joten se olisi siis käyttämätön ase mikä tarkoittaisi sitä että me voisimme alentaa työvoimakustannuksia väliaikaisesti työeläkemaksuja alentamalla se olisi etu yrityksille mutta sillä olisi vaikutus myös kotitalouksille palkansaajan ostovoiman parantumisen kautta ja vielä lisäksi se tarkoittaisi myös sitä että valtion ja erityisesti kuntien verotulot voisivat kasvaa siis ihan järkevä hyvä ehdotus joka tässä tilanteessa kun on korkea työttömyys olisi parempi

olisi hyvä että kuultaisiin myös hallituspuolueiden kanta tähän koska mehän emme ole vielä hallituspuolueiden kannanottoa ja aina kaivataan näitä rakentavia ehdotuksia puheenjohtaja rinne on tehnyt ehdotuksen aikoja sitten siitä että käytettäisiin työttömyysturvaa aktiivisen työllistymisen hyväksi eli olisi seteli työttömyysturvan rahoituksesta lähtevä seteli jonka voisi saada mukaansa ja sitä kautta saisi työpaikan

että viisitoistatuhatta työpaikkaa syntyisi tätä kautta ihmettelen että tämä ehdotus ei kelpaa sitten on ehdotettu että voitaisiin voitaisiin jättää toteuttamatta tämä vrn ostopalvelutoiminnan alasajo jolla on suuri aluepoliittinen vaikutus sen voisi rahoittaa hiukan pienentämällä autoveron alennusta ei sekään tunnu kelpaavan ja sitten on nyt ehdotus siitä että vaikutettaisiin tässä ja nyt heti eikä odotettaisi puoltatoista vuotta tai runsasta vuotta ja katsottaisiin näitä välillisiä työvoimakustannuksia eli työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkemaksua ihmettelen että hallituksen puolella on täydellinen hiljaisuus olemme kuulleet että kaikki ehdotukset otetaan vastaan mutta se ei nyt oikein riitä että ne otetaan vastaan ne pitäisi myös toteuttaa tässä olisi ajatuksia joita voisi lähteä viemään eteenpäin jo lisäbudjetin kautta sama koskee viennin osuutta ikävä kyllä ei itse tässä budjettikirjassa eikä myöskään tässä lisäbudjetissa ole ratkaisuja viennin tukemiseen olisi näitäkin voitu tehdä jo nyt se koskee esimerkiksi teollisuuden energiaverotusta se koskee esimerkiksi väylämaksuja se koskee esimerkiksi päästökaupan kompensaatiota tässä ja nyt toimia jotka auttavat vientiä sitä aluetta joka on eniten ongelmissa minun mielestäni aika hyviä kestäviä ehdotuksia joille löytyisi yhteiskunnassa laveammaltikin tukea kunhan vain poliitikkojen keskuudessa olisi halu tarttua näihin ja lopettaa tämä askartelu pakkolakien kanssa perustuslain kannalta erittäin kyseenalaisesti perusoikeuksia rajaavien pakkolakien kanssa rohkenenkin toivoa että näihin vaatimattomiin ajatuksiin vielä kuullaan hallituspuolueiden edustajien kannanotot

arvoisa

ja nyt minä oikeastaan ymmärrän miksi täällä istunto istunnolta käy niin että täällä pomppaa joku edustaja rantakangas tai vastaava pystyyn ja sanoo että oppositiolla ei ei ole mitään ehdotuksia kun niitä täällä esitetään jo ties monetta kertaa täällä ei ole ketään kuuntelemassa niitä olisiko tavatonta vaatia että ministeriaitiossa olisi nyt asiasta vastaava ministeri paitsi ottamassa kopin myös toteuttaakseen näitä asioita rakentavia esityksiä avauksia sosialidemokraattien näkemyksiä ja vähintäänkin olisi kohtuullista että ne edustajat jotka täällä istunto istunnolta pongahtavat ylös ja väittävät hyvinkin epätotuudenmukaisesti että oppositiolla tai sdpllä ei ole olisivat hyvät ja joskus kuuntelisivat niitä sitten jäätäisiin tältä turhalta jankuttamiselta päivästä toiseen että vaihtoehtoja ei muka ole kun niitä on kosolti ja äskeisessä puheenvuorossa oli selkeitä avauksia ja jos tämä puhe nyt jostain kautta kenties tavoittaa työhuoneessaan istuvia hallituspuolueiden edustajia ottakaa koppi kuunnelkaa mitä sanomme ja miettikää näitä meidän vaihtoehtojamme tosissanne koska se avainsana mikä tänään tuli esiin oli työllisyystoimet tässä ja nyt se on hyvät ystävät arvoisa puhemies tavatonta että me tiedämme tämän työllisyystilanteen ja täällä puheenvuoro puheenvuorolta hallituspuolueet tarjoaisivat ainoaksi näkemyksekseen sen hoitoon huolehtimista sillä keinolla että sen päämääränä on valmiiksi saneltu ratkaisu joka tarkoittaa suomeksi sanottuna palkkojen leikkaamista viidellä prosentilla kaikki ymmärtävät että tämä asia ensinnäkään ei ratkaise meidän kilpailukykyongelmaa jos hallitus uskoisi sen niin tekevän miksi ihmeessä sitten lähdetään siitä että ensimmäiset toimet tulevat tulevat vasta myöhemmin tämä on minun minun mielestäni aivan tavatonta koska tässä ja nyt me tarvitsemme toimia hyvä että edustaja heinonenkin käveli tänne sisään täällä on tullut tärkeitä avauksia oppositiolta työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt ja toivon että voitte

myös ministeri stubbille niitä sitten välittää välittää osaltanne puhemies

lisätalousarviossa kuten todettiin se mitä tältä paperilta me olisimme halunneet nyt jo kolmatta kertaa on se että siinä puututtaisiin työllisyysmäärärahoihin tässä ja nyt ensi vuonna tilanne entisestään pahenee työllisyysmäärärahoja leikataan sataviisikymmentä miljoonaa ja nuorisotakuu joka täällä nousi esiin käytännössä katsoen vedetään nollarahoitteiseksi viedään rahat ja että hei me kehitetään ja nämä ovat myös niitä toimia mistä pitäisi pystyä huolehtimaan tässä ja nyt kuten sanottu toistan sitä koska tämä on nyt tällä hetkellä se avainsana täällä oli aika merkittäviä merkittäviä puheenvuoroja ministeri lindströmiltä hän itse myönsi että nämä rahat ovat riittämättömät hän sanoi että yhdeksänkymmentä miljoonaa olisi tarvittu hän muuten itse esitti kolmeakymmentä vaikka hänellä on tietenkin se valtikka ministeri sentään myönsi että nämä rahat ovat riittämättömät siitä minä hämmästyin kaikkein eniten kun täällä perussuomalaisten talousasiantuntija turunen käytti puheenvuoron että eihän itse asiassa näillä työllisyysmäärärahoilla nyt olekaan ollenkaan merkitystä se on muuten täysin päinvastainen linja kuin mikä perussuomalaisilla oli ennen vaaleja luin hyvin tarkkaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin vuoden takaa ja siellä esitettiin lisää työllisyysmäärärahoja nyt niitä esitetään leikattavaksi ja todetaan vieläpä edustajan suusta että eihän niillä niin merkitystä olekaan eli tämä on taas kerran yksi osoitus siitä sataprosenttisesta takinkäännöstä lähtien uskomattomasta tosiasiasta että kreikka paketti tehtiin siellä siellä perussuomalaisten mukana ollessa ja nyt sitten työllisyysmäärärahat kaikki menevät täysin päinvastoin puhuttiin yksi mitä minä olen henkilökohtaisesti ihmetellyt kovin paljon on se kuinka ihmeessä esimerkiksi juuri perussuomalaiset voivat näin hyvillä mielin näyttää siltä olla mukana tässä kokoomuksen ja keskustan ja elinkeinoelämän keskusliiton ideologian omaavassa hallituksessa ja nyt puhua siellä hervannan siwalla tai toreilla ihmisten kanssa että niin väen vängällä on työmiehen ja työnaisen palkkaa laskettava viisi prosenttia

tuli tuolta ministeri lindströmiltä myös siinä hänen viimeisessä puheenvuorossaan hän sanoi että tesistä hän haluaa pitää kiinni ja tätä me nyt toden totta toivomme että tämä olisi myös koko hallituksen linja se oli työministerin linjanveto täällä tänään ministeri stubb olisi mielestäni voinut ottaa tässä yhteydessä kantaa siihen ja toivon että hän voi palata kenties tänne aitioon edustaja zyskowicz saapui ehkä hän sitten vastaa tähän kysymykseen toivon että voitte olla arvoisa kokoomus sillä linjalla että todellakin teseistä ja niiden minimisuojasta pidetään kiinni se tuli ministeri lindströmiltä tänään mutta tässä puhemies puhemies muutamia asioita kuten sanottu jos palaan siihen työllisyysmäärärahateemaan tämä on taas jälleen kerran se asia mistä tulemme sitten huomauttamaan tämän lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä

puhemies on aikamoista populismia edellisiltä ministereiltä kertoa ja luetella täällä kuka on salissa ja kuka ei ole paikalla muistan lukuisia käsittelyjä joissa ei ollut valtiovarainministeri paikalla eikä ollut ministeri viitanenkaan silloin paikalla ja uskallan sanoa tähän pöytäkirjaan että ei tänäänkään edustaja viitanen istu täällä salissa silloin kun tämä täysistunto loppuu mutta katsotaan jos kävisi näin edustaja viitanen ottaa uuden toimintatavan käyttöön ja osallistuu näihin täysistuntoihin itse äsken kuuntelin teidän puhettanne tuolla työhuoneessa ja tulin sen takia tänne kun kun kutsu kävi eläkeläisten verotuksesta on puhuttu ja

rouva puhemies minusta on aina mukavaa iltaistunnoissa missä aika usein istun edustaja heinosen kanssa käydä näitä keskusteluja siksi minä toivon että tästä myös useampi edustaja ottaisi tästä kopin minä kyllä katson aika ylpeänä tätä opposition väkeä täällä meitä on paljon ja me ja tuoda niitä vaihtoehtoja mutta puhemies tämä menikin mielenkiintoiseksi tämä edustaja

no niin puhun puhemiehelle rouva puhemies nimenomaisesti olemme halunneet pitää reilun meiningin mukaisesti palkansaajan ja eläkkeensaajan verotuksen tasa arvoisena ja oli täydellinen järkytys se että kun kokoomus ennen vaaleja ministeri stubbin suulla toisti että tämä on perusfilosofia että

arvoisa edustaja
arvoisa puhemies se minkä kritiikin edustaja viitanen esitti on ihan paikallaan koska täällä on monia monia keskusteluja käyty niin että keskeisiä lakiesityksiä ei ole esitelty ja se niiden esitteleminen aina hyvä periaate pitää nyt näyttää siltä että tähän on

annettava kiitos hallitukselle jos on niin että nämä tänäänkin listalla olevat keskeiset lakiesitykset kukin ministeri esittelee mutta mitä tulee tähän tähän eläkkeensaajan verotukseen niin todellakin tässä on paljon puhuttu perussuomalaisten takinkäännöstä oli sitten kyse kreikka paketista tai pakkopal kanalennuksista tai työttömiltä tai eläkeläisiltä leikkaamisesta tai maahanmuuttoasioista mutta harvemmin on puhuttu kokoomuksen täydellisestä takinkäännöstä eläkkeensaajan verotuksen suhteen

edustaja heinonen otti käyttöön mielenkiintoisen termin rinteen

rinteen vaalikausi tarkoittaa mutta sen muistan että kun rinne tuli hallitukseen niin hän laittoi ehdoksi ensimmäisessä budjetissaan sen että tehdään ylimääräinen eläketulovähennyksen nosto siis eläkeläisten verojen helpottaminen oli puheenjohtaja valtiovarainministeri rinteen linja nyt puheenjohtaja valtiovarainministeri stubbin linja on on eläkeläisten verotuksen kiristäminen suhteessa palkansaajien verotukseen olen samaa mieltä edustaja viitasen kanssa että minustakin välillä vähän väärin aina syytetään perussuomalaisia takinkääntämisestä koska tämä eläkeläisille tehty petos jonka kokoomus on tehnyt on kyllä todella suuri huijaus ennen vaaleja ministeri stubb korvensi puheenjohtaja sipilää siitä että keskusta ei ole tekemässä eläkeläisille veronkevennyksiä ja zyskowicz oli tässä mukana ja vaalien jälkeen hän tekee juuri sen mitä hän vaaleja ennen arvosteli emme aio edustaja zyskowicz antaa tässä asiassa teille rauhaa teidän nimenne tullaan mainitsemaan vielä monta kertaa
ja sitten mennään puhujalistaan

rouva puhemies ymmärrän hyvin sen että ministereillä ei ole aikaa ja mahdollisuutta aina olla näissä keskusteluissa mukana mutta pidän kuitenkin harmillisena sitä ettei ministeri orpolla ollut mahdollisuutta osallistua tämän päivän keskusteluun sillä tämän lisätalousarvion merkittävin määrärahamomentti kuitenkin koskee nimenomaan tätä turvapaikanhakijoiden

myötä myös sekä terroriuhka että väkivaltaisten viharikosten uhka on kasvanut tämähän liittyy sekä maahanmuuttovastaisen ilmapiirin kiristymiseen että sitten turvapaikanhakijoiden joukossa tulleiden yksittäisten mahdollisten terrorismiin kytköksissä olevien henkilöiden määrän lisääntymiseen kun nyt puhutaan rahasta niin olen kyllä huolestunut turvallisuusviranomaisten poliisin ja rajavartiolaitoksen tilanteesta ja siitä että tarpeeseen nähden resurssit ovat alimitoitetut jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä suojelupoliisin ilmaisemaa huolta samalla myös tarvittaisiin kiireellisesti kyllä niitä lainsäädäntöuudistuksia joita jo viime kaudella laitettiin vireille ja jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöhankkeeseen jälkikäteen ilmoitettavasta kotietsinnästä joka ei ole suomessa mahdollista toisin kuin lähes kaikissa muissa euroopan maissa ja ja pohjoismaissa tämä olisi yksi keskeisiä keinoja jolla pystyttäisiin saamaan selville mahdollisia vireillä olevia terrorisuunnitelmia

arvoisa puhemies minäkin haluaisin nyt hieman selvennystä tähän asiaan koska se viesti mikä on tullut kuuluu niin että väkivaltaisten viharikosten uhka on kohonnut turvapaikanhakijoiden määrän huomattavan kasvun ja maahanmuuttovastaisen ilmapiirin vuoksi eli kuinka vastaamme siihen että maahanmuuttovastaisuus lisääntyy se ei varmastikaan johdu maahanmuuttajista vaan meillä pitää olla todella kunnollinen strategia suomessa miten lisäämme aitoa oikeaa tietoa ihmisten keskuudessa niistä asioista joista maahanmuutto johtuu myöskin

rouva puhemies tuossa puheenvuorossani viittasin aivan täsmällisesti ja ainoastaan tuohon suojelupoliisin tiedotustilaisuuteen ja niihin seikkoihin joita joita siinä tuotiin esiin todellakin siihen että sekä terroriuhka että sitten väkivaltaisten viharikosten uhka on kasvanut totesin senkin että että se liittyy sekä maahanmuuttovastaisen ilmapiirin kiristymiseen tietenkään ole koskaan rikoksen uhrin vika vaan aina sen rikoksen tekijän syy että toisaalta siihen että tässä suuressa turvapaikanhakijoiden joukossa on se vaara että siellä on myös enemmän niitä henkilöitä jotka ovat kytköksissä terrorismiin eli myös se riski kasvaa ja tämä on juuri suojelupoliisin tämänpäiväisen tiedotustilaisuuden

arvoisa rouva puhemies

neljättä lisätalousarviota ja me kritisoimme silloin hallitusta työllisyysmäärärahojen laiminlyömisestä silloin te toimistot ympäri suomea kaipasivat kaipasivat lisää työllistämismäärärahoja ja silloin ja myös tänään työministeri lindström puhui siitä että rahaa ei ole mutta hän kyllä laittaisi niitä rahoja jos niitä olisi ja silloin ja myös tänään edelleen me kritisoimme hallituksen linjaa että hallitus haluaa maksaa passiivisesta työttömyydestä eikä siitä että ihmisiä autetaan pääsemään työmarkkinoille

viimeisien vuosien aikana ovat osoittaneet että muun muassa palkkatuki ja starttirahat ovat todella hyviä aktivointitoimia ja sitä kautta saadaan ihmisiä työmarkkinoille ja kun näitä ihmisiä vielä seurataan vuoden kahden verran silloin nähdään että vaikuttavuus on ollut todella hyvää se on myös valtion valtion toimia tai tai se kuuluu itse asiassa tällaiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon että autetaan ihmisiä pääsemään työmarkkinoille ja on toki outoa että hallitus joka sanoo suomen nousevan pelkällä pelkällä työllä ei halua edistää työpaikkojen luomista tämä on toki todella ristiriitaista ja mitä tulee talouden isompaan kuvaan puhutaan todella paljon vastuullisesta talouspolitiikasta korostetaan että se mitä hallitus nyt tekee on juuri sitä vastuullista talouspolitiikkaa mutta minä sanoisin että vastuullinen talouspolitiikka ei todellakaan ole että leikataan heikoimmilta nuorilta eläkeläisiltä opiskelijoilta ja kasvatetaan tulevaisuuden kustannuksia vastuullinen talouspolitiikka ei ole sitä että leikataan kokonaiskysyntää leikkaamalla ylisuuria summia vastuullinen talouspolitiikka ei ole sitä että romahdutetaan veropohjaa kaiken maailman hallintarekistereillä ja tarjotaan pääsy veronkiertoon me olemme tarjonneet monesti meidän omaa vaihtoehtoamme me olemme muun muun muassa sanoneet että me emme leikkaisi koulutuksesta maailman ekonomistit myös suomen ekonomistit oikealta vasemmalle ylhäältä alhaalle ovat sitä mieltä että suomi ei voisi pahemmin ampua itseään jalkaan ja ja siksi peräänkuuluttaisin järkevämpää talouskeskustelua suomi ei nouse sillä että tehdään huonosti valmistettuja kilpailukyky ja tuottavuustoimia jotka ovat mitä sattuu joita muutetaan miten sattuu ja ja joilla tavoitellaan esimerkiksi tuottavuutta mutta lisätään työaikaa mikä vähentää tuottavuutta että näissä pitäisi olla johdonmukaisia toivon että nämä kommentit otetaan uuteen harkintaan kiitoksia

pari vastauspuheenvuoroa sieltä ensiksi edustaja ala nissilä ja sen jälkeen sitten edustaja gustafsson

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä edustajien kritiikki oli yliampuvaa ja osin virheellistäkin mutta ei tämä suomi sillä sillä nouse eikä nouse vaikka joka viikko tehdään täällä välikysymys niin kuin oppositio haluaa tehdä me elämme edelleen edelleen sitä aikaa jolloin edustaja rinne on tehnyt budjetin ei yhtään hallituksen leikkausta ole vielä voimassa vaan elämme teidän budjettinne veronkiritysten ja leikkausten aikaa kyllä odottaisin arvoisa puhemies että olisi joku oma vaihtoehto oma konsepti kun maa menee kriisiin ja toimintaympäristö on muuttunut ei sieltä päästä ellemme muuta konseptia ellei meillä ole joku uusi lääke tässä on todella onnetonta että tämä on tällaista kritiikkiä ja välikysymys per viikko linjaa ei ei sillä suomi

arvoisa rouva puhemies vihreät aloittivat oppositiopolitiikan ja saivat paljon hurraa huutoja katsomoista kun arvostelivat koulutukseen suuntautuvia leikkauksia jossain vaiheessa itsekin erehdyin ajattelemaan että tuo saattaa olla ihan fiksua että on selvä painopiste koulutukseen suoritettuja leikkauksia ei hyväksytä ja niille yritetään esittää jotakuinkin uskottava vaihtoehto mutta syksyn edetessä vihreät itse asiassa ovat ryhtyneet ampumaan kaikkia säästöjä ei riitä että ammutaan koulutuksen säästöt myös eläkeläisten tehdään välikysymys kehitysyhteistyöleikkauksia totta kai vastustetaan nyt vastustetaan sitä ettei ole enempää työllisyysrahoja ja sitten kun kerrotaan että joo on meillä vihreillä se on se että leikataan näitä virkamiesten kilometrikorvauksia ja näillä kilometrikorvauksien leikkauksilla meinataan nämä satojen satojen miljoonien leikkaukset kompensoida niin että minä sanon teille edustaja yanar että tämä on humpuukia
sitten kaksi vastauspuheenvuoroa tässä ensiksi edustaja lindtman ja edustaja heinäluoma
arvoisa puhemies pakko tarttua tähän edustaja ala nissilän kritiikkiin ensinnäkin hänen puheenvuoronsahan osoittaa juuri sen kritiikin oikeaksi minkä edustaja viitanen täällä aiemmin kertoi täältä pöntöstä käydään päivästä toiseen viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen kertomassa ja tarjoamassa erilaisia vaihtoehtoja hallituksen väärälle politiikalle oli sitten kyse esimerkiksi näistä maakuntia maakuntia kurittavista junaleikkauksista jotka voitaisiin perua

autoveron alennuksesta jonka hallitus on päättänyt tehdä tai siitä että olemme esittäneet rinteen mallin käyttöönottoa jolla passiivisista työttömyysmenoista saadaan aikaiseksi aktiivisia työllisyysmenoja ja sitä kautta saadaan suomi nousuun mutta ei edustaja ala nissilä ei kuule hän vain tulee ja kertoo että ei ole vaihtoehtoja ja vielä mitä näihin välikysymyksiin tulee niin kun katsotaan viime kauden saldoa niin emme me taatusti siihen tule pääsemään

arvoisa puhemies haluaisin sillä tavalla ymmärtää edustaja ala nissilää että hän ei tainnut olla salissa kun tätä keskustelua tässä aikaisemmin käytiin ja näitä opposition vaihtoehtoja esiteltiin hän tuli saliin kesken kaiken ja käytti lonkalta semmoisen puheenvuoron josta ajatteli että se tilanteeseen sopii ja se sopikin erittäin hyvin koska se osoitti juuri sen mitä edustaja viitanen täällä sanoi todeksi eli siitä huolimatta mitä me täällä puhumme te te olette joko poissa tai pidätte korvanne kiinni tässä suhteessa ministeri stubb on kuitenkin minun mielestäni luokkaa korkeammalla koska hän sentään sanoi että nämä kaikki meidän ehdotukset otetaan vastaan alkaen tästä rinteen ehdotuksesta tehdä työttömyysturvasta aktiivituki työllisyyteen hänhän taisi luvata jopa että otetaan vastaan tämäkin ehdotus siitä että autoveron ei kun sen hän taisi torjua autoveroalennusta ei voida kuitenkaan käyttää siihen että vrn ostopalvelut hoidettaisiin mutta kyllä hän otti vastaan tämän ehdotukseni siitä että katsottaisiin vähän näitä työnantajan välillisiä työvoimakustannuksia hän sentään ilmoitti että otetaan vastaan edustaja ala nissilä ei ole vieläkään kuullut niitä mutta kyllä varmaan tämän keskustelun jälkeen pyydätte pöytäkirjanotteen josta näkyvä nämä vaihtoehdot sdpn vaihtoehtohan johtaa pienempään velkaantumiseen kuin mitä hallitus tekee te olette lisäämässä velkaa ette vähentämässä

on hallituksen lempiargumentti tämä että ei ole vaihtoehtoja siitä huolimatta että niitä esitetään jatkuvasti ja edustaja zyskowicz jopa kutsui opposition politiikkaa humpuukiksi minä haluan nyt oikeastaan kysyä hallituspuolueiden edustajilta myöskin että mikäs tämä teidän vaihtoehto sitten loppujen lopuksi on eikö ole korkea aika että myöskin te pystytte osoittamaan että teidän valittu poliittinen linja myös toimii nyt me olemme eläneet suomessa vuodesta kaksituhattakaksitoista tämän kiristävän finanssipolitiikan olosuhteissa ja ja mitkä ovat tulokset työttömyys on jatkanut kasvuaan alijäämä on kasvanut ja velkaantuminen on jatkunut nyt uusien ennusteiden mukaan työttömyys tulee ensi vuonna olemaan korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin tämän vuosituhannen aikana se jos jokin on osoitus siitä että hallituksen politiikka ei toimi

rouva puhemies tässä oikeastaan jo edustajat lindtman ja heinäluoma kertoivat juuri sen että ihan hetki sitten olin tuolla puhujakorokkeella ja toivoin että hallituspuolueet kuuntelisivat mitä me esitämme niin että ei tarvitsisi jatkuvasti käydä tätä keskustelua että teillä ei ole vaihtoehtoa sitä ennen edustaja heinäluoma käytti pitkän ja analyyttisen puheenvuoron tuolla puhujakorokkeella ja kertoi monia eri vaihtoehtoja muun muassa viennin tukemiseksi tässä ja nyt

tullaan sitten käsittelemään tässä salissa eduskunnan aikataulujen mukaan kahdeksastoista yhdettätoista sisältää vähemmän velkaa kuin mitä hallitus ottaa

ja sitten vielä kolme vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen siirrymme jälleen listalle nämä henkilöt ovat edustajat ala nissilä zyskowicz ja ja yanar

puhemies on totta että talouskehitys on ollut odotettuakin huonompaa viittasin vain siihen että eletään sen edellisen hallituksen budjetin aikaa tässä edustaja rinteen mallissahan on ideaa sen sen olen

autoveron alennustakin täällä on monta kertaa jaettu niin pyydän nyt huomauttaa että autovero alenee viisikymmentä miljoonaa ensi vuodelle mutta käyttömaksu nousee sata miljoonaa joten verotus kiristyy viisikymmentä miljoonaa miten te voitte sitä kahtasataa miljoonaa täällä moneen kertaan jakaa kun verotus todellisuudessa kiristyy kannattaisi nyt katsoa vähän tarkemmin mitä ne esitykset ensi

arvoisa rouva puhemies vastaan edustaja anderssonille itse asiassa en ole kutsunut vasemmistoliiton oppositiopolitiikkaa humpuukiksi päinvastoin eräässä puheenvuorossa joitakin viikkoja sitten sanoin että vasemmistoliitto on mielestäni ainoa oppositiopuolue joka selkeästi on kertonut mikä heidän vaihtoehtonsa on ja se heidän vaihtoehtonsa on se että otetaan lisää velkaa vasemmistoliitto kertoi tämän ennen vaaleja haki sille kansalaisilta tukea ei hirveästi sitä lisätukea saanut mutta on pitänyt linjansa uskoo siihen että kun säästöistä luovutaan otetaan lisää velkaa niin pitkän päälle velat muuttuvat saataviksi ja tällä saadaan asiat kuntoon mutta kun vihreiltä jotka korostavat joka käänteessä että kyllä heillä on vaihtoehtoja asiaa tivataan että virkamiesten kilometrikorvauksia leikataan niin tämä mielestäni arvoisa rouva puhemies on humpuukia

arvoisa rouva puhemies äskeinen puheenvuoro oli toki tämmöinen viihteellinen mutta mutta sanotaan näin että

ei sisällä puolustusta siihen suuntaan mitä hallituspolitiikan hallituksen talouspolitiikan suunnan todistamiseksi vaadittaisiin kun puhutaan siitä että ei ole vaihtoehtoja ei selvästikään kuunnella oppositiopoliitikkoja ja oppositiopuolueita heitetään juuri kuten äsken sanottu lonkalta hoetaan samoja asioita sanoisin hallituspuolueille että teidän tulisi osoittaa että teillä on hyvää politiikkaa ei niin että että

täällä osallistua keskusteluun ja nytkin on aika vähän aikaa mutta halusin tulla kuitenkin käyttämään lyhyen puheenvuoron omalta osaltani on tärkeää että lisätalousarviossa huomioidaan tästä kasvaneesta turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuvat kulut yli viisikymmentä miljoonaa euroa suunnataan näihin välttämättömiin vastaanottamisen kuluihin jotka sisäasiainministeriön hallinnonalalla ovat aivan välttämättömiä koska meidän on nämä ihmiset vastaanotettava ja heidän asiansa tutkittava ja ja

ilman heidän venymistään mutta ei sitten myöskään ilman kolmannen sektorin ennen kaikkea sprn merkittävää roolia tässä vastaanotossa mutta lähtökohta on se että tällä rahalla mitä nyt lisää on osoitettu me kykenemme tämän vuoden asiat hoitamaan aikaisemmin jo suojelupoliisille muun muassa osoitettiin lisätalousarviossa lisää määrärahoja tähän vastaanottoon heidän osaltaan jotta heillä on riittävä resurssi seuloa läpi turvapaikanhakijoiden suurta määrää ja sitä kautta pitää huolta omasta tehtävästään eli sisäisestä turvallisuudesta tästä päästäänkin toiseen ajankohtaiseen aiheeseen eli

tähän ajankohtaan ei liity mitään dramatiikkaa mutta he kokivat tehtäväkseen ja sehän heidän roolinsa onkin että he tuovat julki arvion siitä että suomessakin uhka terrorismi iskulle tai tai väkivaltaisuuksille on jonkin verran kasvanut ja suurimpana syynä on maahanmuuttotilanne siinä on eri jaotteluita ensinnäkin tämä suuri maahanmuutto on nostanut esiin ääriliikkeitä ja ääriliikkeiden keskinäiset sekä heidän ja maahanmuuttajien väliset jännitteet ovat aiheuttaneet jo asioita joita emme olisi halunneet nähdä mutta voivat aiheuttaa jatkossakin sen lisäksi on on kasvavaa huolta maahanmuuttajien sisäisestä toimeen tulemisesta koska heillä on eritaustaisia eritaustaisia ihmisiä ja suomessa kuitenkin se tapa että kaikki sijoitetaan samoihin vastaanottokeskuksiin sitten varsinainen terrorismiuhka suojelupoliisi kertoi tänään sen että tässä suuressa määrässä turvapaikanhakijoita joukossa on joitakin tunnistettuja henkilöitä joilla tiedetään olevan kytköksiä terrorismiin kyse on erittäin pienestä määrästä kokonaisuuteen nähden mutta kuitenkin vakavasti otettavasta ja pidän perusteltuna että tämä kerrotaan kaiken kaikkiaan seurattavia henkilöitä kohdehenkilöitä niin sanotusti on noin kolmesataa se ei tarkoita että meillä on maassa kolmesataa terroristia vaan se tarkoittaa sitä että suomessa on kolmesataa sellaista henkilöä joilla tiedetään olevan joitakin kytköksiä

suojelupoliisi tekee pienillä resursseillaan yhdessä poliisin ja keskusrikospoliisin kanssa erinomaista työtä ja pyritään pitämään tilanne hyvin hallinnassa ei ole mitään syytä miksi tavallisen suomalaisen pitäisi nyt alkaa pelkäämään mutta suojelupoliisi tekee velvollisuutensa ja kohottaa turvallisuusriskiä erittäin matalasta hieman kohonneeksi yksittäisten

arvoisa puhemies on syytä ministeri orvolle todeta tämä on ihan minuutti herra ministerille että minusta on arvokasta se että suomessa suojelupoliisi ja te ministerinä toteatte suojelupoliisin arviot ja näkemykset tilanteesta näin toimii avoin demokratia kansanvalta suomessa minulla on sellainen käsitys että suomalaisista

tätä suojelupoliisin arviota minä esimerkiksi nyt kun kuuntelin teitä tuossa äsken en mitään yllätystä tai sentyyppistä siinä löytänyt se on selvä että kun maahan tulee kymmeniätuhansia niin niin se herättää kansalaisissa myöskin senkaltaisia arvioita turvallisuuden ja muun suhteen mutta minusta on hyvä avoimuus ja se että kerrotaan kansa on viisasta ja on hyvin perillä missä mennään hyvä että on suojelupoliisi ja erityisen hyvä että on ministeri joka on kärryillä arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron vähän siihen mistä täällä on tänään keskusteltu ja oikeastaan tämän ministeri orvon puheenvuoron jälkeen ei ei nyt ole ihan helppo siirtyä tähän arkipäivän politiikkaan noin budjettinäkökulmasta mutta iltapäivän keskustelusta pari kommenttia edustaja rantakangashan aloitti hyvin koppavasti kritisoimalla sosialidemokraatteja ja vaatimalla enemmän toimia yhteiskuntasopimuksen tai palkkaratkaisun puolesta silloin ajattelin sitä että ainoa henkilö jota pääministeri sipilä on täällä muistaakseni kahteen otteeseen kehunut nimeltä mainiten on meidän yksi parhaita miehiämme edustaja ihalainen täällä on paljon muitakin hyviä miehiä ja naisia jotka ovat ovat tavallaan pyrkineet myönteisesti vaikuttamaan jotta saataisiin hyvä palkka ja sopimusratkaisu aikaiseksi se oli todella löysää ennätyksellisen löysää puhetta rantakankaalta sipilä kehui ja rantakangas heittää huulta huulta täällä myöskin päivän keskustelu on osoittanut tähän asti sen että sosialidemokratia on teonsana siis sosialidemokratia on verbi me teemme me olemme täälläkin nyt puhuneet ja enemmän työllisyystekoja työllisyysaloitteita meillä on lukuisa määrä omia ehdotuksia toinen keskustaedustajan nimi jonka mainitsen on edustaja ala nissilä joka nyt taas poistui paikalta ja sitten hän tulee taas hetken päästä tänne ja sanoo sanoo jotakin edustaja ala nissilähän täällä kanssa sitten vaati toimia oppositiolta ja demareilta että suomi nousuun tämä on nyt tällainen pienimuotoinen aasinsilta siihen että nyt tässä neljännessä lisätalousarviossa on myöskin asia joka on jäänyt vähän liian vähälle suomen akatemian tutkimusmäärärahoja vähennetään kymmenen miljoonaa euroa kuulitte oikein vähennetään ja sitten myöskin strategista tutkimusrahoitusta neljä miljoonaa euroa en tiedä kuinka moni luki helsingin sanomista noin viikko sitten etlan toimitusjohtajan vesa vihriälän varsin asiallisen kolumnin jossa oli yksi erittäin mielenkiintoinen kohta tämä tämä kepulaisten talousneuvonantaja vesa vihriälä esitti siinä myöskin että hallitus nyt vielä miettisi

ja tutkimukseen kuunteles nyt edustaja zyskowicz

tehtyjä merkittäviä säästöjä ja leikkauksia no ei ole luettu vesa vihriälän artikkelia tai ainakaan ymmärretty että näin näin toimitaan me kaikki tiedämme sen että suomi nousee vain osaamisella perustutkimuksella jolla luodaan edellytyksiä sitten uusille uusille työpaikoille joilla pärjätään sitten maailmanmarkkinoilla ja turuilla no me tulemme esittämään tähän tietysti korjauksen emme me me tämmöistä hyväksy me olemme aidosti sosialidemokraatit koulutus ja sivistyspuolue ja emme todellakaan tätä hyväksy

arvoisa rouva puhemies arvoisat suomen kansan edustajat

täällä aikaisemmassa keskustelussa edustaja heinäluoman johdolla sosialidemokraatit ovat antaneet ymmärtää ja jopa suoraan sanoneet että hallitus haluaa istua omien pakkolakiensa päällä nyt vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista ja katsoa sitten saadaanko tätä kautta

tulevat voimaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta vain sen takia siis vasta silloin sen takia että ne tulevat voimaan kun voimassa olevat tesit päättyvät mutta ei hallitus halua näitä niin sanottuja pakkolakeja ei halua ei halua istua niitten päällä eikä halua toteuttaa niitä päinvastoin hallitus haluaisi että ne neuvottelut joita työmarkkinaosapuolet nyt käyvät siitä voisivatko ne löytää yhteisen näkemyksen niistä keinoista joilla suomen kustannuskilpailukykyä voitaisiin tuntuvasti kohentaa johtaisivat tulokseen jos ne neuvottelut johtavat tulokseen niin se on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin tämä lainsäädäntötie jos ei muuten niin senkin takia että jos eduskunta joutuu nämä lait säätämään niin on odotettavissa että saadaan hyvin vaikea työmarkkinasyksy vuoden päästä kun tesit ovat umpeutumassa ja uusia ollaan solmimassa jos sen sijaan työmarkkinajärjestöt keskenään pystyvät sopimaan sekä välittömistä kustannuskilpailukyvyn kohentamiskeinoista että siihen liittyen pitkäaikaisesta maltillisesta siihen liittyen myös edistämään paikallista sopimista joka taas edistää tuottavuutta niin tämä on ehdottomasti parempi vaihtoehto ja myös hallituksen toivoma vaihtoehto no minkä takia hallitus sitten jatkaa näiden niin sanottujen pakkolakien valmistelua se jatkaa sen vuoksi että kuten aiemmin keskustelussa puheenvuorossani sanoin hallituksella on viime kädessä vastuu isänmaan asioista eli hallituksen on varauduttava siihenkin epätoivottavaan vaihtoehtoon että näistä asioista ei pystytä sopimaan hallituksen on sellaisessakin tilanteessa tehtävä toimia meidän kustannuskilpailukyky kohenee joilla toimilla tätä kautta saadaan edistettyä uusien työpaikkojen syntymistä ja tätä kautta myös vahvistettua meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen perustaa

kasvua että me emme näitä säästöjä tarvitsisi sellainen ajatus on epärealistinen se on sellaista mitä ehkä opposition vaihtoehtobudjeteissa voidaan kertoa miten talouskasvua kiihdytetään ja näin sitten leikkauksista voidaan kokonaan luopua tai välttyä mutta se ei perustu realismiin keskustelussa on kokoomusta syytetty siitä että pieni pieni ja keskituloisten palkansaajien verotus kevenee mutta eläkeläisten verotus ei kevene ja on aivan totta että kokoomus sekä vaalikampanjassa että vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa ajoi sellaista ansiotuloverotuksen keventämistä joka olisi tehty valtion tuloveroasteikkoon ja joka olisi yhtäläisesti silloin koskenut sekä eläkkeensaajia että palkansaajia tosiasia on se että hallitusneuvotteluissa kuitenkin päädyttiin tähän työtulovähennyksen kautta tehtävään tuloverotusten kevennykseen ja sen seuraus on se että palkansaajien verotus kevenee tältä osin eläkeläisten ei

pieni ja keskituloisten palkansaajien verotusta kevennetään työtulovähennyksellä tämä on se ratkaisu johon hallitusneuvotteluissa päädyttiin ja edustaja heinäluoma ja edustaja viitanen voin teille sanoa että kun me elämme tällaisessa monipuoluemaassa ja teemme monipuoluehallituksia niin mikään puolue ei saa kaikkia tavoitteitaan hallitusohjelmaneuvotteluissa sellaisenaan läpi ja te olette tämän tulleet huomaamaan ja tulette jatkossa eri tilanteissa varmasti huomaamaan

ei tietystikään tarkoita viharikosten uhreiksi joutuvien ihmisten syyllistämistä vaan se on tietyn faktan toteamista että heillä on tämä arvio eikä se voi edustaja harakka olla poliittisesti epäkorrektia että todetaan että viharikosten uhka on lisääntyneen maahanmuuton seurauksena kasvanut se että nämä fasistit tai tai natsit tai rasistit totta kai ovat ainoat syylliset näihin rikoksiin on tietysti ihan eri asia että minä en ihan ymmärtänyt tätä edustaja räsäsen puheenvuoroon kohdistunutta kyseenalaistamista mutta mielestäni hän siihen jo myös vastasi hän myös vastasi mielestäni aivan oikein että me tarvitsemme turvallisuusviranomaisille sekä voimavaroja että toimintavaltuuksia yhtä mieltä jos vain rahat löytyvät mutta näistä toimivaltuuksista saadaan aina aina vääntää kättä vaikkapa niin sanottujen ihmisoikeusjuristien kanssa jotka alun perin vastustivat esimerkiksi poliisille tullutta oikeutta puhelinten kuunteluun vakavissa rikoksissa jos me emme olisi sitä aikoinaan säätäneet vastoin scheininin ja kumppaneitten käsitystä niin kuinka paljon vakavia rikoksia alamaailman murhia huumerikoksia olisikaan jäänyt pimeiksi kun meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tutkinnassa hyödyntää puhelinkuuntelun tai teletunnistetietojen saamista

kannatan suomessakin käyttöön otettavaksi arvoisa rouva puhemies aika on täyttymässä kun täällä on kysytty mikä se on se hallituspuolueiden vaihtoehto se on hallitusohjelma me olemme yhdessä sopineet hallitusohjelmasta se pitää sisällään kuten tiedätte säästöjä jotka ovat ikäviä mutta välttämättömiä se pitää sisällään toimenpiteitä joilla me pyrimme vahvistamaan

edustaja zyskowicz kun te täällä puhuitte tästä eläkkeensaajien verotuksesta niin olisiko silloin jos te olette tänään sitä mieltä että te nyt voineet asialle mitään ollut reilua sitä eläkkeensaajaa kohtaan että ennen vaaleja ette olisi puheenjohtajanne suulla alleviivanneet että tämä on kokoomuksen perusfilosofia ja sillä että teemme tasavertaiset kevennykset emme saata

tähän loppuun puhemies tästä koulutuksesta edustaja zyskowicz sanoitte että siitä on ikävä leikata jos ette usko oppositiota uskokaa taloustieteilijöitä kun kysyin valtiovarainvaliokunnassa joukolta taloustieteilijöitä tiedättekö yhtäkään ekonomistia joka tässä tilanteessa suosittelisi tai pitäisi edes jollain tavalla siedettävinä koulutusleikkauksia niin vastaus oli että emme tiedä päinvastoin tehkää viisasta talouspolitiikkaa edes tämän kautta

rouva puhemies ehkä

verokeskustelua on nyt hyvä selventää siltä osin että totta kai valtiovarainministeri stubb tältä osin esitti sitä mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa oli yhdessä sovittu ja se oli hallituksen esitys rehellinen vastaus jos kysytte kuka vaalien alla esitti neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron kevennystä

tietysti äänestäjien heille antama luottamus osaltaan antoi parlamentaarista voimaa mitä tulee koulutukseen tehtäviin leikkauksiin niin on aivan varma että jokainen asiantuntija jolta kysytte valtiovarainvaliokunnassa tai muualla opetus ja koulutusihminen tai tutkimuksen merkitystä korostava ihminen sanoo että tuolta ei pitäisi leikata mutta kysyittekö heiltä samalla että no mistä sen sijaan pitäisi leikata

arvoisa rouva puhemies ihan vastaisin noihin edustaja lindtmanin syytöksiin mitenkä perussuomalaiset ovat kääntäneet takkia ja mitenkä me selitämme nämä näillä toreilla minä sanoin kun vaalikampanjaa käytiin että turvapaikkaturismi ei kuulu tähän maahan eikä penniäkään kreikka paketteihin ja työllisyys on saatava kuntoon missä kohtaa se takki on sitten ei missään kohtaa ben zyskowicz sanoi näin että hallituksessa kun ollaan niin siellä joudutaan tekemään kompromisseja ei ei käännetä takkia vaan tehdään kompromisseja minä tulen edelleenkin sanomaan siellä toreilla nämä samat asiat kuin en ole sitä mieltä että tänne voidaan ottaa tämmöinen älytön määrä ukkoja tämähän on kohta kuin miehitetty maa ja toinen juttu paljonko kreikka pakettiin laitettiin nyt lisää rahaa niin kuin edelliset hallitukset tekivät ei laitettu yhtään ne rahat on laitettu ennen sinne ja tehty sinne ne sopimukset jotka me me joudumme nyt valitettavasti kärsimään nahoissamme mutta rohkeasti mennään eteenpäin hallitusrintamassa

puhemies ensin muutama

hallituksen kilpailukykytoimien osalta heikkoushan on siis siinä että nyt meillä on täällä lisäbudjetti jossa voitaisiin jo tämän vuoden osalta tehdä jotain kilpailukyvyn työllisyyden hyväksi mutta niin ei tehdä valtaosa keskusteluahan nyt koskee sitä mitä hallitus tekee vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kun edustaja zyskowicz sanoi että tämä pakkolakipaketti on tämmöinen miten se oli propagandistinen termi niin haluan kuitenkin palauttaa mieleen että tämän terminologian varsinainen isä on pääministeri sipilä joka esitellessään tätä pakettia ilmoitti että hallitus on päätynyt pakottavaan lainsäädäntöön ja siitähän sitten lehtimiehet kyllä kai ihan oikein ottivat termin pakkolainsäädäntö pakkolakipaketti koska nämähän ovat edustaja zyskowicz pakkolakeja tässä määritellään että ei saa sopia paremmista työehdoista kuin mitä hallitus tekee tämä sali ottaa oikeudekseen päättää työehtosopimuksista ja palkansaajien työehdoista jos perustuslakivaliokunta tämän sallii mitä rohkenen epäillä se on hyvin erikoinen demokratiakäsitys eivätkä länsimaissa tällaisia esityksiä hallitukset tee että työehdot päätetään parlamenteissa joissain muissa yhteiskunnissa niitä on voinut olla mutta ei meillä tämä on ihan käsittämätön vaihe mitä me elämme ja ihmettelen suuresti että tässä kaikki kolme nimiin vannomassa erityisesti ihmettelen jotka väittivät ymmärtävänsä työmiestä se nyt jäi siihen se työmiehen ymmärtäminen että sen naukun saa ottaa lauantai iltana mutta palkka viedään kyllä perussuomalaistenkin toimesta hyvässä yhteistyössä täällä tätä näköjään tämä kolmikko tekee työntekijöiden työehtojen heikentämistä sitähän se on kun tässä edellä arvostamani edustaja hakkarainen sanoi että ei hän ole takkia kääntänyt hän on vain tehnyt kompromissin niin voihan sen niinkin sanoa että tein kompromissin omat periaatteeni ja otin nämä kepun ja kokoomuksen periaatteet mukaan ja nyt minä kerron niitä eteenpäin sitten on siinä sekin vaihtoehto olemassa niin kuin edustaja hakkarainen sanoi että hän jatkaa edelleenkin niitä samoja puheitaan vaikka hän täällä tulee äänestämään ihan muuta mutta mielestäni keski suomen äänestäjille olisi kuitenkin rehellisempää kertoa että edustaja hakkarainen tulee täällä äänestämään kaikkia näitä hänen äsken luettelemiaan asioita vastaan vaikka hän on toista mieltä koska niinhän te tulette tekemään niinhän te tulette tekemään te te tulette äänestämään täällä hallituksen esityksen puolesta mikä tarkoittaa sitä että kreikalle tehtiin tämä lisäpaketti soini ykkönen ja nythän on jo lehdissä ollut tietoa että se ei tule riittämään kreikka tarvitsee lisää rahaa muun muassa pankkien pääomittamiseen neljätoista miljardia hetken päästä tulee soini kakkonen ja edustaja hakkarainen tulee äänestämään tämänkin puheenvuoron perusteella tämän soini kakkosen puolesta eihän se niin ole että jos pankilla on pääomaa niin uusi laina jonka pankki ei ole riskin lisäämistä siis tässä rahastossa josta me puhumme on rahaa pääomana mutta jokainen päätös tehdään erikseen ei sieltä automaattisesti mitään rahaa edustaja hakkarainen saa eikä kyllä kukaan muukaan vaan täytyy tehdä erikseen päätös suomen puolesta ministeri stubb ilmoittaa hyväksytäänkö vaiko ei hyväksytä ja hän ilmoittaa hyväksyvänsä nämä koska ministeri soini on sanonut että unohda vanhat puheeni ja edustaja hakkarainen painaa täällä vihreätä nappia kun luottamuslausetta äänestetään näin tämä toimii ja tätä te ette saa muuksi puhumalla muutettua vaan te olette kääntäneet takkinne te kutsutte vain sitä kompromissin tekemiseksi no sitten tähän tähän kilpailukykyasiaan muutoin tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu tämä kilpailukykyasia kun valtiovarainministeriön lukemilla laskettuna yksin sakn tekemä tarjous tarkoittaa yhdeksän prosentin kilpailukyvyn parantumista yhdeksän prosentin kilpailukyvyn parantumista siis valtiovarainministerin opeilla laskettuna niin täällä me nyt sitten keskustelemme siitä että kun ei tule järjestöjen kesken neuvottelutulosta sitä minäkin kyllä ihmettelen ja kun te ette selvästikään arvosta täällä oppositiossa olevien entisten työmarkkinaosaajien osaamista niin nyt täytyy ottaa ulkopuolisia auktoriteetteja avuksi siteeraan nyt ensin entistä valtiosihteeri raimo sailasta joka sanoi helsingin sanomissa että jos on todellakin niin että tämä sakn tarjous ei kelpaa hallitukselle niin sitten kysymys on jostain ihan muusta kuin kilpailukyvystä että kysymys on siitä että yhteiskuntarakenteita halutaan muuttaa näinhän hän suurin piirtein sanoi entinen valtiosihteeri joka on ollut mukana aika monien tuloratkaisujen rakentamisessa hämmästelee sitä että hallitukselle ei kelpaa tämä paketti täällä sanotaan että pääministeri sipilä on kolme kertaa yrittänyt en minä tiedä mitä hän on siellä yrittänyt en minä tiedä mitä hän on siellä yrittänyt enkä anna siitä mitään arvosanaa että on yrittänyt arvioin tulosta arvioin tulosta ja tulosta ei ole ja epäilen että tässä on kysymys jostain muusta kuin mitä on tähän saakka ääneen ääneen lausuttu eli siis siitä että halutaan jotain toisenlaista yhteiskuntaa kuin mitä olemme viime vuosikymmenet eläneet tämä minua huolestuttaa että jos näin pitkälle menevä tarjous on olemassa palkansaajapuolelta niin se ei hallitukselle kelpaa vaan sanotaan että jotain muuta tarvitaan ja se mitä muuta tarvitaan se on se on tällä hetkellä aika lailla epäselvää ja kun arvaan että että kaikille ei tule riittämään tämä tämä mainittu valtiosihteeri sailas vaikka hänkin on sentään aika korkea auktoriteetti niin pyydän ottaa apuun vielä toisen auktoriteetin ja tämä tulee työnantajapuolen työmarkkinajohtajalta hän nimittäin kirjoitti joku aika sitten kirjallisessa muodossaan seuraavaa hän arvioi työmarkkinatilannetta kertoo olleensa mukana useiden pääministerien mukana tekemässä erilaisia tuloratkaisuja kalevi sorsan harri holkerin esko ahon paavo lipposen matti vanhasen ja jyrki kataisen hallituksen kanssa ja sitten hän vielä muisteli tarkemmin että kyllä hän oikeastaan oli mari kiviniemen ja alexander stubbin pätkähallituksissakin mukana tekemässä työmarkkinapolitiikkaa ja sanoi että jokaisella pääministerillä on ollut oma tyylinsä sitten hän tulee tähän yhteiskuntasopimukseen yhteiskuntasopimus oli epäonnistumaan tuomittu yritys aluksi siitä puuttui täysin sisältö siis näin ei sano sdpn puheenjohtaja rinne eikä entinen ministeri ihalainen ja nykyinen nykyinen edustaja ihalainen vaan vaan johtaja tekee tämmöisen

sitten hän analysoi tämän tämän ehdotuksen joka nyt on tehty toteuttamiskelpoisuutta ja ja päätyy siihen että en voi hyvällä tahdollakaan nähdä näitä ratkaisuja loppuun asti harkituiksi jos sipilän hallituksen leikkauslista kaatuu perustuslakivaliokunnassa ollaan taas alkupisteessä mitä on saatu aikaan on saatu aikaan työmarkkinailmapiirin pilaaminen ja sen mukana seuraava neuvottelukierros vahinko on paljon suurempi kuin nyt riidanalaisella listalla saavutettavat voitot matalan palkkalinjan jatkaminen kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin on kilpailukyvyn palauttamisen perusta se ei yksin riitä mutta se antaa vahvan pohjan jolle voidaan rakentaa lisätoimet suomessa ei ole tehty yhtäkään suurta työmarkkinaratkaisua sellaisella neuvotteluprosessilla jolla yhteiskuntasopimusta yritettiin näin siis ei sano puheenjohtaja lyly ei myöskään akavan puheenjohtaja fjäder vaan näin sanoo työmarkkinajohtajissa pisimmän kokemuksen työnantajapuolella henkilö eli lasse laatunen jolla on aikamoinen osaaminen neljänkymmenen vuoden ajalta hän sanoo edelleen että ay liikkeen kanssa neuvotellessa pitää kestää epämukavuusalueella olemista pitkäänkin mutta hän sanoo en neuvottelijana koskaan joutunut epäilemään ay liikkeen kädenpuristusta joskus oli vilkaistava ovatko kaikki omat jalaksilla ja joskus piti poliitikkoja auttaa hangesta takaisin rekeen tämä on aika vahva lausunto riippumattomalta henkilöltä suhteessa nykyisiin velvoitteisiin puhua uskon että hän on kirjoittanut niin kuin hän asiat kokee kun hän voi vapaasti asioita arvioida ja aamulehdessä aamulehdessä aika kova kova ratkaisu näin minäkin vähän olen epäillyt että että tässä on kysymys jostain muusta mihin valtiosihteeri sailaskin viittaa omassa lausunnossaan eli yhdeksän prosentin kilpailukyvyn soveltaminen olisi tarjolla ja mikä parasta se alkaisi vaikuttaa jo ensi vuonna eikä vuonna seitsemäntoista niin kuin tämä kyseenalainen pakkolakipaketti on sitten näihin säästöihin vielä niitähän ei nyt tässä lisäbudjetissa sinällänsä kovin paljoa ole mutta mutta ikävä kyllä täällä niin kuin edustaja gustafsson hyvässä puheenvuorossaan sanoi kylmän viileästi akatemialta viedään vielä lisäbudjetin kauttakin rahaa mitä minäkin kyllä ihmettelen uskon että valtiovarainvaliokunta tulee tähän paneutumaan mitkä ovat perusteet tällä tavalla tehdä kun takinkäännöstä puhutaan niin kyllä minä kokoomusta kiitän siitä että nämä hallituksen leikkausnumerothan ovat kokoomuksen ennen vaaleja ilmoittamia että kokoomus voi olla tässä sillä tavalla ylpeä että kyllä tämä linja on kokoomuksen linja ja sitten perussuomalaiset ja keskusta jotka puhuivat täällä ihan muuta koko viime vaalikauden ottivat sen omakseen ja kun nyt kuuntelen keskustan edustajia vaikkapa edustaja ala nissilää joka tosin ei tainnut olla viime eduskunnassa hänen puheenvuoronsa eroa mitenkään kokoomuslaisten puheenvuoroista viime vaalikaudelta mutta ne eroavat kyllä merkittävästi puheenjohtaja sipilän kannanotoista viime vaalikaudella ja ryhmäpuheenjohtaja tiilikaisen kannanotoista niin että niissä ei ole oikeastaan samoja virkkeitä ollenkaan on muutakin sanottavaa mutta mutta pidän tätä erittäin tervetulleena keskusteluna koska vihdoinkin alkavat tulla nämä erot näkyviin eläkeverotusasiaan palaamme vielä nyt kuitenkin kävi ilmi että ne ovat siis keskusta ja perussuomalaiset jotka ovat vastuussa tästä eläkeläisten verotuksen suhteellisesta kiristämisestä

lupasin vaalikentillä sanoin niin nyt minä kerron ne edelliset mistä kerroin ja sitten se kun sanottiin että ette mene hallitukseen ette ota vastuuta nyt me menimme hallitukseen ja teemme siellä sen mitä mutta ei kaikki mene läpi mitä minä tulen esittämään ei varmasti se on näin

ja mitä kaksituhattayksitoista vaaleihin tulee sdp puhui hyvin korkealla äänellä silloin niissä vaalikampanjoissa että ei yhtään tukipaketteihin

ne nyt ovat yksi tyhjän kanssa nimenomaan näin sanottiin miten kävi ensimmäisenä mentiin kreikka tukipakettia allekirjoittamaan

ministeri

sieltä paikalta minuutti
arvoisa rouva puhemies selvyyden vuoksi edustaja heinäluoman puheenvuoroon haluan todeta että yksiselitteinen tavoite on on suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn korjaaminen nimenomaan työllisyyden kohentamiseksi ei jokin muu mihin edustaja heinäluoma viittasi pidän myönteisenä sitä että työmarkkinakentällä neuvottelut ovat käynnissä ja myös sitä että sak osaltaan on osoittanut valmiutta maltilliseen palkkaratkaisuun kun tähän lisätään paikallinen sopiminen joka tulee lisäämään parantamaan tuottavuuden edellytyksiä meillä on ainekset hyvään ratkaisuun joka parantaisi yhteistyöllä suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä kun te edustaja heinäluoma ihannoitte äsken puheenvuorossanne menneitä vuosia ja menneiden aikojen suurmiehiä listanne koostui vain miehistä muuten kertokaapa että jos kerran ennen miehet olivat rautaa niin miksi meillä on kohta viidettä vuotta talouden taantuma ja maassa on melkein puoli miljoonaa ihmistä työttömänä eiköhän haeta haeta yhdessä lääkkeitä ja korjata nämä menneisyyden virheet

arvoisa rouva puhemies semmoinen asia että jos minä yhtä hyvin puhua kuin sahata niin tämä varmasti luonnistuisi paremmin mutta minulla ei ei ole semmoisia lahjoja olen tottunut enempi tekemään käsillä töitä kuin suulla mutta minä ihan tästä maahanmuutosta yhden asian otin selvää kun täällä on nyt osoitettu mieltä noissa turvapaikkakeskuksissa ruuan laadusta ja tämmöisestä se liittyy varmaan myös tähän gustafssonin ministerikauteen minä ihan luen tästä tämmöisen liitelmän suomessa kouluruualla ja laitosruualla on pitkät perinteet ja sata vuotta sitten kouluissa tarjottiin lämpimiä aterioita alkuun vähävaraisille mutta luvulla jo noin kahdeksassakymmenessä prosentissa kouluista tarjottiin maksuton ateria tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkuusi tuli laki kouluruokailusta jolloin kaikki koulut velvoitettiin tarjoamaan maksutonta ateriaa oppilaille joukkoruokailu eli laitosruokailu menee itse asiassa vauvasta vaariin läpi yhteiskuntamme päiväkoti peruskoulu ammatilliset oppilaitokset korkeakoulut armeijat työpaikkaruokalat ja vanhusten hoitolaitokset tarjoavat laitosruokaa jota suomalaiset ovat oppineet arvostamaan jokainen ymmärtää että jos ruokaa tehdään tuhansia annoksia niin se ei ole carte ruokaa josta voisi valita joka kerta juuri omaan makuunsa purtavaa tällä ruualla on kuitenkin kasvatettu kansa jonka elinikäennuste paranee ja terveet vuodet lisääntyvät kohisten uskomattoman pienellä rahalla noin sentillä saadaan esimerkiksi päivän kouluaterian raaka raaka aineet ja tarkalla suunnittelulla ja suomalaisella järjestelmällä loihditaan päivän ravitseva ateria salaatteineen salaatteineen leipineen ja juomineen vitamiinit ja sekä kalorit on laskettu tarkasti meitä on pienestä pitäen opetettu arvostamaan tätä maailmassa aika lailla ainutlaatuista etua ulkomailla suomalainen kouluruokailu aiheuttaa poikkeuksetta ihastelua ja pidetäänpä suomea jopa mallimaana jonka jälkiä haluttaisiin seurata mutta tuo pienikin kustannus nousee esimerkiksi englannin keskusteluissa esteeksi minusta on hämmentävää lukea uutisia kuinka maahamme muuttavat ihmiset järjestävät mielenosoituksia laitosruuasta jonka me heille tarjoamme kapina syntyy siellä aletaan lakkoilemaan ja muuta ihan näitten uutisten perusteella mitä mitä on kuultu ja kuitenkin suomen kouluruokailu laitosruokailu on maailmalla arvostettua heille tämä ei kelpaa tästä maahanmuutosta vielä tulin yhtenä aamuna tänne töihin aamuyöllä nukuin autossa parkkipaikalla siinä oli pakettiauto parkissa istualtaan nukkui thaimaalaisia marjanpoimijoita siinä jos nämä niin sanotut tornion kautta tulevat maahanmuuttajat joutuisivat tämmöisiin olosuhteisiin syntyisi kauhea kohu mutta nämä vapaaehtoisesti menevät töihin kävin katsomassa nimittäin

kun he marjapellolla uurastivat he tulivat töihin minkälaiset olosuhteet täällä on

arvoisa rouva puhemies

täytyy sanoa että joidenkin

kansanedustajien käyttäytyminen vaikuttaa vähän samanlaiselle kuin lomailija rantasaunassa käy välillä heittämässä muutaman kuupallisen vettä kiukaalle ja poistuu taas vilvoittelemaan tullakseen sitten taas uusimaan tämän saman

edustaja hakkaraiselle täytyy sanoa että tunteisiin vetoava hyvä kouluruokailupuheenvuoro mutta pyytäisin myös perussuomalaisia miettimään lähtökohtaisesti sitä mitä lapsesi syö

erityisesti on pakko kyllä sanoa että lähes täydellistä tekstiä edustaja heinäluoma päästeli täältä korokkeelta sellaista faktaa mikä juuri hallituksen pitäisi huomioida on pakko ei suoraan siteerata mutta tuoda tiedoksi mitä metalliliiton puheenjohtaja on tällä viikolla esille tuonut hän toi esille juuri sen tässä kysymys jostain muusta kuin siitä että hoidettaisiin suomalaista taloutta ja vientiteollisuuden edellytyksiä sak tarjosi nollalinjaa sak tarjosi sitä että jatkossa työehtosopimukset laaditaan vientiteollisuuden ehdoin kaikki muut seuraavat sitä perässä tässä on sitä lehden ja jaskarinkin tuomaa saksan mallin raamia juuri näin saksassa toimittiin kun viisitoista vuotta sitten kelkkaa käännettiin tämä sama tarjous ei nyt tunnukaan kelpaavan hallitukselle ei edes niin että siihen reagoitaisiin otettaisiin huomioon ja ruvettaisiin puhumaan että jos näin tämä asia etenee me haluamme olla aktiivisia jo tässä vaiheessa eikä odoteta että josko sitten ihme syntyy ja myös eteläranta kymmenen on näissä keskusteluissa aktiivisesti mukana täytyy todeta että teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja inkeroinen otti tyydytyksellä vastaan sen että vientiteollisuus on tästä eteenpäin se kärki jonka mukaan mentäisiin tuntuu että on ymmärrystä siihen että keskitetty ratkaisu voitaisiin edelleen tehdä hämmästelen suuresti jos ei hallitukselle kelpaa se näkemys että olisi pitkälle aikavälille tiedossa kuinka tässä maassa palkkakehitystä hoidetaan perussuomalaiset ymmärsivät ennen vaaleja erinomaisesti työmiestä loistavaa se osaaminen ja ymmärtäminen vain loppui hallitusneuvotteluihin ja täytyy todeta että harvat ovat ne hallitusneuvotteluissa olevat henkilöt joilla olisi ollut osaamista työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta tänään on kuultu melko hapuilevaa argumentaatiota siitä kuinka työmarkkina asioita hoidetaan tässä maassa ei pakolla vaan yhteiskuntaa rakennetaan työmarkkinoillakin sopimalla on erityisen tärkeää huomata minkä edustaja heinäluomakin toi vmn omat laskelmat siitä palkkaratkaisusta yhdeksän prosenttia me olemme nyt tilanteessa jossa pitäisi tehdä niitä välittömiä toimia joilla vientiteollisuuden asemaa kilpailijamaihin pystytään kasvattamaan mitä täällä voidaan tehdä on se että kyllä me voimme reagoida siihen että väylämaksujen alentaminen tapahtuu heti ja nyt meidän on pakko huomata otan vaikka esimerkin että meillä tuolla satakunnassa on tämmöinen mäntyluodon satama joka on tässä maassa jääolosuhteiltaan kaikkein parhain sinne tulee bulkkilaivoja isoja laivoja muutamia kertoja vuodessa ja täällä se paikallinen teollisuus joka ei toki ole enää suomalaisessa omistuksessa maksaa väylämaksujen muodossa yksi pilkku seitsemänkymmentäkolme kertaa enemmän kuin saa valtiolta näitä tukia hallituksen olisi pitänyt tässäkin kohtaa jo arvioida sitä mitkä ne meidän vientiteollisuuden liikennevirrat ja mihinkä pitää näitä tukia kohdentaa ja millä tavoin saadaan kaikkein eniten vähemmällä aikaiseksi koulutuspuolella tähän filosofiaan myllykoski ei usko toivon että jatkossa vielä enemmän uskallettaisiin sanoa että oppositio esittää vaihtoehtoja

arvoisa rouva puhemies näistä niin sanotuista pakkolaeista haluan vielä muutaman näkökohdan täällä on pariinkin kertaan epäilty mitkä mahtavat olla hallituksen todelliset motiivit kun se on ajamassa näitä parannuksia suomen kustannuskilpailukykyyn en ihan tiedä mitä salaliittoteorioita täällä nyt elätellään mutta itse en voi kuvitella että hallituksella on mitään muita tavoitteita kuin suomen paras mitä näihin pakkolakeihin tulee niin kuten jo sanoin ei hallitus niitä halua hallitus haluaa että suomessa tehdään kustannuskilpailukykyämme kohentavia ratkaisuja jotka parantavat suomalaisen työn kilpailukykyä maailmalla ja siten uusia työpaikkoja suomalaisille se sopii hallitukselle erinomaisen hyvin että ratkaisut syntyvät työmarkkinajärjestöjen kesken ja että näitä lakeja ei koskaan eduskuntaan tuoda tai jos tuodaan niin niitä ei täältä valmiiksi viedä täällä on aikaisemmin päivällä edustaja heinäluoma kiinnittänyt huomiota asian perustuslailliseen puoleen minä en uskalla siitä asiasta niin varmoja kantoja lausua kun en koskaan tiedä mitä nämä professorit ovat mieltä mutta mitä sopimusvapauteen tulee niin kaksi näkökohtaa ensinnäkin toisin kuin täällä on annettu ymmärtää nämä niin sanotut pakkolait eivät rajoita työsopimuksia siis tarkoitus ei ole estää työsopimuksilla työnantajaa ja ja yksittäistä työntekijää sopimasta

parhaaksi katsovat niin hyvistä kuin haluavat arvoisa puhemies mitä sitten tulee tähän järjestöjen sopimusvapauteen niin se vaatii muutaman sanan joten tulen

arvoisa rouva puhemies kuten sanoin en mene syvemmälle tähän perustuslailliseen pohdiskeluun mutta totean että kun täällä on itsestään selvänä pidetty että tällainen ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen keskinäisen sopimusoikeuden rajoittaminen olisi perustuslain kanssa ristiriitaista niin haluan kuitenkin todeta että koko yleissitovuusjärjestelmä koko yleissitovuusjärjestelmä on tietynasteinen sopimusoikeuden rajoittaminen ja koko tämä yleissitovuusjärjestelmä rajoittaa sopimusoikeutta siellä työpaikalla sillä järjestelmällä estetään työpaikalla sopimasta yleissitovaa tesiä huonommista työehdoista jopa yrittäjää joka ei kuulu mihinkään työnantajajärjestöön ja joka ei kuulu mihinkään palkansaajajärjestöön yleissitova tes estää sopimasta tesiä huonommista työehdoista oikein tai väärin en ota siihen nyt kantaa tässä vaan totean että jos kantaa huolta sopimusvapauden rajoittamisesta työelämässä niin silloin pitää myös tarkasteluun ottaa koko yleissitovuusjärjestelmä ja kysyä että eikö se rajoita sopimusvapautta ja sehän rajoittaa nimenomaan asianosaisten sopimusvapautta sen yksittäisen yrittäjän ja sen yksittäisen työntekijän keskinäistä sopimusvapautta sille on omat syynsä edustajat en tässä ota siihen kantaa mutta halusin vain tuoda tämän kontekstin että kun ruvetaan puhumaan sopimusvapaudesta niin tämä ei ole ihan yksiselitteinen asia itse asiassa koko se konstruktio että edustavat työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt voivat sopia sellaisista työehdoista jotka sitovat sellaisia yrittäjiä ja sellaisia työntekijöitä jotka eivät koskaan ole näihin järjestöihin kuuluneet eivätkä aikoneetkaan kuulua on lainsäädännöllä luotu nämä ovat semmoisia näkökohtia jotka varmasti professorit joutuvat pohtimaan jos joskus tullaan tilanteeseen jossa perustuslakivaliokunta heitä asiantuntijoina kuulee näiden niin sanottujen pakkolakien osalta arvoisa rouva puhemies ihan lopuksi täällä on sanottu että sak on tehnyt poikkeuksellisen ehdotuksen ja minä olen tästä samaa mieltä että siinä vaiheessa kun palkansaajakeskusjärjestö esittää syksyllä kaksituhattaviisitoista että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osalta sovittaisiin nollakorotukset ja esittää että työttömyysvakuutusmaksuvelvoitetta siirrettäisiin jonkun verran työnantajalta työntekijälle ja eräitä muitakin seikkoja niin pidän tätä sakn esitystä hyvin poikkeuksellisena ja pidän sitä osoituksena siitä miten siellä nähdään suomen nykyisen tilanteen poikkeuksellisuus eli siellä hakaniemessä nähdään miten haastavassa ja vaikeassa tilanteessa suomi on ja että tarvitaan poikkeuksellisia toimia koska sitähän tämä sakn esitys aivan varmasti on

arvoisa arvoisa puhemies olen ymmärtänyt että täällä on tänään keskusteltu aika paljon työtulovähennyksestä haluaisin aloittaa siitä ja muistuttaa että jos otamme mallia isosta britanniasta mistä meillä on on aika paljon otettavaa mallia niin nimenomaan isossa britanniassa työväenpuolueen valtakaudella tony blairin ja gordon brownin vaalikaudella nimenomaan työtulovähennysten kaltaista kaltaista elementtiä käytettiin jatkuvasti ja johdonmukaisesti sen eteen että matalapalkkainen ja keskipalkkainen työ oli kannattavampaa suhteessa työttömyysturvaan tämän idean tarkoituksena oli se että mahdollisimman moni ihminen pääsee töihin ja sitä kautta tulee verokertymää jolla voidaan julkisia palveluita rahoittaa tämä oli vuosikausia tony blairin ja gordon brownin politiikkaa vuosikausia ja se oli ihan oikea linjaus tätä samaa linjaustahan on suomessa tehty monilla eri vaalikausilla jo siitä ajasta alkaen kun sauli niinistö oli oli valtiovarainministerinä eli tämä on ollut hyvin hyvin johdonmukainen ja järkevä linjaus nimenomaan sen takia että vahvistetaan työllisyyttä ja julkista taloutta muutenkin me voisimme ottaa esimerkkiä isosta britanniasta jos katsotaan missä iso britannia oli kaksituhattakymmenen sen jälkeen kun gordon brownin loppuaikana talouspolitiikka ei enää onnistunut niin se maa oli hyvin samassa tilanteessa kuin suomi on ollut kaksituhattaviisitoista

olivat kaakkoon paitsi työttömyysluku koilliseen siellä kyettiin tekemään erittäin mittava julkisen talouden sopeutus jopa melkein kaksikymmentä prosenttia vähennettiin julkisia menoja lisättiin kilpailukykyä ja uudistettiin monia järjestelmiä muun muassa koulutukseen jossa tässä kohta keskustellaan tehtiin isoja muutoksia mitkä olivat seuraukset seuraukset olivat ne että tällä hetkellä iso britannia on tukevalla kahden prosentin kasvu uralla siellä on köyhyysriski pienentynyt huomattavasti se on pudonnut alle eun keskiarvon se käyttää kolmanneksi eniten oecd maista rahaa koulutukseen koska sillä on nyt varaa käyttää koska työllisyys on niin merkittävästi noussut

arvoisa puhemies minä pidän myös sakn tekemää tarjousta merkittävänä kahdesta syystä on tietenkin tämä nollalinja joka on ihan tarpeellinen tässä tilanteessa missä me olemme ja on myöskin hyvä että siellä on tämä vientiteollisuuden ehdoilla tehtävä

eivät vielä yksinään riitä koska meidän kustannuskilpailukyky kansainvälisesti on niin heikko mutta myös sen vuoksi että meidän julkinen taloutemme ja verotulomme eivät riitä tällä hetkellä ilman merkittävää velanottoa edes kansalaisten peruspalveluiden laadukkaaseen tuottamiseen jos nyt otan yksittäisen esimerkin joka on ollut minua hyvin lähellä kun olen vuosikausia toiminut pirkanmaan sairaanhoitopiirissä me tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa joka kesä vaikka ihmiset sairastavat aivan yhtä paljon kuin talvellakin suljemme suljemme osastoja tai tai vähennämme osastoilla toimintaa kesäajaksi minkä takia vähennetään vähennetään sen takia että meillä kuntien jotka rahoittavat sen järjestelmän maksukyky ei riitä siihen että voitaisiin kaikkien kesälomalla olevien tilalle palkata sijaisia ja pyörittää toimintaa täysillä aivan varmasti jokainen kunta niin tampere sastamala kuin mikä tahansa haluaisi että myös kesällä voitaisiin aivan samalla tavalla hoitaa ihmisiä eikä syntyisi mitään hoitojonoja eikä muita mutta yksinkertaisesti rahat eivät ole riittäneet ja on jouduttu tällaiseen järjestelmään menemään minun mielestäni pitäisi herättää jo ajattelemaan kuinka syvällä suossa me ihan oikeasti olemme ja silloin meidän pitää löytää poikkeuksellisia keinoja joilla me pääsemme tästä eteenpäin ja niitä hallitus nyt on tehnyt jos käy niin että työmarkkinajärjestöt löytävät vielä parempia keinoja keinoja niin totta kai me otamme ne vastaan voin tässä antaa pienen vinkin se on työajan pidentäminen se on kaikkein yksinkertaisin ja helpoin keino koska se ei pienennä kenenkään kuukausituloa mutta se edustaja myllykoski te ette ole ehkä tutustunut suomen pankin tutkimukseen siitä mitä tämä sata tuntia lisää työaikaan tarkoittaisi se tarkoittaisi kolmekymmentäseitsemäntuhatta työpaikkaa lisää yksityiselle sektorille kieltämättä se vähentäisi kolmetoistatuhatta työpaikkaa julkiselta sektorilta mikä kuitenkin pitkälti eläköitymisen kautta voitaisiin hoitaa plus kaksikymmentäneljätuhatta työpaikkaa tähän maahan pelkästään sillä että me lisäisimme vuosityöaikaa sadalla tunnilla kenenkään ostovoima ei pienenisi kenenkään perheen taloustilanne ei heikentyisi vaan päinvastoin meillä olisi enemmän kilpailukykyä ja samalla voitaisiin voitaisiin huolehtia ihmisten peruspalveluita paljon nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

hän löysi siihen perusteet isosta britanniasta mutta nyt siis tiedämme edustaja zyskowicz että kyllä tämä oli kokoomuksen tahto että näin tämä pitää tehdä uskon että ryhmäpuheenjohtaja tietää tässä asian paremmin kuin ryhmän varapuheenjohtaja ja ryhmäpuheenjohtajan sana on luotettavampi eli ei tämä sittenkään ollut vain keskustan vaan tämä oli myös kokoomuksen sitä vain ei edustaja zyskowiczille kerrottu pidän edustaja zyskowiczia rehellisenä miehenä ja luotan siihen että hän kertoi sen mitä hän uskoi totuudeksi että tässä taas sitten jalaksilta tiputtiin mutta tämä on siis koko hallituksen linja perussuomalaisethan nyt ei ole sanonut tähän asiaan yhtään mitään koko keskustelun aikana ymmärrän niin että heillekin hyvin sopii tämä eläkeläisten verotuksen suhteellinen kiristys siitä luopuminen että palkka ja eläketuloja kohdellaan samalla tavalla se ei ole siis enää voimassa niin aivan siis nyt tarkemmin kun muistan eikös meillä ollut kokoomuksen kansanedustajia jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja ja vaatineet että eläkeläisten verotusvirhe pitää korjata oliko se helsinkiläinen edustaja sarkomaa joka joka mainitsi että tämä pitäisi kuitenkin korjata mutta ilmeisesti sitä ei tulla korjaamaan koska edustaja satonen sanoi että tämä on juuri oikea tapa koska isossa britanniassa on näin tehty tosin en tiedä miten isossa britanniassa eläkeläisten verotus on järjestetty niin että

ison britannian osalta mutta sitten tulen tähän työmarkkinakeskusteluun vielä kertaalleen ja tämä oli hyvin arvokas puheenvuoro jonka edustaja zyskowicz käytti tästä yleissitovuudesta siitähän paljon puhutaan on tärkeätä nähdä mistä tässä on kysymys kysymyshän on siitä että me olemme työehtosopimuksin määritelleet tiettyjä miniminormeja jotka kaikkien työnantajien täytyy täyttää sehän lähtee heikomman osapuolen suojasta joka on länsimaisessa ajattelussa aika yleinen muuallakin kuin työelämässä onhan meillä myös vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä jossa on vuokralaisen turvaksi säädetty tiettyjä minimiehtoja koska vuokralainen on heikommassa asemassa vuokranantaja ja samahan se pätee työpaikoillakin että yksittäinen työntekijä on tietysti ihan eri asemassa neuvottelemaan työehdoista kuin vaikkapa nordean hallituksen puheenjohtaja björn wahlroos että tässä on tämä koko länsimaisen ajattelun filosofia että heikompaa osapuolta suojataan minimiehdoilla ja tämä on hyvin yleinen olin tavattoman tyytyväinen kuunneltuani edustaja kontulan puheenvuoroa tästä kolmikannasta koska mielestäni hän kertoi hyvin tärkeällä tavalla sen että kolmikannan ja tämän yleissitovuusjärjestelmän vaihtoehto sitten on se että tehdään lainsäädännöllä nämä minimit mehän olemme valinneet järjestelmän jossa me työmarkkinaosapuolten sopimuksin rakennamme minimit työntekijöiden suojaksi ja sen takia meillä on yleissitovuusjärjestelmät meillä ei ole esimerkiksi minimipalkkalainsäädäntöä paitsi yhden kerran ukk sopimuksen yhteydessä muistaakseni vuonna seitsemänkymmentäkaksi lyhyen aikaa mutta yleisesti meillä ei ole vaan on luotettu että alakohtaisesti osapuolet löytävät kullekin alalle parhaiten sopivat minimiehdot ja se on tärkeä työntekijöiden turva se on myös yrittäjälle erittäin tärkeä järjestelmä koska silloin yrittäjä tarjousta tehdessään hinnoittelua tehdessään voi tietää että tuossa on lattia jonka alle ei mennä pidän siis selvänä että jos yleissitovuusjärjestelmää lähdettäisiin murtamaan mihin edustaja lepomäen puheenvuoro vähän viittasi tai ehkä vähän enemmänkin viittasi niin sitten täytyy olla tietysti valmis siihen että lainsäädännöllä ruvetaan näitä minimejä täällä päättämään mutta tämänkään jälkeen vielä kerran edustaja zyskowicz en tunne länsimaista tahoa maata jossa päätettäisiin että maksimit samalla eihän se niin ole kuin te sanotte että henkilökohtaisesti siellä nordeassa voi joku pankin konttoristi käydä sanomassa että hän haluaa enemmän että voidaanko hänen sopimukseensa hallituksen puheenjohtaja wahlroos kirjoittaa hiukan paremmin kuin mitä eduskunta päättää eihän siitä mitään neuvottelua tosiasiassa tule niin kuin te hyvin itse tiedätte kokeneena juristina eli eli kyllä tämä työehtosopimusjärjestelmä minimien osalta on yleisesti länsimaissa hyväksytty mutta en tiedä semmoista länsimaata joka samalla päättää maksimin ja kun te sanoitte edustaja zyskowicz että hallituksella viime kädessä vastuu niin niin sillä on mutta vain perustuslain säätämissä rajoissa eivät hallitus ja eduskunta voi kaikkia maailman asioita päättää vaikka sillä viime kädessä onkin maan asioista vastuu otan pari esimerkkiä jos ajatellaan että meillä tilakoko maataloudessa on ongelma että meillä on liian liian pieniä tiloja tai metsätaloudessa tilakoko on ongelma niin teettekö te täällä lainsäädännön jossa te pakolla pakotatte metsä tai maatiloja yhteen ei teille tulisi mieleenkään semmoinen tai että te päättäisitte puun hinnan pakolla koska puun hinta vaikuttaa kiistatta metsäteollisuuden kilpailukykyyn olen tavannut saha alan yrittäjiä jotka sanovat että seitsemänkymmentä prosenttia heidän kustannuksistaan on puun hintaa ei on kahdeksan prosenttia ja nyt te koko tämän arsenaalin rakennatte sen kahdeksan prosentin varaan siihen kahdeksaan prosenttiin vaikutetaan että sitä pitää laskea viisi prosenttia no jos näin tehtäisiin niin se vaikuttaisi promilleja tämän mainitun saha alan yrityksen kilpailukykyyn mutta tähän seitsemäänkymmeneen prosenttiin te ette puutu ette te esitä että tehdään pakkolainsäädäntöä siitä mikä on puun hinta

jos yrityskoko on ongelma jos meillä on liian vähän kilpailukykyisiä yrityksiä niin ette te tule esittämään että täällä päätettäisiin pakkolainsäädännöllä yrityskoko te sanoisitte heti että tämä loukkaa vapaata omistusoikeutta ei siihen voida puuttua joten toivon että kokoomus kaivaisi sisältään sen paljon puhutun työväenpuolueen josta kymmenen vuotta sitten meille kerrottiin kaivaisitte sen sieltä sisältänne ja ajattelisitte että työntekijät tarvitsevat sen minimisuojan ja osapuolilla pitää olla vapaa sopimusoikeus eli täytyy olla oikeus sen minimisuojan jälkeen sopia asioista vapaasti työmarkkinaosapuolten kesken eikä niin että täällä edustaja satosen johdolla me ryhdymme työehtosopimuksia tekemään ja päätämme mitkä ovat työajat tai lomakorvaukset tai jotkut muut loputon tie ja siksi olen jokseenkin vakuuttunut että ei perustuslakivaliokunta tämmöistä hanketta voi ikikuuna päivänä hyväksyä tässä epäilykseni pohjaavat siihen mitä erittäin kokenut etelärannan neljänkymmenen vuoden työuran ja huippulakimieskokemuksen omaava lasse laatunen on myös

sitten viimeiseksi vielä tähän tähän havaintoon tästä tästä lisäbudjetin sisällöstä senhän tämä keskustelu joka on ollut mielestäni kuitenkin ihan hyvä ja myös erot mukaan tuova on osoittanut että yhdestä asiasta me olemme täysin samaa mieltä tämän lisäbudjetin osalta ja se on se että tämä lisäbudjetti ei tuo työllisyyden hoitoon mitään lisää ja tämä lisäbudjetti ei tuo kilpailukykyyn yhtään mitään lisää tästä lienee yksimielisyys koko salissa

arvoisa rouva puhemies

tälle maalle tuotavaa lisäarvoa mutta jos aloitetaan siitä että edustaja zyskowicz sanoi että

yleissitova työehtosopimus estää sopimasta alle työehtosopimuksen niin toivoisin että tämä työmarkkinaosaaminen rantautuisi myös kokoomuslaisten piiriin edustaja satonen voi pitää vaikka semmoisen ekskursion siitä että kyllä esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on kuusikymmentäkuusi erilaista kohtaa joista pystytään sopimaan toisin kuin työehtosopimus määrää ylöspäin mutta myös alaspäin jopa lomapalkkojen osalta voidaan sopia toisin kuin työehtosopimuksessa on määritelty ratkaisun avaimet sinällään vain sopimuskulttuurissa sanoisin että sopimisen suurimpana esteenä on luottamuksen puute työpaikoilla monessa pienessä pk sektorin yrityksessä tehdään luonnikkaasti paikallista sopimista ja sitä harjoitetaan mutta työilmapiiri ja luottamus on avointa ja kirjat ovat auki jokainen työntekijä voi nähdä missä talossa kulloinkin mennään sopimisen edellytykset ovat silloin selkeät voin omasta kokemuksesta sanoa että kun vuoden kaksituhattakahdeksan lama rantautui tänne mihin silloinen valtiovarainministeri katainen sanoi että ei mitään hätää ja kolmen kuukauden päästä tuli äkkipysäys niin kyllä teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa käytettiin nopeutettua

yt menettelyä jolla lomautuksiin lähdettiin työntekijät ja luottamusmiehet näkivät että nyt tilanne on yrityksen kannalta sellainen että on järkevämpää ottaa tämä nopeutettu järjestelmä vastaan kuin maksattaa palkkoja yrityksellä jolla ei ole tilauksia työntekijöillä on vastuuta kun on luottamusta kun voidaan luottaa siihen että sopiminen on todellakin kaikkien edun mukaista jo tälläkin hetkellä järjestäytymättömillä työnantajilla on toki mahdollisuus sopia paikallisesti toisin voidaan sopia työajan lyhennyksen säästämisestä tai pitämättä jättämisestä säännöllisen työajan järjestämisestä ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksosta alaikäisten vähimmäispalkkauksesta työkohtaisesta palkasta kustannusten korvausten maksamisesta kerran kuussa lopputilin maksamisesta liukuvasta työajasta ja niin edelleen laaja kirjo mutta miksi näitä ei sitten hyödynnetä on varmasti syytä katsoa peiliin minusta olisi aika käsittämätöntä että antaisimme joillekin tahoille jotka eivät ole sopimassa alakohtaisesti minimipalkkoja kilpailullista etua siitä että he he voisivat sopia alakohtaisesti toisin palkkauksesta ne jotka ovat normaalisti sopimassa sanottakoon nyt vielä että yleissitovuus lähtee siitä että joko alan

järjestäytyneiden työnantajien piirissä on viisikymmentä prosenttia alan työntekijöistä taikka sitten järjestäytyneitä työntekijöitä on alan työvoimasta viisikymmentä prosenttia tästä lähtee yleissitovuus ja sitten tulee normaali sitovuus ja sitten on tämä kenttä jossa ei ole

jos palaan vielä päivällä käytyyn keskusteluun niin aivan varmasti vasemmistoliitto on valmis heti työaikapankkijärjestelmän kehittämiseen tuotakoon se nyt esille että tämä järjestelmä on jo käytössä se kulkee vain nimellä liukuva työaika näihin saldomääritelmiin sitten palataan mutta tässä järjestelmässä on varmasti kehitettävää ja uskon että meillä on hyvät mahdollisuudet edelleen sitä kehittää arvoisa rouva puhemies viiden prosentin yksikkökustannustaso tarkoittaisi esimerkiksi metallinjalostuksessa sitä että se niin sanottu tuottavuusloikka olisi nolla pilkku neljä promillea viiden prosentin palkkojen alentaminen ei todellakaan kasvata isoa kakkua sinne tuottavuusloikan puolelle jos kyseisellä teollisuudenalalla henkilöstökustannukset kokonaisuudessaan ovat seitsemän pilkku seitsemän prosenttia toki täytyy sanoa että niistä muistakin tulee niitä henkilökustannuksia sillä monesti palveluista joita yritykset ostavat muodostuu henkilökustannuksia sinällään henkilökustannusten alentaminen varmasti myös tällä teollisuuden osalla olisi hieman korkeampi

en halua tätä

pari lausetta ja ajatusta vielä siitä kun täältä tuli mielenkiintoinen kommentti tässä edustaja heinäluoman puheenvuorossa siitä mikä on työväenpuolue

on se joka pystyy luomaan työtä suomeen kukaan muu kuin

joka on työttömänä ei ole niin suuressa vaarassa syrjäytyä tästä yhteiskunnasta ja jos tämä hallitus kykenee saamaan tavoitteensa ja satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa niin minä luulen että aika moni suomalainen ymmärtää että nyt on todellinen työväenpuolue näitä asioita ollut ollut hoitamassa aivan kuten kävi iso britanniassa ja voi katsoa vaalituloksista että konservatiivit saivat siellä enemmistön koska myös niin moni tavallinen työntekijä tiesi että nyt on harjoitettu sellaista talouspolitiikkaa että ihmisille on töitä ja tässä suhteessa on aiemmilla toimijoilla peiliin katsomista

kyllä mielenkiintoinen työväenpuolueen määritelmä siinähän sitten lähdetään siitä että näille työntekijöiden työehdoille voi tehdä ihan mitä tahansa että niistä ei tarvitse enää olla kiinnostunut no sitähän se tarkoittaa kun te määrittelitte sen näin että te ette ole ollenkaan kiinnostunut siitä miten palkansaajan perusoikeudet työelämässä määrittyvät kyllähän työn luominen on oikea tavoite siitä me olemme täällä kaikki samaa mieltä minä en usko että salissa on yhtään mihinkään puolueeseen kuuluvaa ei edes svenska folkpartietiin joka ei tätä tavoitetta allekirjoittaisi se on yhteinen tavoite ja siitä me olemme kaikki samaa mieltä mutta sitten kysymys on siitä että kun siellä työpaikalla ollaan edustaja satonen se täytyy myöntää että se työntekijä on siinä suhteessa auttamattomasti heikompi osapuoli kun työehdoista sovitaan kun paikalla on työnantaja joka voi sanoa että jos tämä ei kiinnosta niin täällä on toinen tulija joka tekee tämän tällä ehdolla ja tästä perussyystä johtuenhan eduskunta on säätänyt lainsäädäntöä jolla velvoitetaan kaikkia sekä lakien että työehtosopimusten kautta noudattamaan tiettyjä minimiehtoja ja toivon että te kaivaisitte nyt vielä kerran ottaisitte uuden yrityksen kaivaisitte vielä sen ajattelun että työntekijä tarvitsee jotta hän voi tehdä sen työpanoksensa suojakseen tiettyjä minimiehtoja että häntä ei panna yksin neuvottelemaan palkastaan työehdoistaan björn wahlroosin kanssa siinä hän ei pärjää

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan kumottavaksi vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki tavoitteena on purkaa vähittäiskauppoja sekä parturi ja kampaamoliikkeitä koskeva aukiolosääntely jolloin elinkeinonharjoittaja voisi aiempaa vapaammin päättää milloin hän pitää liikkeensä auki ehdotuksen pohjana on pääministeri sipilän hallituksen strateginen hallitusohjelma jaksossa työllisyys ja kilpailukyky on todettu että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloa vapautetaan uudistus on esimerkki sellaisesta mahdollistavasta sääntelystä joka ei perustu lainsäätäjän käskyihin ja kieltoihin vaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä edistävään joustavaan toimintaan aukioloaikojen vapauttamisen myötä elinkeinonharjoittajat pystyisivät ottamaan paremmin huomioon kuluttajien tarpeet yrittäjillä olisi joustavammat mahdollisuudet pitää liikkeet avoinna silloin kun se kulutuskysynnän kannalta on tarkoituksenmukaisinta uudistuksen arvioidaan lisäävän sekä kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille että valmiutta palkata uusia koko ja osa aikaisia työntekijöitä uudistuksen odotetaan siten edistävän työllisyyskehitystä uudistuksella parannettaisiin sekä perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan että sitä kautta kotimaisen ja suomessa sijaitseviin toimipisteisiin perustuvan kaupan kilpailukykyä suhteessa ulkomaiseen verkkokauppaan

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys vähittäiskaupan ja parturiliikkeiden aukiololain kumoamisesta on kahtalainen parturi kampaajilla jotka ovat yleensä yksityisyrittäjiä pitäisi olla vapaus päättää yrityksensä aukioloajoista ja esimerkiksi itsenäisyyspäivänä pitäisi saada vapaasti kammata juhlijoita ilman kalliita ja hankalia erityislupia parturiyrittäjän mahdollisuuksia päättää aukioloajoista onkin tärkeää vapauttaa näen kuitenkin lakiesityksen ongelmana päivittäistavarakaupan aukioloaikojen vapauttamisen päivittäistavarakaupassa työskentelee todella suuri määrä ihmisiä ja ruokakauppasektorin aukiolot ja liikeverkko vaikuttavat suuresti koko yhteiskuntaan muihinkin aloihin ja laajoihin ihmisjoukkoihin ja työntekijöihin ja heidän perheisiinsä mikäli ilta pyhä ja viikonlopputyö lisääntyvät päivittäistavarakaupassa aukioloaikojen vapauttamisen myötä on sillä kerrannaisvaikutuksia myös muille aloille ja yhteiskunnan sektoreille esimerkiksi päiväkotien vuorohoidon tarve kasvaisi ilta yö ja pyhätyön lisääntymisen seurauksena ja se aiheuttaa kustannuksia kunnille ja vaikutuksia perheiden arkeen juhlapyhien aukioloaikojen vapauttamisella on vaikutuksia myös koko kulttuuriin ja ihmisten perhe elämään en toivo suomesta kaksikymmentäneljä yhteiskuntaa muutamat vuosittaiset juhlapyhät tarjoavat ihmisille tilaisuuden kerrankin rauhoittua ja viettää aikaa yhdessä perheen kanssa kotona nämä mahdollisuudet vähenevät jos yhä useampi äiti äiti isä tytär tai poika on juhlapyhänä töissä kaupassa työskentely voi olla jatkossa lähes mahdoton yhtälö yhdistää perhe elämän kanssa se on vaikeaa jo nyt jos kauppojen aukioloajat vapautetaan poistuu nyt pienillä kaupoilla oleva vapaampien aukioloaikojen tuoma kilpailuetu tämä voi johtaa asioinnin siirtymiseen pienistä lähikaupoista suuriin peltomarketteihin mikä johtanee lähikauppaverkon harvenemiseen jo nyt kehitys on ollut se että lähikauppojen määrä pienenee ja supermarkettien määrä kasvaa lähikauppaverkon edelleen harveneminen olisi erittäin huono kehitys autottomien ihmisten kannalta esimerkiksi vanhusten ja heidän kotona asumisensa kannalta yhdyskuntarakenteen kannalta ja liikenteen aiheuttamien päästöjen näkökulmasta todennäköisesti käy näin että lähikauppojen määrä vähenee jos ostovoima ei samaan aikaan kasva sillä jostainhan suurten kauppojen jatkettavien aukioloaikojen asiointi on pois jo nyt pienillä lähikaupoilla on hyvin vapaat aukioloajat eli esitetyn lainsäädännön muutos aiheuttaa muutoksia erityisesti suuremmille kaupoille vapauttaa niiden aukioloaikoja kun pienten aukiolot ovat jo vapaat

pitää kauppoja auki vaikka yöllä ja vaikka tappiollisesti ja ajaa siten pieniä kilpailijoita ulos markkinoilta mahdollisuus ostaa prismasta maitoa yöllä ei ole nähdäkseni tämän kehityksen arvoista arvoisa puhemies en näe selkeää tarvetta esitetylle lain kumoamiselle kuluttajat ovat tutkimuksen mukaan pääosin tyytyväisiä kaupan aukioloaikoihin mutta on olemassa selkeä tarve lain korjaamiselle parturi ja kampaamoliiketoiminta pitää rajata pois lain piiristä ja vapauttaa alan aukiolot sääntelystä

esittelyssä oleva lainsäädäntöhanke sinällään tähtää hyvään vapaaseen kilpailuun ja erityisesti parturi ja kampaamoalan osalta voidaan kyllä yhtyä siihen hallituksen näkemykseen että tätä pitää olla eli hyvä hallitus hyvä hallitus tältä osin ehkä joiltakin osin pientä kritiikkiä edustaja sarkkinen hyvin perustellusti toi esille sen mitä on se todellisuus haluan muistuttaa että kun viimeksi kauppojen aukioloaikoja vapautettiin palvelualojen ammattiliitto houkuteltiin tähän sillä että lisätyön määrä lisääntyy eli työajat pitenevät työtä kyllä tuli lisää mutta yhtään vakituista työsuhdetta ei tullut eli pätkätyöt eivät yhtään vähentyneet mikä oli tarkoitus edellisen kerran kun kauppojen aukioloaikoja lisättiin siinä mielessä perusteluissa on hieman harhaanjohtavaa mainita se koska nyt meillä on niin lyhyeltä aikajaksolta jo selvää faktaa että näin ei tapahtunut ei voida olettaa että nyt tapahtuisi sen kummemmin

kyllä löylynheitto salissa taas jatkuu ja siinä mielessä voimme elää turvallisin mielin on hyvä että kritisoidaan tätä

siltä osin että ei olla huomattu sitä että turvattomuus ja väkivalta lisääntyvät kun ostovolyymi vähenee ja vuorokautiset aukioloajat edelleen lisääntyvät tänä päivänä jo meillä on kauppaliikkeitä missä yksin työskentely on tavanomaista jos tämän kaupassa työskentelevän henkilön turvallisuudesta halutaan huolehtia ja että tällä henkilöllä on mahdollisuus ainakin siihen luonnolliseen toimenpiteeseen mitä säännöllisin ajoin ihmisen on pakko tehdä eli sosiaaliset tarpeet on pystyttävä hoitamaan niin jos ne hoidetaan vartioliikkeen avulla niin että mahdollistetaan se luonnollisten tarpeitten toimittaminen niin se tarkoittaa että aivan varmasti se kate siltä myyntiajalta edelleen pienenee kun monessa paikassa pidetään ylipitkästi kauppoja auki niin tällä hetkellä valitettavasti tunnen muutamia kioskialan myyjiä jotka sanovat että heidän pitää pyytää luotettava asiakas aina odottelemaan sen aikaa että hän voi asiansa hoitaa mutta jos jotakin jotakin haluaa sanoa näistä työvuorojärjestelyistä niin on aika ongelmallista että me edelleen luomme sellaista järjestelmää joka edellyttää vuoropäivähoidon järjestämistä kysyn oikeastaan ministeriltä onko oikein että yhden toimialan osalta yhteiskunta tukee toimialan liikevaihtoa sillä että se edellyttää kunnallisen perhepäivähoidon lisäämistä ja vuorokautisten aukioloaikojen enenevää enenevää määrää on jotenkin hassua että eduskunta tekisi sellaisen päätöksen että me sysäämme tämän toimialan kannattavuuden ja työssäolomahdollisuudet kuntien hoidettavaksi ja nimenomaan kun kaukaa koetetaan käydä töissä kun kaupalliset kauppaliikkeet tällä päätöksellä ilman muuta vähenevät julkinen liikenne ei toimi niin kuinka nämä ihmiset jotka tekevät viisitoista tuntia viikottaista työaikaa pystyisivät hankkimaan auton käydäkseen töissä jos tässä samaan aikaan mahdollistettaisiin tämä julkinen liikkuminen niin että yhteiskunta pystyy turvaamaan töissä käynnin myös eri vuorokauden aikoina niin oltaisiin eri asemassa arvoisa rouva puhemies jatketaan tästä kuuntelen mielelläni ministerin puheenvuoron
otetaan yksi puheenvuoro vielä listalta elikkä edustaja heinonen sen jälkeen käydään lyhyt debatti jonka aloittaa edustaja tolppanen

arvoisa puhemies mitä myy missä myy minkä kokoisessa tilassa myy koska myy kuka myy kuka myy sitä ei taida olla mutta myydäänkö bensaa samalla vai eikö myydä onko kauppa maan alla vai onko kauppa maan päällä onko myymäläauto tai liikkuva kauppa onko apteekki onko automaateista tapahtuva myynti onko markkina tai onko torikauppa onko sairaala tai huoltolaitoksessa tapahtuva myynti vai onko peräti huutokauppa arvoisa puhemies näihin kaikkiin erilaisiin myyntitilanteisiin löytyvät omat säädökset tästä säädösten suomesta arvoisa puhemies haluan antaa puhemiesneuvostolle kiitosta että tämän lakiesityksen käsittely ei ole yhtä aikaa eduskunnan kirjaston glögien kanssa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan ja parturi ja kampaamoliikkeiden annetun lain kumoamisesta on tervetullut ja odotettu esitys pohjautuu hallitusohjelmaan jossa olemme sopineet että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloaikoja vapautetaan haluan antaa kiitosta myös ministeri lindströmille siitä että tämä lakialoite ja hallituksen esitys menevät siihen asti että näistä lukuisista poikkeuksista luovutaan kokonaan liikeaikalain kumoamisella poistetaan monia isoja ja pienempiä ongelmia joita sekä kuluttajat että kaupan ala ovat kohdanneet jatkossa kauppaliikkeet ja parturi kampaamot voivat pitää ovia auki tai kiinni oman harkintansa perusteella ilman että esimerkiksi tiettyjen juhlapäivien aukioloihin tarvitsee hakea erikseen poikkeuslupaa kuluttajien valinnanmahdollisuudet lisääntyvät kun asiointi tiettyinä ei ole enää sidottu kaikkein pienimpiin ruokakauppoihin jotka eivät välttämättä aina ole se lähimpänä sijaitseva vaihtoehto itse ryhdyin kannattamaan tätä kauppojen aukioloaikojen vapauttamista siinä vaiheessa kun aikanaan on syntynyt sellainen lainsäädäntö että teiden varsille alkoi syntyä erillisiä kauppoja täysiä kauppoja abc ketjuja siellä on k marketteja ja monia muita ja samaan aikaan vaikkapa vain viidensadan metrin päässä taajamamerkin sisäpuolella olevalla kauppiaalla ei ole ollut oikeutta pitää kauppaa auki tilanne on ollut kohtuuton

oleva kauppa saa olla auki mutta naapurikaupungissa oleva kauppa ei saa olla auki tai maalaiskunnassa oleva kauppa ei saa olla auki sen on tiennyt paremmin yksi lapissa toimiva virkamies arvoisa puhemies myös tälle esitykselle on tullut laajasti kannatusta kansainvälisiltä asiantuntijatahoilta kansainvälinen valuuttarahasto imf on todennut vuoden kaksituhattaviisitoista konsultaation loppulausunnossa että esitys aukioloaikojen vapauttamisesta on tervetullut konkreettinen askel osaltaan hidastamaan työn tarjonnan supistumista ja pienentämään valtiontalouden pitkän aikavälin kestävyysvajetta

kauppias kauppa tekee ratkaisun koska kannattaa kauppaa tehdä koska ei kannata ja toisaalta myös lainsäädännössä säilyy se että jokaisella kauppiaalla esimerkiksi ostoskeskuksessa säilyy oikeus vapaapäivään pitää kauppa kiinni yhtenä päivänä sitä ei voida siis näillä sopimuksilla sivuuttaa vaikka vuokrasopimuksiin yritettäisiin tällaisia kirjata

tämä kumoaa sen väitteen että kaikki kaupat olisivat jatkossa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän auki vaan sieltä löytyy se se luontainen tapa toimia ja pitää kaupat auki silloin kun se on järkevää arvoisa puhemies pidän tätä hallituksen esitystä erittäin tervetulleena ja uskon että tällä tullaan tähän maahan saamaan lisää työpaikkojakin ja myös

meillä on täällä ministereitä paikalla pyydän niitä edustajia jotka haluavat varata minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron varaamaan sen painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

yrittäjän vapaus edesauttaa työllisyyden ylläpitoa yrittäjä ei ole työntekijän vihollinen yrittäjä on se henkilö joka mahdollistaa sen että maahan syntyy uusia työpaikkoja kun pienet kaupat saavat olla auki silloin kun yrittäjä haluaa pitää niitä auki se tuo työtä ja toimeentuloa ensin yrittäjälle sitten hänen perheelleen sen jälkeen myöskin muille ihmisille etenkin maaseuduilla kesäaikaan maaseutujen mökkiläiset haluavat että kesäkauppa on auki että sinne pääsee myös lauantai iltana ja perjantai iltana silloin kun on kaupungista mökille ajettu tämä on erittäin hyvä lakiesitys joka nyt on ja toivon todellakin että tätä ei torpata nytten ylimääräisellä holhouksella

sulkea kaupan vaikka sunnuntaiksi ja vielä yksi asia jos tämä lisää vuoropäivähoitoa niin sehän tuo vain lisää työtä kunta

puhemies uudistuksen ei edes esityksen mukaan oleteta lisäävän myyntiä merkittävästi käytännössä ei juuri lainkaan se tarkoittaa sitä että mikäli uudistus johtaa aukioloaikojen lisääntymiseen nyt olemassa olevissa kaupoissa se johtaa joko siihen että tuotto yksittäistä aukiolotuntia kohden heikkenee tai sitten siihen että kauppa keskittyy että osa nykyisistä liikkeistä lopettaa toimintansa muu ei ole matemaattisesti mahdollista

arvoisa puhemies ja edustajat tämä hallituksen esitys kumota liikeaikalaki on merkityksellinen monestakin syystä kuten työministeri totesi tuossa esittelypuheenvuorossaan tämä on nimenomaan sitä mahdollistavaa lainsäädäntöä on kyse siitä että tarvitsemme yhtä lailla vapautta ja ja vastuuta ja niiden lisäämistä mutta kuten tiedetään esimerkiksi kampaamoyrittäjille tämä hallinnollinen ja taloudellinen rasitus tästä

puhemies kauppojen aukioloaikoja koskevissa ratkaisuissa on huomioitava kuluttajien alan henkilöstön ja yrittäjien tarpeet mikäli tämä laki kumotaan on sillä merkittäviä vaikutuksia alan henkilöstön asemaan muun muassa työaikoihin palkkoihin lasten päivähoitomahdollisuuksiin ja työturvallisuuteen

mahdollisesta keskittymisestä entisestään ei ole esitetty arvioita täytyy vielä sanoa todella lopuksi että olen kyllä tyrmistynyt kokoomuksen edustaja heinosen joka ei valitettavasti enää ole paikalla äskeisestä puheenvuorosta ja asenteellisuudesta lappilaista virkamiestä kohtaan näitä kaupan aukioloaikoja koskien ne on nimenomaisesti sen takia keskitetty että nämä päätökset olisivat valtakunnallisesti yhdenmukaisia

puheenjohtaja toteaisin että täällä hallituksen esityksen perusteluosassa jossa puhutaan eri tahojen antamista lausunnoista muun muassa kuntaliitto toteaa lausunnossaan että huomioiden aiemmin tehdyt aukioloaikojen laajennukset ja niistä seuranneet vaikutukset ei aukioloaikojen nyt esitetyn vapautumisen voi odottaa aiheuttavan olennaisia vaikutuksia lasten vuorohoidon tarve ei merkittävästi lisääntynyt aiemmankaan muutoksen jälkeen täällä on muitakin muitakin lausujia jotka ovat todenneet samasta asiasta ja sitä arvioidaan myös muualla tässä hallituksen esityksessä sitten tähän huoleen siitä että tässä oltaisiin yhtä toimialaa jollain tavalla suosimassa mielestäni se on hiukan erikoinen paljon toimialoja joilla vuorotyö on täysin täysin arkipäivää ja tämähän ei välttämättä johda siihen että kaupat ovat auki entistä enemmän jos puhutaan yleisellä tasolla vaan tämä mahdollistaa sen tarvittaessa

arvoisa rouva puhemies on ihan oikein olla huolissaan varmasti kesämökkiläisten kauppojen pienten kauppojen aukioloajoista mutta en usko että tällä lainsäädännöllä se tahti taikka rytmi millään tavoin muuttuu ne ovat nytkin saaneet olla melko vapaasti auki ja ja se on ollut erittäin hyvä että näillä pienillä kaupoilla on ollut se mahdollisuus palvella niitä kesäasukkaita ja yleensäkin on turvannut pienten lähikauppojen osalta sen toimivuuden ihmettelenkin että keskustapuolue ja perussuomalaiset ovat lähteneet tälle linjalle että kun olisi korjaamisella saatu asioita paremmin aikaiseksi nyt haja asutusalueitten

uusista toimintatavoista että vapautetaan ihmisiä työntekoon yrittäjyyteen parempaan arkeen ja siitä tässäkin on tarpeettomien säädösten purkamisesta ja lupamenettelyjen sujuvoittamisesta miten me sitten puramme byrokratiaa siten että me puramme byrokratiaa siitä tässä on kysymys myöskin työpaikkojen turvaamisesta kivijalkakauppa kilpailee kilpailee paitsi huoltoasemien kanssa niin todella nettikaupan kanssa joka on globaalisti auki kaksikymmentäneljä kautta seitsemännen kiinalaistenkin kauppojen kanssa kilpaillaan ja jos ei anneta mahdollisuuksia yrittäjille todella kilpailla ja tehdä kauppaa niin niin se on ongelma ymmärrän että maaseudun pienet kaupat tässä voivat olla osin ongelmallisessa tilanteessa ja sitä pitää katsoa mutta periaatteessa tämä on erittäin tärkeä esitys kerrankin suomessa puretaan byrokratiaa eikä vain puhuta sen purkamisesta

arvoisa rouva puhemies on kauppa millainen tahansa auki milloin tahansa sitä pyörittävät ihmiset ei maailmanpankki ei suomen pankki vaan pienipalkkaiset ihmiset suomalainen yhteiskunta on jo nyt hengästynyt ahdistunut ja uupunut tähän lakimuutokseen ei ole mitään tarvetta ei taloudellisesta näkökulmasta ei työllisyysnäkökulmasta eikä sosiaalista tarvetta yhteiskuntamme tarvitsee pikemminkin oman selkeän lepopäivän jolloin kaikilla on mahdollisuus hengähtää en oikeasti ymmärrä miksi tämä esitys edes tuodaan tässä tilanteessa kun ne ihmiset joilla sattuu enää työtä olemaan ovat jo aivan uupuneita sen oman työnsä kanssa toivon että tämä hanke kaatuu omaan mahdottomuuteensa

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustaja laukkaselle olen täsmälleen samaa mieltä kanssanne olen perustyöni tehnyt osa aikamyyjänä prismassa ja kauhistellen katson tätä hallituksen esitystä kyllä perheilläkin on on oikeus vapaa aikaan oikeus viettää juhlapyhiä ja tämähän tarkoittaa käytännössä myös sitä että nämä pienet kaupat liikkeet jotka nyt ovat tosiaan pysyneet jotenkin pää pinnalla kahden suuren keskittyneen kauppaketjun puristuksessa tulevat näivettymään ja sitä kautta tulee työttömyyttä sitä kautta tulee konkursseja onko tätä mietitty onko tehty vaikutusarviointeja lapsiasiavaltuutettukin on pyytänyt että lapsivaikutukset selvitettäisiin niitä ei ole tehty ja työ on tosiaan kuormittavaa se ei ole säännöllistä vuorotyötä mitä kaupan alalla tehdään vaan se on epäsäännöllistä vuorotyötä siellä työajat alkavat milloin alkavat

arvoisa rouva puhemies mielestäni nykyiset kauppojen aukioloajat ovat aivan riittävät joten esitys esitys ei sinänsä ole edes perusteltu sitä paitsi pienten lähikauppojen kilpailuetu poistuu se suosii hypermarketteja joten ilmastopäästötkin lisääntyvät ja itse asiassa esityksellä on myös sosiaalisia vaikutuksia sillä on vanhenevan väestön etu että on olemassa lähikauppoja ja se on myös perheiden etu tällä on vaikutuksia myös perheiden arkeen ja vapaa aikaan yhteiset vapaapäivät vähenevät ja myös tarve päiväkotien vuorohoitoon kasvaa ehkä yksi hyvä asia tässä esityksessä on se että kuitenkin halutaan taata vapaapäivä mutta muistan aiemmista käsittelyistä eduskunnassa että tämän pykälän muotoilu on ollut hankalaa ja sitä on ollut hankala saada toteutumaan niin että yrittäjällä itse asiassa olisi tämä oikeus pitää vapaapäivää koska kauppakeskuksissa on niin vahva tämä kauppakeskuksen omistajan tahtotila että pieni yrittäjä voidaan vaikka savustaa pois

puhemies kiitoksia tästä hallituksen esityksestä voisi sanoa että kysymyksessä on normitalkootoimi joka vähentää byrokratiaa meillä nimittäin on jo vanha laki josta voi sanoa että se on poikkeusten poikkeusten määrittelylaki siellä on nimittäin tällä hetkellä seitsemäntoista eri poikkeusta liittyen aukioloaikoihin joita rajoitukset eivät koske ja voisi kysyä silloin miten tasa arvoisia meidän yrittäjät ovat kun jotkut on mainittu poikkeuksina ja toiset eivät ole poikkeuksina toisaalta me elämme tänä päivänä digitaalisessa yhteiskunnassa jossa ajalla ei ole enää mitään merkitystä eikä paikallakaan vaan verkkokaupat ovat auki kaksikymmentäneljä kautta seitsemän joka ikinen päivä tulevaisuuden voittajia ovatkin ne toimijat jotka pystyvät yhdistämään digitaalisen kaupankäynnin fyysiseen

arvoisa puhemies kun tätä lakiesitystä arvioidaan niin voi katsoa ainakin kolmesta eri näkökulmasta eli yrittäjien kuluttajien ja työntekijöiden näkökulmasta ne ovat erilaisia lain korjaaminen on paikallaan esimerkiksi palvelu ja palvelu ja kampaamoyrittäjien kohdalla sitä sitä kannatan kyllä mutta en kannata enkä toivo kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskuntaa meillä on jo nyt sangen vapaat aukioloajat ja ja mahdolliset epäkohdat olisi voitu korjata pienemmilläkin toimenpiteillä kuten täällä on tullut esille niin kyllähän tämä lakiesitys myös ongelmia tuo esimerkiksi yö ja yksintyöskentelyn turvallisuusriskit kasvavat ja lastenhoidon järjestelyt vaikeutuvat kysynkin ministeriltä kun en tätä lakiesitystä nyt kovin perusteellisesti ole vielä tässä vaiheessa lukenut miten laajasti ja huolellisesti nämä kokonaisvaikutusten arvioinnit on tehty

arvoisa puhemies hallituksella on kyllä minussa kansanedustajana tällainen potentiaalinen ystävä tässä asiassa koska itse pidän tärkeänä sitä että turhaa sääntelyä vältetään mutta hallituksella on myös todistustaakka osoittaa että niitä ongelmia mitä ihan perustellusti monet kokevat ei synny tämän vapauttamisen myötä eli toivon että hallitus kiinnittäisi nyt eduskuntakäsittelyn yhteydessä ja tässä keskustelussa erityistä huomiota pienyrittäjien asemaan kauppakeskuksissa ja erityisesti siihen miten tämä vaikuttaa pieni ja keskituloisten naisvaltaisten alojen ja naisten asemaan esimerkiksi palvelualoilla miten tämä sopii yhteen sen kanssa kun hallitus on muissa päätöksissään niin sanotussa pakkolaissa heikentämässä työmarkkinajärjestöjen asemaa ja toisaalta hallitus on ollut heikentämässä oikeutta varhaiskasvatukseen tavallaan kun ne muut asiat lyövät korville sitä että ihmisillä olisi joustavasti mahdollisuus

sanoa että vihdoinkin koska vuosia tästä laista on keskustelu ja nämä kaupan aukioloaikojen monimutkaisuudet ovat todella tulleet vain mutkikkaammiksi tässä vuosien aikana ja lähes poikkeuksetta tässä joulun pyhien aikana itsenäisyyspäivän tienoilla on käyty keskustelua siitä miten kampaamot saavat olla auki ja ja minkälaisia hintoja siitä pitää periä nyt on hyvä että mennään tässä eteenpäin naapurimaidemme viron ja ruotsin ja myös tanskan mallin mukaisesti tuolla edustaja hänninen otti esiin nämä epätyypilliset työajat ja kaupan alan oma arvio on että viikonloppu ja pyhätyöhön halukkaita on enemmän kuin mitä tarjolla olevia työtunteja on ja siihen on uskominen tältä osin olisin kysynyt kuitenkin ministeriltä kun pam väittää että tämä esitys toisi s ryhmälle monopolin suomessa eikö olekin niin että nämä kilpailua vapauttavat toimet ovat itse asiassa parasta lääkettä monopolisoitumiselle eikä päinvastoin

arvoisa puhemies lakia pitää toki korjata ja näiden parturi kampaajien aukioloaikojen vapauttaminen on järkevää mutta tämä iso kysymys on päivittäistavarakauppa päivittäistavarakauppa muokkaa koko yhteiskuntaa sillä se koskee niin suurta osaa ihmisistä kuluttajina ja työntekijöinä päivittäistavarakaupan sijoittuminen ja aukioloajat ovat aika iso yhteiskunnallinen kysymys ja päivittäistavarakaupan erityisaseman näyttää esimerkiksi se että kaavoituksessa sitä kohdellaan eri lailla koska sen sijoittumisella on merkitystä nykyinen laki on päivittäistavarakaupan kannalta fiksu kun se antaa kilpailuetua pienille yksiköille sillä lähikaupat ovat tärkeitä autottomien ihmisten kannalta ja täytyy ottaa vakavasti tämä uhka kioskien ja lähikauppojen säilymisestä mutta haluaisin ministeriltä kysyä onko tehty arviota siitä miten tämä lakiesitys vaikuttaa perheisiin miten se vaikuttaa lapsiin ei ole kyse vain päivähoidosta tiedän itse omasta henkilökohtaisesta elämästäni että joka kerta kun kaupan aukioloaikoja on vapautettu sillä on ollut iso vaikutus lapsiin ja perhe elämään

arvoisa rouva puhemies edellä tänään päivällä on keskusteltu siitä mitkä asiat kuuluvat eduskunnan lainsäädännön piiriin ja minun mielestäni tämä kauppojen aukioloajoista säätäminen on juuri sellainen asia joka ei kuulu meille kansanedustajille meidän ei tarvitse päättää yrittäjien kuluttajien ja työntekijöiden puolesta milloin

katsotaan järkeväksi ja tarkoituksenmukaiseksi ja se tarkoittaa sitä että viime kädessä kuluttajat päättävät tästä ja kenenkään kuluttajan ei tarvitse mennä kauppaan silloin kun ei huvita itse olen jo kahdeksankymmentä luvulla puhunut tuossa varsinaisessa eduskunnan istuntosalissa tämän lain kumoamisen puolesta ja nyt vihdoin tästä on saatu esitys sitkeys kannatti ja kiitos hallitukselle tämä on hyvä esimerkki turhan byrokratian turhien normien purkamisesta

nämä viisi henkilöä ovat edustajat tolppanen wallinheimo savio myllykoski ja hänninen ja tämän loppuvaiheen debatin aloittaa edustaja tolppanen olkaa hyvä
arvoisa puhemies lähikaupat pysyvät kuulkaas pystyssä vain olemalla auki tämä on yksinkertainen totuus ja se minkä minä hyvin mielelläni näkisin on että myös nämä kivijalkakaupat tulisivat takaisin jotka ovat nyt joutuneet sulkemaan sulkemaan oviaan niin helsingissä kuin muuallakin näkisin myös että tätä lakisysteemiä pitäisi laajentaa siten että myöskin suutarit ompelijat kynsistudiot ja muut vastaavat voisivat pitää putiikkejaan auki silloin kun haluavat esimerkiksi me kaikki olemme sellaisessa ammatissa että oikein nämä normiaukioloajat käy ainakin minulle kun minä menen vaasaan siinä on viikonloppu edessä ja saattaa olla yhteen saakka joku kauppa auki ja sunnuntaina ei ollenkaan olisi huomattavasti mukavampaa minulle että se olisi auki ja myöskin sille putiikin pitäjälle koska silloin hänellä olisi siellä asiakas kyllä tämä on nyt semmoinen asia että tämä holhous pitää jättää pois ja yrittäjälle täytyy antaa yrittäjän vapaus ja yrittäjän vastuu vasta kun yrittäjä menestyy hän pystyy palkkaamaan ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän ja tekemään siitä kasvuyrityksen

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on äärimmäisen kannatettava täällä ollaan huolissaan elämän rytmistä lepopäivistä päivähoidosta on ymmärrettävää että tämä on vaikea asia suomi suomi elää globaalissa yhteiskunnassa ja elämme kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunnassa olemme mukana kilpailussa tai emme mielestäni on hyvä että lähdemme tähän nyt mukaan jos me nyt sitten otamme esimerkkiä voimme ottaa vaikka naapurista ruotsista missä aukiolot vapautettiin vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi tai esimerkiksi virosta missä tällaista sääntelyä ei koskaan ollut edes voimassa joten voimme toki sieltä etsiä esimerkkiä kuinka tämä rytmi tai lepopäivät tai päivähoito on hoidettu

arvoisa puhemies nykyiset aukiolorajoitukset koskevat vähittäiskaupan lisäksi ainoastaan parturi ja kampaamoalan liikkeitä mutta muut palvelualan liikkeet ovat jo tähän asti saaneet olla avoinna vapaasti pidänkin hyvin perusteltuna että normeja nyt tältä osin puretaan hallitusohjelman kirjausten mukaisesti eri alojen tuleekin olla jatkossa keskenään samankaltaisessa asemassa

kuten kuten näistä lakiesityksen perusteluista käy ilmi sääntelyn purkaminen tuo erityisesti kivijalkakaupalle kilpailuetua

arvoisa rouva puhemies en nyt millään sisäistä sitä verkkokauppadilemmaa tässä sen yhteyttä kivijalkoihin ja muihin minä olen ainakin huomannut kun olen asioinut verkkokaupassa että eivät ne tavarat tule minulle yöllä kyllä ne tulevat ihan päiväaikaan tuodaan kotiovelle

mitenkä nämä ovat ristiriidassa kivijalkakaupan toimintamallin kanssa se kivijalkakauppa pystyy toimimaan verkossa aivan yhtä hyvin kuin ulkomaalainenkin verkkokauppa palveluja tuotetaan se tavara toimitetaan kuitenkin päiväaikaan siihen perustuu myös se verkkokaupan kannattavuus että he eivät tee sitä öiseen aikaan eivätkä viikonloppuisin kun kustannukset ovat korkeammat ja tämä samanlainen menettely on tälläkin hetkellä suomalaisilla kivijalkakaupoilla ne ovat aivan yhtä lailla tasa arvoisessa

minä ymmärrä että se problematiikka liittyykään juuri siihen mutta meidän on ehdottomasti kysyttävä ministereiltä onko tasa arvovaikutukset selvitetty
ja tässä vaiheessa viimeisen debattipuheenvuoron käyttää edustaja hänninen sen jälkeen ministereitten vastauksia
arvoisa rouva puhemies ensiksi edustaja mäkelälle tiedoksi että tosiaan kaupan alalla erilaisten lisien osuus palkanmuodostuksessa näyttelee aika suurta roolia ja sen takia on ihan totta että kun peruspalkka on matala niin iltalisät lauantailisät ja pyhätyökorvaukset ovat aika merkittäviä ja siksikin kun tässä syksyllä on veivattu ja vatuloitu oli kauheaa kuulla myös siitä että ilmassa myös se että näitä lisiä lähdettäisiin poistamaan tai että pyhätyökorvaukset poistettaisiin voitaisiin puhua että kyllä siinä taas köyhyysrajan alapuolelle kaupan myyjätkin joutuisivat ja osa elää jo tälläkin hetkellä itse asiassa mutta olisin kysynyt lindströmiltä oletteko tietoinen että kun viimeksi kauppojen aukioloaikoja vapautettiin ja silloinkin puhuttiin siitä että osa aikaisuus vähenisi ja saataisiin lisää kokoaikaista työtä niin suunta on ollut ihan päinvastainen kaupan alalla koko ajan osa aikaisuus on lisääntynyt tällä hetkellä tehdyt työtunnit ovat keskimäärin kolmekymmentä työtuntia viikossa elikkä sillä ei kyllä paljon maksuja maksa eikä vuokria maksa

puhemies kovasti kiitoksia keskustelusta joka alkoi perin positiivisesti kehulla opposition puolelta kaksi vasemmistoliiton edustajaa kehui tätä mutta sitten alkoi tämä mutta eli te olette tyytyväisiä siis siihen että parturi kampaamoitten osalta tämä vapautus on on fine se on ok ja sitten tuli iso tukku epäilyksiä siitä että nyt muilta osin tässä olisi syytä mennä korjaamalla olevaa lainsäädäntöä ja sitä kautta sitten saadaan asioita kuntoon kyllä tästä toki hallituksen sisällä käytiin sitten keskustelua ja päädyttiin siihen että kun me olemme normien purkajia niin tässä tehdään ensimmäistä kertaa kertakaikkinen normien purku ja se on tämä aukioloaikojen vapauttaminen tällä esityksellä tullaan sitten tänne eduskuntaan ja eihän tämä ongelmaton ole en sitä suinkaan kiistä tässä on pyydetty lausuntoa eri taholta ja sieltä on tullut puoltavia lausuntoja pääasiassa sitten kriittisiä mutta hyväksyviä lausuntoja ja sitten kolme kielteistä jotka taisivat olla pam r kioski ja lapsiasiavaltuutettu muilta osin tämä on aika hyvää palautetta saanut lausuntokierroksella täällä kiinnitettiin aika monessa puheenvuorossa huomiota tähän lasten päivähoitoon vuorohoidon tarpeeseen ja siihen että kunnille nyt sitten sysätään tätä tätä vastuuta tämän asian osalta täällä itse asiassa edustaja multala ja edustaja wallinheimo jo periaatteessa vastasivat tähän kysymykseen joka minulle esitettiin eli kuntaliitto on itse todennut tämän esityksen johdosta lausunnossaan että huomioon ottaen aiemmin tehdyt aukioloaikojen laajennukset ja niistä seuranneet vaikutukset ei aukioloaikojen nyt esitetyn vapauttamisen voi odottaa aiheuttavan olennaisia vaikutuksia se on aika vahvasti sanottu vuorohoidon tarve ei heidän mielestään ole merkittävästi lisääntynyt aiemmankaan muutoksen jälkeen sekin on aika vahvasti sanottu kyllä minä nyt luotan tähän että kun he näin ovat sanoneet niin he puhuvat totta asiassa täällä edustaja mäkelä kysyi tästä s kaupan monopoliasemasta että onko tässä uhka siihen itse oikeastaan uskon siihen että kun meillä on suomessa kuitenkin kilpailua onneksi tullut myös tälle kentälle on lidl tullut uutena toimijana niin kyllä se kilpailu pakottaa tässä minä en usko siihen että tämä monopoliasema olisi tässä joku uhka minä näen tämän positiivisena edustaja talvitie kysyi näistä naapurimaiden aukioloajoista vastaukset tuli täällä edustajilta jotka tietävät enemmän kuin ministeri eli viron ja ruotsin puolella asioista on hyviä kokemuksia eivät nämä ongelmattomia ole edustaja myllykoski kiinnitti huomiota työturvallisuuteen ja sitten tähän tähän sosiaaliseen puoleen eli pitää päästä käymään välillä asioilla tämä on tämä on jo tänä päivänä ongelma monissa paikoissa kyllä minä tämän tiedän ja tunnistan tämän ongelman silloin kun tätä lakia viedään eteenpäin niin kaikki mitä täältä on nostettu esille

ehkä työaika pienyrittäjän asema naisten asema niin onhan tämä tietysti selvää että nämä nämä pitää tarkkaan punnita ja katsoa mitä tästä seuraa ja tätä pitää seurata mikä on tämän lain vaikutus tästä työllisyydestä kysyttiin sitä on mahdotonta arvioida mitkä ne työllisyysvaikutukset voisivat olla mutta kaupan ala on arvioinut että tämä vapauttaminen vaikuttaisi alan kykyyn tarjota työtunteja se on minun mielestäni tietysti positiivinen asia he ovat myös arvioineet näin että tämä uudistus näkyisi ehkä ensi vaiheessa vaiheessa siinä että että henkilöstövähennysten peruuntuminen voisi olla se positiivinen asia taikka lisätyötunnit nykyisille työntekijöille ja pidemmällä aikavälillä

onhan tämä hyvä suunta ja on syytä tietenkin uskoa että tähän suuntaan mennään kiistämättä lainkaan ongelmia niistä huolimatta puolustan tätä esitystä tämä on hyvä esitys normien purkamisesta
seuraavaksi ministeri rehn enintään viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää edustajia asiallisesta keskustelusta koskien sekä kyllä että mutta osiota molemmat ovat tärkeitä edustaja essayah oli sitä mieltä että olisi pitänyt paikkailla tätä nykyistä lainsäädäntöä ja rakentaa eräänlaista tilkkutäkkiä olen tästä eri mieltä tätä harkittiin aika aika perusteellisesti hallituksen piirissä ja päädyimme siihen että tällainen tilkkutäkki kaikkine seitsemääntoista poikkeuksineen olisi pahempaa kuin mihin edes eun komissio pystyisi lakiesityksillään tulos olisi hyvin sekava ja byrokraattinen ja se työllistäisi lähinnä työmarkkinajärjestöjen juristeja sen jälkeen nyt meillä on edessä selkeä esitys lainsäädännön uudistamiseksi joka on täysin linjassa yrittämistä ja työn tekemistä kannustavan normien purkamisen kanssa ja tämäkin osoittaa sitä että hallitus käy sanoista tekoihin näiden norminpurkutalkoiden osalta samaan aikaan on tietysti tärkeää että potentiaalisiin pulmiin haetaan lääkkeitä ja kuten ministeri lindström totesi tässä yhteydessä on arvioitava vaikutuksia muun muassa siinä siinä millä tavalla työntekijöiden mahdollisuus työn ja vapaa ajan yhteensovittamiseen säilyy myöskin tämän lain voimaan astuessa yhtä lailla pidän tärkeänä myös pienyrittäjän poikana sitä että kauppakeskuksessa tai myymäläkeskittymässä pienyrittäjällä on oikeus pitää liikkeensä suljettuna vähintään yhtenä päivänä viikossa kun miettii tätä kaupan aukioloaikojen lainsäädännön uudistamista niin kyllähän lähtökohtana pitäisi olla se että kaupan aukioloaikojen aukioloaikojen tulisi heijastella kuluttajien kysyntää ja tarpeita muistan kun

nuorempana seitsemän kesää varaosamyyjänä ja kaikki loma ajat päälle meillä oli silloin varaosaliikkeessä tapana pitää putiikki auki myös jouluaattona ei nyt ihan iltaan asti mutta aika pitkälle iltapäivään ja välillä myöskin juhannusaattona totta kai työntekijöille maksettiin viikonloppulisät siitä miksi näin koska muuten joko yrittäjä tai varaosamyyjät olisivat joutuneet koko ajan ramppaamaan kotoa putiikkiin taikka mökiltä kaupunkiin antamaan varaosia koska autot tahtovat särkyä suomessa usein juhannuksena tai jouluna ja silloinhan niitä varaosia pitää olla myytävänä ja tarjolla kun autot särkyvät ja saadaan autot liikkeelle ja kuluttajat ovat

arvoisa rouva puhemies

salissa kuultua niitäkin samoja asioita puheenvuorossani on sisällä suomi on sääntelyn luvattu maa sääntely on syntynyt senhetkiseen koettuun tai todelliseen tarpeeseen tai eu sääntelyn vaatimuksesta on kuitenkin paljon sääntelyä jota on hyvä arvioida kriittisesti tai jopa tarvittaessa täysin kumota esitys liikeaikalain kumoamisesta pohjautuu hallitusohjelmaan jossa on sovittu että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloa vapautetaan pidän tätä esitystä tervetulleena täällä on jo salissa esitetty monta esimerkkiä muun muassa imf on osoittanut vahvan tukensa ja ja jopa arvioinut positiivisesti vaikutuksia työllisyyteen ja kokonaistuotantoon vaikka todennäköisesti välitöntä vaikutusta työllisyyteen ei tulekaan on esitys kuitenkin askel oikeaan suuntaan sääntelyn purkamisessa eu tasolla ei kauppojen säännöstasolla harmonisoitu eikä toivottavasti näin tehdäkään ruotsissa aukiolot vapautettiin jo vuonna seitsemänkymmentäkaksi ja nyt vertailtaessa kaupat ovat ruotsissa viikkoa kohden avoinna suunnilleen yhtä paljon kuin suomessa arvoisa puhemies liikeaikalain kumoamisella vältetään poikkeuslupien tarvetta ja näin hallinnollista työtä on turhaa että liikkeet joutuvat hakemaan poikkeuslupaa normaalille toiminnalleen päivinä jolloin kysyntä on mahdollisesti jopa koko vuoden suurin kuten kampaamo ja parturialan yrittäjät joutuvat tekemään esimerkiksi itsenäisyyspäivänä lisäksi poikkeusluvat ovat elinkeinonharjoittajalle maksullisia ja ne on hinnoiteltu hakemuksen kohteen mukaan liikeaikalain kumoaminen vähentää sääntelyä ja hallinnoinnin tarvetta ja lisää kuluttajan valintamahdollisuuksia sekä yksinkertaistaa lainsäädäntöä nykyinen liikeaikalaki sisältää yli kaksikymmentä poikkeusta liikkeen koon tyypin tai toimialan perusteella jatkossa aukioloajat olisivat lähes vapaasti kauppiaiden päätettävissä ja määräytyisivät enemmän kysynnän ja tarjonnan mukaan pakkoa pitää liike auki kaikkina päivinä ei kuitenkaan tulisi jos katsotaan vastaavan lainsäädännön vaikutuksia muissa maissa ei kauppojen aukioloissa välttämättä tapahtuisi merkittäviä muutoksia ymmärrän huolen kaupan keskittymisestä entisestään suurempiin tai entisestään suuriin yksiköihin tässä ongelmana kuitenkin näen mielestäni enemmän suomen keskittyneen kaupan rakenteen ja kuntien kaavoitusprosessit tämä esitys tarkoittaa pienten yksiköiden kilpailuedun poistamista mutta lainsäädännön ei yleisesti pitäisi olla kilpailuedun luominen vaan tasavertaisten kilpailuedellytysten mahdollistaminen mielestäni tämä esitys nyt myös luo mahdollisuudet uusille lähipalveluille arvoisa rouva puhemies kauppakeskuksissa usein on velvoite noudattaa kauppakeskusten aukioloaikoja ainakin näitä mukaillen on tärkeää että liikeaikalain sisältämä sääntely jolla turvataan kauppakeskusten pienyrittäjien oikeus viikoittaiseen vapaapäivään turvataan jatkossakin

olen jo sitä mieltä että työelämä on pysyvästi uudistunut ja jatkaa uudistumistaan myös tulevaisuudessa olen jopa kotona käynyt väittelyä siitä mikä on niin sanottua normaalia työntekoa ja mikä ei en usko että me voimme lainsäädännöllä tätä kehitystä pysäyttää korkeintaan jarruttaa työaikalaki ja työehtosopimukset turvaavat jatkossakin sen että yksittäisen työntekijän työkuorman ei pitäisi kasvaa kohtuuttomaksi arvoisa puhemies lopuksi haluaisin vielä kommentoida edustaja niinistön esittämiä huolia tai kysymyksiä siitä onko huomioitu esimerkiksi tämä vuorotyön lisääntyminen päivähoitoon ja niin edelleen ihmettelen hiukan sitä viittasi tässä lopussa kysymykseen päivähoidon mahdollisuuksien vähentämisestä mutta tässä hallituksen tänään käsiteltävässä esityksessähän ei ole kyse ihmisten jotka ovat työssä tilanteesta vaan vaan tämä esitys koskee vanhempainvapaalla tai työttöminä olevia olevia vanhempia joten tässä tässä kohden mielestäni tätä asiaa ei tarvitse huomioida viittaan myös aiempaan puheenvuorooni siitä että tässä monet lausujat ovat arvioineet vuorohoidon tarpeen lisääntymisen olevan epätodennäköistä kiitos

arvoisa rouva puhemies arvoisat ministerit

aukioloaikojen ikeestä mutta tosiaan päivittäistavarakaupassa asia on ihan toisen tyyppinen ja siellä on ongelmia kuten ministerikin totesi niin että tämä ei ole ihan ongelmaton arvoisa rouva puhemies hallitus siis tosiaan aikoo kumota kauppojen aukioloa säätelevän liikeaikalain tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että kaupat saisivat jatkossa olla koosta riippumatta auki milloin vain haluavat oli pyhä arki seitsemän on mahdollista että tämä aukioloaikojen sääntely loppuu jo ensi vuoden alusta hallitus perustelee tätä esitystään kilpailukyvyn parantamisella ja uskoo aukioloaikojen pidentämisen tuovan lisää työpaikkoja sekä lisätunteja alalle

kun aukioloaikoja viimeksi vapautettiin työpaikat keskittyivät suurempiin yksiköihin ja suuriin kaupunkeihin ja niiden reunuskuntiin nytkin on arvioitu että liikeaikalain kumoaminen hävittäisi kauppakeskuksista pikkuliikkeet joilla luultavasti olisi vaikeuksia vastata isojen kauppojen laajentuviin aukioloaikoihin eli onko mietitty miten tämä vaikuttaa pienyrittäjiin pieniin kauppiaisiin kauppiaisiin tehtyjen työtuntien määräkin on laskenut vähittäiskaupassa palkansaajaa kohden aina vuodesta kaksituhattakymmenen mihin ihmeeseen hallituksen käsitys työtuntien lisääntymisestä oikein perustuu ei ainakaan faktatietoon kauppojen aukioloaikojen vapauttamista ei voi katsoa vain kuluttajan näkökulmasta seitsemän yhteiskuntaan siirtymisen siirtymisen vaikutukset myös työntekijöiden arkeen on selvitettävä ja siitähän täällä on paljon keskusteltukin tällä hetkellä vuorotyötä tehdään eniten terveys ja sosiaalipalveluissa vähittäiskaupassa sekä majoitus ja ravitsemusalalla noin joka kolmas palkansaaja työskentelee epätyypillisenä työaikana eli aamuvarhaisella iltaisin öisin ja viikonloppuisin kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on myös naiskysymys sillä suurin osa kauppojen työntekijöistä on naisia hallituksen perusteluissa ei ole huomioitu miten aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa työntekijöiden arkeen monella vuorotyötä tekevällä vanhemmalla on jo nyt vaikeuksia löytää lapselle hoitopaikkaa ja osallistua lapsen harrastuksiin ja muuhun vapaa aikaan töiden takia erityisesti yksinhuoltajaperheet huomioidaan kuinka tätä arjen palapeliä helpotetaan jos liikeaikalaki kumotaan miten saamme palvelut kuten julkisen liikenteen vastaamaan siihen että yötyö lisääntyy liikeaikalain kumoamisen sukupuoli ja lapsivaikutukset tulee hallituksen pikaisesti selvittää ihan niin kuin lapsiasiavaltuutettukin on on vaatinut että nämä lapsivaikutukset on selvitettävä ja mielellään tietenkin ennen kuin tehdään peruuttamattomia päätöksiä

puolessa tunnissa ehtii tapahtua aika paljon kauheita asioita ja tämän tiedän luottamushenkilönä että näin on käynyt oulussakin on yksi siwa joka on monta kertaa ryöstetty ja vielä pahempaa on se että sama myyjä on sattunut olemaan sen ryöstön kohteena ei muuta

arvoisa rouva puhemies

jossa tämän lain kannattajat pyrkivät fokusoimaan itsensä vapauden edistyksen edustajiksi ja sen vastustajat sääntelyn ja kontrollin kannattajiksi minun mielestäni oleellisempaa on keskustella siitä kenen vapaudesta me puhumme kenen vapaus on tärkeää minä olen edustaja tolppasen kanssa samaa mieltä siitä että olisi todella kiva jos kaikki kaupat odottavat aina avoimena silloin kun minä satun ehtimään ostoksille olisi hienoa jos minä voin käydä kenkäkaupassa yhdeltätoista yhdeltätoista illalla kun minulle sattuu tulemaan mieleen että olisi kiva saada uudet kengät en minä myöskään pidä sinällään pahana tai ainakaan luonnottomana sitä että isot kauppiaat toivovat vapautta pitää pääomansa tuottavana niin pitkää päivää kuin mahdollista mutta missä on yrittäjän vapaus sen pienen yrittäjän vapaus silloin kun toimeentulo edellyttää seitsemänpäiväistä työviikkoa nimittäin kun kilpailu muiden vastaavien pienyrittäjien kanssa

jolla ei ole

mahdollisuutta siihen ennakointiin että jos minä haluan kutsua sukulaiset käymään vaikkapa kolmen viikon päästä sunnuntaina kun meillä on itsenäisyyspäivä niin minä tiedän että minulla on vapaata silloin ja minä voin laittaa heille ruokaa minä itse arvostan hirveästi perheaikaa minulle suku on hirveän tärkeä ja minulle on hirveän tärkeätä että meillä on tiettyjä päiviä vuodessa tiettyjä iltoja viikonloppuja vuodessa jolloinka me voimme kokoontua ja nähdä toisiamme ja päästään kimpassa kaikki samaan paikkaan samaan aikaan työelämän sitä estämättä

oikeus omien vanhempiensa aikaan jos myös hänen elämäänsä ja arkeaan määrittää se kauppojen aukiolo ei minusta ole samantekevää ovatko lapset vuorohoidossa vaiko vaiko päivähoidossa samalla lailla kuin vuorotyö on tutkimustenkin mukaan aikuiselle raskaampaa

töissä oleminen normiaikaan

se hoidossa oleminen pitkiä vuoroaikoja on raskaampaa myös lapselle minun vapauteni shoppailla ei ole yhtä tärkeä kuin näiden ihmisten vapaus omaan aikaan omiin läheisiin jos meidän ongelmanamme nyt on tosissaan se että rouvat edustajakollegat eivät saa itsenäisyyspäivälle kampauksia niin emmekö me voisi mieluummin kohdistaa tähän ryhmään sellaisia täsmätoimia että kaikki pääsisivät tälläytyneinä itsenäisyyspäivän juhliin ja jättää ihmisille kuitenkin

elämään oikeuden hallita omaa arkeaan

tässä esityksessään hallitus tekee periaatteellisesti hyvää työtä normien purkamisen sekä turhan virkamiestyön vähentämisen suhteen kampaamoalan aukiolojen rajoittaminen alun perin kaupan suurempien yksiköitten mukaiseksi pienten alle neljänsadan neliön kauppojen järjestelyn sijaan ei kestä mitään järkevää perustelua sekään ei ole ollut kovin tasapuolista lainsäädäntöä että palvelualoista kampaamoala on säädetty aukiolorajoitusten piiriin kun vaikkapa videovuokraamot tai kuntosalit ovat asiakkaan parhaaksi katsomina aikoina arvoisa puhemies kannatan hallituksen esitystä vähittäiskaupan

annetun lain kumoamiseksi se tuskin keneltäkään on pois että kauppa voi vapaasti päättää aukioloajoistaan en ole kuullut monenkaan pienyrittäjän tätä esitystä vastustavan vasemmistoliiton sijaan onko vasemmistoliitto siis yrittäjyyden asiantuntija suurempi kuin pienyrittäjät monikin työntekijä haluaa ottaa työtunteja myös muulloin kuin perinteisen aukiolon aikoina kannatan lämpimästi hallituksen esitystä että elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oikeus pitää liikkeensä suljettuna myös kauppakeskuksissa edes yhtenä päivänä viikossa sekin on osa yrittämisen vapautta
edustajille tähän väliin tiedoksi että kamera automatiikassa ilmenneen teknisen vian vuoksi joka vaikuttaa siis kaikkiin verkkolähetyksiin edustajia pyydetään käyttämään kaikki puheenvuorot täältä puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani esittää kiitokset hallitukselle tämän kauan toivotun esityksen johdosta vain runsas kuukausi sitten keskustelimme tässä salissa edustaja mäkelän samansisältöisestä lakialoitteesta ja nyt siis pääsimme käsittelemään hallituksen esitystä asiasta sitä onkin helppo tukea kolmesta syystä ensiksikin toteutuessaan esitys parantaa suomalaisten kauppojen ja parturi kampaamoiden kilpailukykyä esityksen myötä suomi on samassa asemassa keskeisten kilpailijamaiden kanssa ruotsissa aukiolot vapautettiin jo vuonna seitsemänkymmentäkaksi ja esimerkiksi virossa tällaista säätelyä ei ole koskaan edes säädetty tämä on välttämätöntä siitäkin syystä että myös kaupan alalla digitalisaatio on monilta osin jo muuttanut kuluttajien käyttäytymistä tiukasti säädeltyjä aukioloaikoja jatkossa kuluttajien tarpeet ja kulutuskysyntä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon kun yrittäjillä olisi joustavammat mahdollisuudet pitää liikkeet avoinna silloin kun se kulutuskysynnän kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta toiseksi esitys parantaa kaupan alan työllisyyttä viime vuosina ikävä kyllä myös kaupan alalla on nähty merkittäviä yt ja irtisanomisuutisia esitys helpottaa erityisesti niiden kaupan alalla työskentelevien asemaa joilla työpaikka on ollut viime kuukausina vaakalaudalla uskon myös siihen että pidemmän päälle uudistuksesta seuraa uusia pysyviä työpaikkoja siitä pitää huolen vapaamman aukiolon mukanaan tuoma dynamiikka ja erityisesti talouskasvu johon suomikin ennemmin tai myöhemmin pääsee kiinni kolmanneksi esitys on ensimmäinen konkreettinen teko hallituksen itselleen asettamassa normienpurku urakassa on varmasti totta että kauppojen sekä parturi aukioloaikojen vapauttaminen ei ehkä tekona yksin riitä ratkaisemaan tai katkaisemaan suomen talouden kurjistumiskierrettä mutta se kertoo mistä suunnasta meidän tulisi niitä uuden kasvun siemeniä myös etsiä arjen ja elinkeinoelämän normisääntelyä on uudistettava ja perattava niin että suomalaisilla on vapaammat kädet toimia tähän on myös hallitus omassa ohjelmassaan sitoutunut hallitus on ilmoittanut julkaisevansa listan vaalikauden aikana perattavista normeista kuluvan vuoden loppuun mennessä hyvä niin tämä työ pitääkin valmistella perusteellisesti kannustaisin silti hallitusta myös hyödyntämään jo tiedossa olevat hyvät normienpurkuesitykset esimerkiksi ympäristölupalainsäädännön sujuvoittamisessa ministeri tarastin raportista löytyisi kaikki olennainen suomen kilpailukyvyn kohentamiseksi myös tällä alalla arvoisa puhemies totta kai ymmärrystä löytyy myös tähän esitykseen kriittisesti suhtautuviin tahoihin esimerkiksi poliisin huoli muutosten myötä mahdollisesti lisääntyvistä omaisuusrikoksista kaupoissa sekä työntekijöiden turvallisuudesta yön hiljaisina tunteina pitää ottaa vakavasti vastuu on luonnollisesti yrittäjällä jotta työ kaupassa voidaan tehdä turvallisesti kaikkina aikoina yhtä lailla on varmistettava ettei uudistus johda epäinhimillisiin työvuoroihin kaupan sen sijaan perusteita väitteelle jonka mukaan uudistus toisi mukanaan merkittäviä paineita kunnallisten palveluiden järjestämiseen ei ainakaan kuntaliiton lausunnon perusteella voida löytää kokonaisuutena vapaamman kaupan ja siitä seuraavan palvelukysynnän suhde arvioidaan neutraalisti arvoisa puhemies suomi tarvitsee juuri tämänkaltaisia taloutta vapauttavia uudistuksia olemme nyt usean vuoden ajan yrittäneet synnyttäneet kasvua sääntelyä lisäämällä siksi on hyvä että tämä hallitus kokeilee nyt jotain uutta

arvoisa rouva puhemies näitten budjettilakien joukossa tänä iltana täällä on myöskin tämä liikeaikalain kumoaminen suuret päivittäistavaraketjut ja toisaalta pienet erikoisliikkeet näkevät tämän aukiolokysymyksen hyvin eri tavoin vaikka pienyrittäjä voisikin tämän esityksen mukaisesti kauppakeskuksissa pitää yhden vapaapäivän viikossa niin käytännössä kuitenkin tuo kilpailutilanne pakottaa sinne tiskin taakse kaikkina päivinä tuossa omassa vastauspuheenvuorossani jo totesin että eihän tämä nykyinen aukiolojen sääntely ole missään nimessä ideaali tilanne vaan pikemminkin todellakin sekava tilanne on juhlapyhien poikkeuslupia jotka vaihtelevat jopa muutamien kilometrien välein on neljänsadan neliön rajoituksia joita on ainakin muistelen takavuosina keploteltu lasten leikkitiloilla ynnä muilla pienemmiksi että on päästy sopiviin neliöihin ajattelen näin että hallituksen olisi ollut hyvä lähteä tätä tätä nykyistä lainsäädäntöä selkeyttämään eikä suinkaan sitten kumoamaan sitä täysin no tuossa ministeri rehn totesi että että siitä olisi tullut huonompaa jälkeä kuin komission esityksistä ja silloin siitä varmaan olisi hänen mielestään tullut todella huonoa jälkeä mutta mutta mielestäni olisi kuitenkin kannattanut katsoa mitä hyvää oltaisiin saatu siitä kun näitä erilaisia poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia oltaisiin lähdetty suoristamaan pienet lähikaupat ovat tähän mennessä voineet hyötyä siitä että niitten aukioloajat ovat olleet vapaammat ja nyt tämä etu poistuu siinä mielessä olen kyllä hyvin huolissani siitä miten pienet lähikaupat tulevat sitten tässä kilpailussa pärjäämään kaupan ja kampaamojen työntekijöistä valtaosa on naisia ja heillä on päivähoitoa tarvitsevia lapsia tässä hallituksen selonteossa jota täällä muutamat kollegat ovat siteeranneet on aika ylimalkaisesti todettu että kauppojen vapaammat aukioloajat eivät ole nykyisellään merkittävästi lisänneet vuorohoidon tarvetta suurimmissa kuntakeskuksissa eli ensinnäkin tätä on tutkittu suurimmissa kuntakeskuksissa joissa siis on jo varmaankin monien muitten työpaikkojen takia olemassa vuoropäivähoitoa ja sitten toisaalta nykyisen tilanteen valossa

on hyvin vaikea kuvitella mitä tällainen täydellinen aukioloaikojen vapautus sitten aiheuttaa tähän yhteiskunnan rytmitykseen epäilenkin että kun päivähoitoa ei tällä hetkellä todellakaan ole pienissä kunnissa tarjolla kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella niin kyllä tämä aukiolojen täysi vapauttaminen lisää viikonlopputyötä ja lastenhoidossa olevien ihmisten ihmisten työmäärää mutta kun se on kunnallista palvelua niin silloin myöskin kuntien kuntien kustannukset kasvavat uskon että tässä on tämän esityksen yksi heikko kohta että näitä ei ole pystytty ennakoimaan tämän tulevan laajemman vapautuksen näkökulmasta kyllä minä lopuksi totean sen että meille kristillisdemokraatteina tämä on myös yksi sellainen arvopohjasta käsin tarkasteltava kysymys kyllä meistä varmasti yksi sun toinen on käynyt sunnuntainakin kaupassa unohtunutta voipakettia hakemassa ja milloin mitäkin mutta aukioloaikojen täydellinen vapauttaminen kyllä merkitsee koko yhteiskunnan rytmin muuttumista tällaisena aikana jolloinka uupumus on suurin yksittäinen syy työurien ennenaikaiselle katkeamiselle minun mielestäni ei pitäisi tätä tällaista arkeen latautumisen aikaa perheen ja ystävien kanssa olla rikkomassa vähän ihmeissäni olen hallituksen esityksessä tietenkin on hallituspuolue kokoomus mukana euroopan kansanpuolueen johon sekä kokoomus että kristillisdemokraatit kuuluvat näkemys on hyvin vahva yhteisestä kulttuurisesta lepopäivästä euroopassa ja siteeraan nyt tätä eppn peruskirjan kohtaa ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää että yhteiskunnassa on yksi yhteinen vapaapäivä viikossa vuosisatoja euroopassa sunnuntai on ollut se päivä sunnuntain puolustaminen yhteisenä eurooppalaisena pyhäpäivänä on tärkeä myös maanosamme kulttuuristen juurien säilyttämiseksi

puhemies tämänkin hallituksen lakiesityksen kohdalla voi kansanedustaja harmitella sitä että sukupuolivaikutusten arviointi on jäänyt hallituksella puutteelliseksi tätä esitystä tehdessä voi kysyä mitä tapahtuu yksinhuoltajaperheiden asemalle kun kauppojen aukioloajat vapautetaan tai voi kysyä onko hallitus tehnyt lapsivaikutusten arvioinnin ja onko se tehty riittävällä tavalla ministeri lindström totesi puheenvuorossaan että kaupan alan työntekijöiden järjestö pam joka siis edustaa matalapalkkaisia naisia samoin kuin lapsiasiavaltuutettu ovat molemmat suhtautuneet kriittisesti hallituksen esitykseen täytyy luultavasti tutustua huolella heidän tekemiinsä arvioihin koska koska pidän kuitenkin näitä kahta tahoa asiantuntijoina toisaalta niin kaupan työntekijöiden näkökulmasta kuin sitten lasten edun näkökulmasta on ihan selvää että sukupuolivaikutusten arvioinnit lapsivaikutusten arvioinnit pitäisi tehdä ennen kuin esityksiä annetaan ja ne tulisi tehdä huolella on melko selvää että kauppojen vapauttaminen varmasti lisää kauppojen myyntiä ja ja voi

mahdolliseksi sen että ne voivat palkata yhä useamman työntekijän mutta samaan aikaan täytyy myöntää olemassa oleviksi ne monet kysymykset joita tämä lakiesitys herättää itseäni huolettavat etenkin siis yksinhuoltajien ja perheellisten kaupan työntekijöiden elämään koituvat seuraukset aukioloaikojen vapauttamisen myötä tunnustaa se tosiasia että yhteiskunnan kulut kasvavat kun esimerkiksi päiväkotien aukioloaikoja pitäisi laajentaa ja joukkoliikennettä lisätä silloin kun aukioloajat laajenevat mutta samaan aikaan on myös totta se että että hallitus samaan aikaan itse asiassa on rajoittamassa päiväkotien aukioloaikoja sitä kautta että että päivähoito oikeutta rajoitetaan se tulee tarkoittamaan sitä että että päiväkoteja suljetaan osa aikatyötä tekevien tai silpputyöntekijöiden mahdollisuudet saada lapsia hoitoon hankaloituvat nykyisestä samoin hallitus on leikkaamassa itse asiassa joukkoliikenteeltä ihan merkittävästi itse haluaisin myös kysyä sitä mikä on työntekijöiden mahdollisuus esimerkiksi kieltäytyä kieltäytyä vaikeista työajoista kun hallitus on samaan aikaan lisäämässä erilaisia sanktioita työntekijöille jotka jotka kieltäytyvät ottamasta työtä vastaan tai tai entä jos on kyseessä juuri juuri työntekijä joka on on taustaltaan yksinhuoltaja jos hänen täytyy kieltäytyä vaikeista työajoista siitä siitä syystä että ei saa päivähoitopaikkaa tai tai muuten tilanne on vaikea niin mitä siitä seuraa hänen hänen sosiaaliturvalleen minun täytyy sanoa se että henkilökohtaisesti vihreänä poliitikkona suhtaudun myös vähän varauksella siihen että tavoittelisimme ikään kuin kulutuksen lisäämistä eli täytyy tunnustaa se se että tätä hallituksen esitystä voidaan katsoa paitsi kuluttajien näkökulmasta myös työntekijöiden ja yrittäjien näkökulmasta samoin kuin ympäristön näkökulmasta työn ehdot on yksi asia jonka turvaamisessa tai parantamisessa nykyinen hallitus ei oikeastaan ole kunnostautunut voi sanoa että jopa päinvastoin pamin kaksituhattayksitoista tekemän selvityksen mukaan kaupan alan henkilöstöstä kahdeksankymmentäkuusi prosenttia kokee että jo aiemmin toteutetuilla aukioloaikojen laajentamisilla on ollut negatiivisia vaikutuksia työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen samoin kuin työn turvallisuuteen ja ja kulkuyhteyksiin

on vapautettu aukioloaikoja mutta sen sijaan kokopäiväisten määrä ei ole kasvanut ja itseäni huolettaa se minkälaisia vaikutuksia tällä esityksellä on myös tuloeroihin ja köyhyyteen nimittäin suomessahan köyhyys liitetään pääosin työttömyyteen mutta tosiasiassa sadattuhannet lähinnä palvelualoilla työskentelevät työskentelevät osa aikaiset elävät toimeentulominimin rajamailla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa ja suurin osa heistä ei tulisi toimeen ilman puolison tuloja tai toimeentulotukea ja toimeentulotuen saajista jopa kymmenesosa on työssäkäyviä eli työssäkäyviä köyhiä erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla yksin asuva osa aikatyöntekijä joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen kun palkka ei riitä vuokraan työmatkoihin ruokaan tai tai muuhun elämässä tarvittavaan palvelualoilta löytyy jo nyt yrityksiä joiden henkilöstöstä vähintään kahdeksankymmentä prosenttia työskentelee osa aikaisesti nimenomaan nämä henkilöt ovat siis sellaisia jotka eivät pärjää palkallaan ja tilanne on tietysti kestämätön heidän näkökulmastaan eli toivoisin että että hallitus myöskin pohtisi sitä minkälaisia vaikutuksia köyhyyteen toimeentulotukiriippuvuuteen erilaisten palveluiden tarpeen kasvuun ja niin edelleen on on tällä tällä esityksellä samoin viime hallituskaudella itse asiassa keskusteltiin paljon siitä onko tarpeen rajoittaa nollatyösopimusta ja minkälaisissa tilanteissa voidaan esimerkiksi kysyä että että jos osa aikatyö kasvaa ja jos osa aikatyö liukuu vähitellen nollasopimuksella tehdyksi työksi mitä se edellyttää meiltä lainsäätäjiltä silloinhan työssäkäyvien köyhien määrä kasvaa ja ihmisten työehdot heikkenevät eli voi sanoa että että meillä on myöskin sosiaaliturvassa paljon päivittämisen varaa kun me teemme tämäntyyppisiä esityksiä ja itse olen kyllä hyvilläni siitä että että hallitus on toteuttamassa perustulokokeilun

rajata osa aikatyön määrän kasvua silloin meidän täytyy säätää sosiaaliturva sellaiseksi että että se tunnistaa tämmöisten työsuhteiden työn tekemisen tapojen olemassaolon ja että ihmiset voivat sitten myöskin elää työllään mutta ei ainoastaan sosiaaliturva kaipaa kaipaa päivittämistä vaan kun tehdään erilaisia lakiesityksiä täytyy huomioida se miten meidän palveluyhteiskunta pystyy vastaamaan työn muutokseen ja huomioida esimerkiksi päivähoidon kautta se että osa aikatyöntekijöitä on yhä enemmän silloin täytyy tunnustaa että on kyseenalaista rajoittaa silpputyötä tekevien oikeutta kokopäivähoitoon

arvoisa puhemies kiitoksia salille hyvästä keskustelusta ja kiitoksia erityisesti ministeri lindströmille olet täällä kuuntelemassa sitä arvostan kovasti kommentoin muutamia asioita mitä tässä keskustelun kuluessa on tullut esille erityisesti liittyen näihin kaupan aukioloaikoihin koska tämä parturi kampaamopuoli kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu ei ole se ongelma on sanottu että lainsäädännöllisin keinoin ei saisi erityisesti asettaa erikokoisia kauppoja erilaiseen kilpailuasemaan itse katson tätä vähän eri tavalla sillä pienet kaupat joutuvat pitämään hinnat korkeammalla kuin peltomarketit johtuen suhteellisesti korkeammista työvoimakustannuksista ja yleensä myös esimerkiksi vuokrat ovat korkeammat kun kaupat sijaitsevat keskustaajamissa nyt aukioloajat ovat sitten nimenomaan olleet näillä pienillä kaupoilla kilpailuetuna sijainnin lisäksi

näen että nimenomaan on yhteiskunnan intressissä tukea lähikaupan säilymistä ympäri suomea sillä on tärkeää että on näitä lähikauppapalveluita ne ovat erityisen tärkeitä autottomille ihmisille esimerkiksi vanhuksille lapsille ne tukevat ikääntyneiden ihmisten kotona asumista mutta ne ovat yhdyskuntarakenteen kannalta myös tärkeitä ja vähentävät sitä turhaa autoilua ja liikennettä ja sitä kautta myös täällä ovat jotkut esittäneet arveluita että tämä kaupan aukioloaikojen vapauttaminen itse asiassa voisi lisätä kilpailua meidän hyvin keskittyneellä päivittäistavarakauppamarkkinalla mutta itse vähän pelkään päinvastaista sillä suurilla ketjuilla ja suurilla kaupoilla on parempi mahdollisuus pitää myymälöitä auki vaikka yöllä tai hyvin laajasti muutenkin tappiollisesti mutta kauppiasvetoiset liikkeet pienet liikkeet eivät tätä voi tehdä joten pelkona on että kioskit ja pienet yrittäjät pusketaan ulos markkinoilta näillä laajoilla aukioloajoilla mitä tappiollisesti isot voivat pitää yllä ja vaikka lidl on onneksi suomeen tullutkin kyllä tämä tilanne edelleen on aika huono kun suurimmalla s ryhmällä on neljänkymmenenviiden pilkku seitsemän prosentin markkinaosuus ja se ei ole mitenkään nopeasti korjaantunut ja itse asiassa se on kasvanut että tämä on tämä on mielestäni aiheellinen huoli ja semmoinen näkökulma mikä vastuullisen lainsäätäjän täytyy myös ottaa huomioon sitten ministeri rehn sanoi täällä että aukioloaikojen tulisi heijastella kuluttajien toiveita kyselyjen mukaan suurin osa kansasta ei toivo laajempia aukioloaikoja kauppaan ylivoimaisesti suurin osa ei toivo tämä onkin hieman ihmeellinen tilanne ihmiset eivät koe tarvitsevansa laajempia aukioloaikoja mutta heille kuitenkin annetaan se ikään kuin ja toivomatta sitten täällä on oltu huolissaan tästä kivijalkakaupasta ja ja nähty että tämä tämä voisi auttaa kivijalkakauppoja kansainvälisen nettikaupan puristuksessa mutta itse uskon että että tämä on eri ilmiö ja tuskin kovin moni lähtee yöllä ostamaan esimerkiksi farkkuja kaupasta koska nettikauppa perustuu toisenlaiseen toimintalogiikkaan kuin kivijalkakauppa nimenomaan siihen että voi joustavasti kotoa poistumatta ostaa tuotteita ja ja myös erilaisia tuotteita mitä ei ehkä ole saatavilla siitä lähialueelta luulen että toisenlaisia toimia pitäisi tehdä että että suomalainen nettikauppa lähtisi liikkeelle ja ja myös että ehkä nettikauppa ja kivijalkakauppa oikein yhdistettynä voivat myös

en ole mitenkään uskonnollinen ihminen mutta kuitenkin koen tämän pyhän vieton tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi ja näen että on yhteiskunnan kannalta tärkeää että vuodessa on tiettyjä yhteisiä vapaapäiviä pyhäpäiviä jolloin koko kansa rauhoittuu

pyhien vietto voi tämän lainmuutoksen myötä tulla muuttumaan merkittävällä tavalla kun perheenjäsenet ovatkin sitten töissä sen sijaan että että oltaisiin yhdessä viettämässä viettämässä pyhää totta kai on aloja esimerkiksi hoitoala missä jo nyt

erottaa toisistaan kun hallitus sitten samalla leikkaa ihmisten ostovoimaa leikkaamalla sosiaaliturvasta ja ja tavoittelemalla sitten palkkojen alenemista ja kaupan menestys riippuu kuitenkin melko suoraviivaisesti kotimaisesta ostovoimasta niin on nähdäkseni melkoista toiveajattelua ajatella että tämä esitys sinällään lisäisi työpaikkoja tai kasvua mitenkään merkittävästi ainakaan tässä tilanteessa ja lopuksi sitten sanon vielä että kuten ihalainen tuossa toi esille ja hänninen ja muutamat muutkin tämä kaupan ala on äärimmäisen iso ala siellä on töissä todella paljon suomalaisia ihmisiä ja siinä mielessä meidän on pakko

tai ainakin meidän pitäisi kun me tällaista lainsäädäntöä teemme ottaa huomioon se miten tämä vaikuttaa työntekijöiden arkeen heidän perheidensä arkeen me emme voi katsoa tätä vain kuluttajien näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies vielä piti kiivetä kiivetä tänne pönttöön monestakin syystä ensiksi haluan kiittää ministeri lindströmiä siitä että hän on täällä meidän huolemme ottanut vastaan ja kuunnellut meitä herkällä korvalla kiitos siitä

hallituspuolueiden edustajat saa se johtuu siitä että täällä salissa silmäni näkevät kaksi hallituspuolueen edustajaa tällä hetkellä paikalla toki teille kiitos siitä että olette salissa mutta missä ovat keskustalaiset kansanedustajat missä ovat nyt kokoomuslaiset kansanedustajat miksi heitä ei kiinnosta se miten tämä kauppojen aukioloaikojen vapautus koskettaa niitä tavallisia tuhansia kymmeniätuhansia kaupan alan työntekijöitä ja heidän perheitään eikö kiinnosta ei voisi varmaan vähempää heitä kiinnostaa käytin tuossa vähän aikaa pieneen laskutoimitukseen elikkä tällä hetkellä kaupan alalla on noin kolmekymmentä tuntiset työviikot se tarkoittaa kahdeksan vuoden myyjän ansioissa sitä että kun tuntipalkka on yksitoista pilkku neljäkymmentäkolme euroa tunnissa kolmekymmentä tuntia viikossa niin se kun kerrotaan neljällä niin saadaan bruttopalkaksi tuhatkolmesataaseitsemänkymmentäyksi pilkku kuusikymmentä se ei ole kovin ruhtinaallinen palkka se ja tämä kertoo vain siitä minkä takia ne lisät ovat niin tärkeitä niille kaupan myyjille ja minkä takia se lisätyökin on tärkeätä mutta sitä lisätyötä ei pitäisi teetättää niin kuin tänä päivänä tehdään raahessa pantiin posti kiinni postin työntekijät kilometritehtaalle

sitä kilpailukykyloikkaa mitä on peräänkuulutettu että entistä enemmän pienemmällä palkalla vain pitää tehdä töitä ja jaksaa ja

edustaja kontula piti äärimmäisen hyvän puheenvuoron ja halusin vielä kerran muistuttaa lapsen oikeudesta vanhemman aikaan ja turvalliseen arkeen tiedän tapauksia että koululainen pieni lapsi yksinhuoltajaäidin lapsi joutuu pelkäämään kotona yksin sattuuko äidille töissä jotakin kun äiti on yksin iltavuorossa ja lapsi on yksin kotona odottamassa kun hän ei kuulu enää päivähoidon piiriin ei kaikilla ole isovanhempia sukulaisia ystäviä jotka olisivat siellä seitsemän sitten katsomassa sen lapsen perään hallituspuolueiden edustajat puhuvat että koti on lapsen paras paikka mutta kotonakin pitäisi olla turvallista pitäisi olla vanhempi läsnä aikuisen läsnäolo on tärkeää lapselle mutta jos vanhemmat ovat töissä täällä puhutaan että pitäisi sata tuntia tehdä lisää töitä onko kukaan miettinyt mitä se tarkoittaa perheitten vapaa ajalle mitä se tarkoittaa sille turvalliselle arjelle lapsen oikeudelle vanhemman aikaan lisäksi yksi huomio siitä kun puhutaan että töitä tulee lisää ei näin käy ei meidän ostovoimamme kasva koko ajan leikataan meidän sosiaalietuuksia leikataan eläkeläisten ostovoima supistuu eihän meillä synny sitä pääomaa sitä kulutuskysyntää jolla voitaisiin kauppaa pyörittää se tarkoittaa sitä että kauppa tyrehtyy tulee lisää työttömiä mitäs sitten taas varmaan leikataan jostakin arvoisa puhemies nämä ovat isoja asioita ja sen takia toivon että keskustelu ei lopu tähän iltaan vaan sitä jatketaan toivon ministeri lindströmille myös tukea meiltä kaikilta siihen että tätä lakiesitystä muokattaisiin muutettaisiin ja se mieluiten kumottaisiin

arvoisa puhemies olen ollut kansanedustajana sen verran pitkään että olen eri yhteyksissä ollut käsittelemässä jo aiemmin näitä kaupan aukiolokysymyksiä ja minun semmoinen yleisorientaationi ei ole muuttunut yhteiskunta on muuttunut varmaan minäkin toivottavasti monissa asioissa olen muuttunut ja joutunut myöskin muuttamaan aiempia kantojani tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja täällä jo kehuttiin edustajia nimeltä mainiten en nyt toista nimiä ehkä lisäisin nyt kun kuuntelin edustajien ja hänninen puheita että upeita asiantuntijoita upeita edustajia enkä nyt itse asiassa tätä henkilöstöasiaa enää käy lävitse edustaja ihalainen kävi sitä erittäin hyvin ja ja muutkin samaten outi alanko kahiluoto tätä

mutta se miksi halusin tulla tänne suomen arvokkaimmalle puhujalavalle johtuu siitä että olen sosialidemokraatti olen demokraattinen sosialisti mutta tunnistan itsessäni joissakin asioissa myöskin arvokonservatiivin oho tämä on sellainen salissa ei liene kovin monta jotka muistavat kuusikymmentä luvun lopulta metallityöväen liiton kampanjan oli upeita julisteita suomen maanteiden sähkötolpat täynnä duunarimies seisoi siinä haalaripuku päällä ja kaksi lasta oli hänen housunlahkeissaan ja siellä luki isä lauantai kuuluu meille isä lauantai kuuluu meille metallityöväen liitto kamppaili taisteli asteittain lauantain vapaaksi no tuliko siitä tämmöinen perhelauantai minulla on nyt vähän sentyyppinen käsitys että ei nyt sillä tavalla kuin ehkä silloin toivottiin ja ajateltiin että se on monille ostospäivä ja vähän sitten muutakin mutta oli mielenkiintoista kuulla tämä edustaja essayahin näkemys siitä miten euroopan parlamentissa konservatiivipuolueista löytyy sentään joissakin asioissa joku älli ja viisaus kun käytit ilmaisua että on hienoa yhteinen kulttuurinen vapaapäivä johon edustaja kontula myöskin hienossa puheenvuorossaan viittasi olen aivan samaa mieltä jos minä saisin yksin päättää niin sanoisin näin että kaupat voisivat korkeintaan olla sunnuntaina neljä viiva kuusi tuntia auki mutta ei välttämättä sitäkään niin että jos se metallityöväen liiton lauantaikampanja oli että isä lauantai kuuluu meille niin todettaisiin nyt näin että isä ja äiti sunnuntai kuuluu meille ehkä tässä se olennaisin tuli sanottua

edustaja myllykoski pyydän teitä tänne puhujakorokkeelle koska näissä kameroissa on

arvoisa puhemies

ja rehn että ovat paikalla kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen tuo myös ongelmia kuten olemme kuulleet oppositiopuolueiden puheenvuoroissa varsinkin hallituspuolueen edustajana kuitenkin puollan asiaa siitä syystä että meidän pitää todella miettiä sitä tosiasiaa että talouttamme on saatava nostettua myös työpaikkojen turvaamiseksi pitää tehdä päätöksiä joilla on myös negatiivisia vaikutuksia monet yrittäjät taistelevat olemassaolostaan samoin on monia työntekijöitä jotka haluavat tehdä myös iltatöitä ja viikonlopputöitäkin henkilökohtainen mielipiteeni on se että kaupoista saa tarvitsemansa nykyisilläkin aukioloajoilla mutta hallitus varmasti ottaa huomioon myös sen että haittavaikutukset tullaan minimoimaan

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää muutoksia puoluelakiin ja

esityksessä on useita muutosehdotuksia joiden tarkoituksena on muun muassa selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä hallituksen esitys perustuu yksimieliseen parlamentaarisen työryhmän mietintöön joka luovutettiin edeltäjälleni keväällä kaksituhattaviisitoista samassa yhteydessä toteutetaan kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon toteutumista vahvistava muutos joka sisältyy hallitusohjelmaan jatkossa eduskuntapuolueen puoluetukea ei muutettaisi eli puoluetuen maksamista jatkettaisiin puolueen eduskuntaryhmän muutoksista riippumatta vaalikauden ajan lisäksi ehdotetaan että myös muut kuin eduskuntapuolueet voisivat saada puoluetukea jos ne saavat vähintään kahden prosentin kannatuksen eduskuntavaaleissa puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään jatkossa poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se olisi jäänyt ilman kansanedustajapaikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa puoluetuen käytön valvonta ehdotetaan siirrettäväksi oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle presidentinvaaleissa myös tukiyhdistyksillä olisi jatkossa velvollisuus toimittaa tiedot rahoituksestaan ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta europarlamenttivaaleissa laajennettaisiin koskemaan myös toista varaedustajaa esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoa muun muassa kaikilta puoluerekisteriin merkityiltä puolueilta niin sanotut pienpuolueet pitivät riittämättömänä puoluetuen laajentamista kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen saaneisiin puolueisiin mielestäni tämä esitys on tältä osin kuitenkin hyvä alku ja kannanotto monipuolisemman demokraattisen keskustelun puolesta tällä esityksellä tehdään monia pieniä parannuksia ja toteutetaan muun muassa etyjin vuonna kaksituhattayksitoista suomelle antamia vaali ja puoluerahoitusta koskevia suosituksia esityksen tavoitteena on selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parantaa valvonnan puolueettomuutta ja edistää pientä kannatusta saaneiden puolueiden taloudellista asemaa kiitos

myös vastauspuheenvuorot tulee käyttää täältä puhujakorokkeelta

olemme sen ymmärtäneet täällä on kuitenkin kameramies paikalla joten kysyn olisiko kuitenkin mahdollista käydä pieni debatti koska tässä on kuitenkin kyse isosta merkittävästä asiasta haluaisinkin kysyä nyt esittelevältä ministeriltä että kun tässä aika suppeasti esitellään ja perustellaan tämä puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin kolmannen lauseen poisto ja viitataan vain siihen että ehdotus korostaisi äänestäjien vaaleissa ilmaisemaa tahtoa eduskunnan kokoonpanosta niin ajattelisin kyllä niin että siis tämä esitetty lakihan nyt mahdollistaa sellaisen tilanteen että jos vaikkapa kuvitteellisessa tilanteessa esimerkiksi hallituspuolueesta kaikki muut kansanedustajat päätyisivät siihen että nyt on politiikka ollut niin äänestäjien tahdon vastaista ja nyt on takki niin monta kertaa kääntynyt että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jättää eduskuntaryhmä ja vain ja ainoastaan tämä puolueen puheenjohtaja jäisi sinne niin silloin tämä koko puoluetuki tulisi edelleen tänne puolueen puheenjohtajan puolueelle herää kysymys että onko todella niin että tämä ehdotus korostaisi vaaleissa ilmaisemaa tahtoa eduskunnan kokoonpanosta haluaisin kysyä kuka tämän muutoksen hallitusohjelmaneuvotteluissa vaati tähän hallitusohjelmaan josta puhuttiin että kyseessä on strateginen hallitusohjelma

arvoisa rouva puhemies

tarkistamistarpeita selvittänyt työryhmä joka on tehnyt esityksiä tähän lainsäädäntöön nämä esitykset ovat muun muassa sellaisia että puoluetuen käytön valvonta siirretään oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle ja puoluetukea voisi jatkossa saada eduskuntapuolueiden lisäksi myös puolue joka saa vähintään kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen eduskuntavaaleissa nämä ovat ihan hyviä ja kannatettavia ajatuksia ja yksimielisiä olleet tässä työryhmässä mutta sitten perussuomalaiset vaativat hallitusneuvotteluissa että puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin lause kumotaan ja se on kirjattu tarkasti myös hallitusohjelmaan tätä pidettiin heti tuoreeltaan outona ja voi sanoa että melkoiseksi manööveriksi tämä kyllä osoittautuikin kun sitten tarkasteltiin mitä tämä kirjaus tarkoittaa niin törmättiin niin sanottuun lex vennamoon nyt käsiteltävänä olevassa lainmuutoksessa kyse on siis niin sanotun lex vennamon kumoamisesta käytännössä lex vennamo tarkoittaa että puolueille maksettava puoluetuki jaetaan uudelleen jos sen eduskuntaryhmä hajoaa puoluetukea maksetaan kansanedustajamäärän mukaan nyt kumottavaksi esitetty laki puolestaan syntyi vuoden

eduskuntavaalien jälkeen kun smp oli saanut kahdeksantoista kansanedustajaa vaalien jälkeen osa puoleen kansanedustajista erosi puolueesta muodostaen suomen kansan yhtenäisyyden puolueen lex vennamo lisättiin puoluelakiin saman vuoden joulukuussa ja tarkoittaa siis että eduskuntaryhmästä eroava porukka vie osan puoluetuesta mukanaan perussuomalaisten ja ulkoministeri soinin vaatimuksesta siis puoluelakia muutetaan siten ettei puoluetuen jakoperustetta tarkistettaisi vaikka eduskuntavaalien välisenä aikana vähintään puolet jotakin puoluetta edustaneista kansanedustajista luopuisi edustamasta tätä puoluetta eduskunnassa tämä laki on hataralla pohjalla lakien tulee kestää niin sanottua ajan hammasta siksi ei ole kestävää että yhden puolueen tarpeesta lakia ryhdytään räätälöimään itselle mieluisaksi ihmettelenpä miten muut hallituspuolueet ovat lähteneet tälle tielle

edustaja lindtman ennemmin tässä kertoi tilanteen jossa kuvitteellisesti vaikka

antaisi epäluottamuslauseen hallitukselle ja ryhmään ei jäisi ketään muita kuin soini tästä huolimatta rahat virtaisivat edelleen soinin puolueelle josta se virtaa edelleen säätiöön missä ei ole ketään muita kansanedustajia kuin soini itse ryhmästä saa siis erota mutta puoluetukea ei saa mukanaan eli jos perussuomalaisten ryhmä jostain syystä hajoaisi lähtijät eivät saisi tukea mukaansa soini on itse blogissaan valottanut lex vennamon taustoja seuraavasti ajankohtainen kakkonen nosti mielenkiintoisella tavalla esiin vuoden poikkeuslain jolla suomen kansalta vietiin äänioikeus vuoden tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä presidentinvaaleissa samassa yhteydessä säädettiin puoluelaki jossa smpstä pois loikanneille kansanedustajille jotka äänestivät poikkeuslain puolesta taattiin puoluetukirahat vaalivelat jäivät smplle ja rahat seurasivat seteliselkärankaisia loikkareita kansalta vietiin äänioikeus eduskunnan määräenemmistöpäätöksellä ja sitä varten räätälöitiin puoluetukilain muutos jolla pettureiden äänet ostettiin soinin omin sanoin tämä rappiolaki tulisi kumota nyt on sen hetki käsillä kun on koettu vääryys se yritetään paikata toisella vääryydellä kysyn vain ministeri lindström onko tämä

arvoisa rouva puhemies

puoluerahoituksen jakaminen meillä ei ole sillä tavalla demokraattista ja ei myöskään tue tue sitä että uusilla puolueilla olisi mahdollisuutta nousta helposti parlamenttiin ensinnäkin tässä laissa todetaan se että puoluetukea voisi jatkossa saada sellainen puolue joka saa vähintään kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen eduskuntavaaleissa toisaalta on myöskin erittäin tärkeää sekin että puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisi saanut kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa sitten tähän puoluetuen valvontaan ja vaalirahoituksen valvontaan näiden valtionavustusten valvonta on tarkoitus siirtää oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle mikä sekin on äärimmäisen hyvä asia ja myöskin sitten tämän tarkastusviraston oikeus laajennettaisiin presidentinvaaleissa tukiyhdistyksiin ja ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta euroopan parlamenttivaaleissa laajennettaisiin koskemaan myös toista varaedustajaa tässä melkein harkitsisin sitä pitäisikö tässä vielä ottaa useampia varaedustajia mukaan koska meillä on ollut nyt tilanteita joissa euroopan parlamenttiin on noustu paitsi ensimmäiseltä ja toiselta myös muistaakseni kolmannelta varasijalta ja ja tuntuu että viime keväänä etsittiin joissakin puolueissa jo niin sanotusti kissojen ja koirien kanssa sinne brysseliin lähtijää elikkä kun meillä näitä vaaleja tulee toistuvasti ja vähän eri rytmissä niin tämä aiheuttaa sellaisia tilanteita että osa poliitikoista sitten miettii missä sitä kansaa nyt sitten loppujen lopuksi haluaisi olla edustamassa mutta kyllä tässä esityksessä on todellakin yksi suuri suuri kauneusvirhe eikä pelkästään kauneusvirhe vaan kyllä tuntuu pahalta että eduskunnan lainsäädäntökoneistoa käytetään tällaiseen sisäiseen voisiko sanoa puoluekurin ylläpitämiseen ja tätä en en pidä hyvänä tapana tietyssä mielessä voin ymmärtää sellaisia haavoja mitä historiasta on voinut jäädä yksittäisen poliitikon sisäiseen sieluun mutta siitä huolimatta näitä asioita ei pitäisi niin

edeltävä edustaja puhui sitten korjata toisella toisella toiseen suuntaan vääryydeksi koettavalla esityksellä ja siinä mielessä näkisin että tämä lakiesitys olisi muilta osin varsin kannatettava mutta tätä kohtaa tässä lakiesityksessä en ole kannattamassa ja tietysti vielä voisi sanasen sanoa siitä että pyritään vahvistamaan demokratiaa ja erityisesti myöskin pienpuolueitten asemaa niin kuitenkin tällä eduskunnalla pitäisi olla rohkeutta korjata se kaikkein suurin demokratiavajetta aiheuttava asia elikkä epäreilu vaalilaki meillä on edelleenkin piileviä korkeita äänikynnyksiä ja meillä suuret puolueet saavat enemmän tänne eduskuntaan paikkoja kuin niille valtakunnallisen kannatuksen perusteella kuuluisi istuin aikanaan tuossa lauri tarastin vaalilain uudistamistyöryhmässä ja siellähän me saimme aikaiseksi sellaisen esityksen tällaisen niin sanotun valtakunnallisen tasausjärjestelmän joka olisi taannut jokaiselle puolueelle juuri sen määrän kansanedustajia kuin sille oikeasti valtakunnallisen kannatuksen perusteella kuuluu muistan että silloin niin sanottuja pienpuolueita niitten joukossa yksi nykyinen hallituspuolue kannatti tätä asiaa lämpimästi mutta nyt on sitten kuitenkin tässäkin asiassa mieli muuttunut ja se on ikävää koska minun mielestäni kaikkein tärkeintähän on se että kansan tahto vaaleissa toteutuu oltiin siitä mitä mieltä tahansa niin tärkeintä on että tänne saadaan ne ihmiset joita kansalaiset ovat oikeasti halunneet äänestää ja ne puolueet joita he ovat halunneet tukea

arvoisa puhemies

tämän hallituksen hallituksen esityksen parhainta antia on se että vaalirahoituksesta tulee avoimempaa se myös huomioi paremmin niitäkin puolueita jotka eivät ole yltäneet eduskuntapuolueiksi ehdokkaiden vaalikampanjoiden budjettien kokoerot ovat edellisissä eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa nousseet merkittävän suuriksi vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa pienimpien budjettien koko on kolmentuhannen euron tasoa kun taas suurimmat ylsivät yli seitsemäänkymmeneentuhanteen euroon eurovaaleissa kaksituhattaneljätoista erot olivat vielä merkittävämmät aina neljäntuhannen euron budjetista yli sadantuhannen euron budjetteihin merkittävät suuruuserot ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoituksessa ovat omiaan lisäämään ehdokkaiden välistä eriarvoisuutta vaalityön aikana myös äänestäjien mahdollisuus valita vapaasti kaikista ehdolle asetetuista ehdokkaista heikkenee jos osa ehdokkaista saa esimerkiksi enemmän näkyvyyttä runsaan rahoituksen vuoksi suuret erot vaaleissa käytettävissä olevan rahoituksen määrässä asettavat erilaisista taloudellisista lähtökohdista tuleville henkilöille erilaiset kynnykset asettua ehdolle vaaleissa käytettävissä olevalla rahoituksella on suuri merkitys ehdokkaiden mahdollisuuteen menestyä vaaleissa tehokas tapa ehkäistä ehdokkaiden välistä eriarvoistumista olisi asettaa yläraja ehdokkaan vaalikampanjan kuluihin

kirjallisen kysymyksen olen tästä tehnyt ja siinä kysyn pitäisikö tämä yläraja asettaa eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa vastausta odottaen kohta kiitoksia

arvoisa puhemies olen nyt vähän niin kuin klapilla päähän lyöty olen ollut kansanedustajana kohtuullisen pitkän ajan enkä muista tämäntyyppistä mustaa tahraa mustaa aukkoa mitä täällä on puhuttu

edustaja essayah puhui siitä miten nyt tätä puoluekuria vahvistetaan tällä tavalla

on kyllä nyt mielenkiintoista ajatella kun valiokunta ryhtyy tätä asiaa käsittelemään miten siellä asiantuntijat tähän

me hyvin tunnistamme taustan että tämähän on käytännössä valtapolitiikkaa jos sen sanoo yhdellä yhdellä sanalla sitä voi vahvistaa tällä kiristysruuviterminologiallakin mutta ei tämä nyt kyllä hei hyvät kollegat ole ole mitenkään kunniaksi suomen parlamentille

ja vähän vähän kyllä ihmettelen puheenjohtaja soinia että että hän on sillä tavalla halunnut tämän asian hoitaa ja vielä enemmän ihmettelen sitä että jo traditionaaliset puolueet kokoomus ja ja keskustapuolue ovat ovat tämän hyväksyneet herätän nyt senkin kysymyksen onko onko tämä itse asiassa perustuslain sisällön mukainen ainakaan hengen mukainen se ei ole täällä on siteerattu jo monta kertaa tätä kahdettakymmenettäyhdeksättä pykälää

sen nyt sanoa että en minä ole koskaan toivonut minkään eduskuntaryhmän täällä hajoavan ja en ole osannut aidosti arvostaa puolueloikkareita ovat he sitten loikanneet mistä puolueesta minne minne tahansa mutta ei nyt ole mikään salaisuus se kaikella kunnioituksella nyt perussuomalaisia

olette kuitenkin sen sen tyyppinen puolue jota jotkut luonnehtivat populistiseksi puolueeksi ja kuka mitenkin te olette ihmisinä ja yksilöinä yhtä arvokkaita kuin meistä kuka tahansa ja teillä on kansan valtakirja täällä mutta samalla kun edustaja harakka totesi myönteisenä sen että on ollut hyvä että perussuomalaiset ovat tuoneet tämmöisen monipuolisemman sosiaalisen kirjon tänne taloon kyllä sitä kirjoa on on löytynyt muistakin puolueista

herättää kysymyksen että eiväthän nyt perussuomalaiset oikeasti ansaitsisi ja tarvitsisi tällaista tässä nyt on menty soinin pillin mukaan niin niin että kajahtaa kajahtaa hei ei mulla muuta

arvoisa puhemies

niin paksulti hurskautta että pönttöön täytyi kuitenkin vielä tulla sana perustuslaki kun mainitaan useampaan kertaan eduskuntasalissa ja kun sosialidemokraatti paheksuu puheessaan puoluekuria niin en kyllä kovin paljon suurempaa hurskautta enää keksisi täytyy kysyä miksi tämä laki alun perin säädettiin tämä arvosteltu puolet eduskuntaryhmästä miksei kukaan ehdota että tuki seuraisi yksittäistäkin lähtijää miksi sen piti olla puolet eduskuntaryhmästä sille oli historialliset syyt kekkosen uudelleenvalinnan varmistaminen kuinka moni teistä puheenvuoron käyttäjistä olisi valmis siihen että teidän puolueestanne lähtevä kansanedustaja yksittäinenkin saisi mukanaan osuutensa puoluetuesta en tiedä nouseeko yhtään kovin montaa mutta eikö se olisi perustuslain kunnioitusta mitä täällä on perätty että näin toimittaisiin edustaja harakan ja muidenkin sosialidemokraattien toivoisi ottavan kantaa myös vasemmiston ja ay liikkeen väliseen vaalirahakytkentään ehkä tästä asiasta ja osittain myös veronmaksajien rahojen käytöstä omaan vaalityöhön on vain niin kiusallista puhua että käännetään keskustelu mieluummin perussuomalaisiin sitten

ministeri lindströmille kolme täältä puhujakorokkeelta

arvoisa rouva puhemies kiitos keskustelusta joka siis pääasiallisesti oli asiallista mutta sitten osin lähti lähti semmoisille teille että

teille tuntuu olevan ihan selvää edustaja ojala niemelä ja edustaja harakka ja edustaja gustafsson te olette jo oman mielipiteenne tästä asiasta muodostaneet ja olette sitä mieltä että tämä on niin kuin perussuomalaisten asia ja teitä kovasti tuntuu huolettavan meidän ryhmämme hajoaminen edustaja mäkelä vei äsken jalat suusta erinomainen puheenvuoro tämä keskustelu on melkoista hurskastelua kyllä tässä mielessä kiitos siitä että te tunnustitte että tässä itse lakiesityksessä on hyviä asioita ja sehän tässä on minun mielestäni jäänyt vähän turhan vähälle huomiolle tämän keskustelun pohjalta toivon että tämä lakiesitys menee eteenpäin kokonaisuutena ja se hyväksytään täällä siinä on todellakin koko hallitus takana koko tämän esityksen takana ottamatta siitä mitään pois lisäämättä siihen mitään

arvoisa puhemies en nyt haluaisi lähteä tälle tielle kuka tässä nyt eniten tai vähiten hurskas on mutta nyt me kuulimme ministerin puheenvuoron kun esitimme selkeitä kysymyksiä emme saaneet niihin vastauksia saimme vain ikään kuin syyttelyä ja minusta se ei ole asiallista se on totta että tässä lakiesityksessä on paljon hyviä kohtia ja aika iso osa edustajista jotka täällä ovat käyttäneet puheenvuoron on tämän myös todennut miksi ne ovat hyviä ja ja miksi me olemme niiden takana se johtuu siitä että ne on valmisteltu parlamentaarisesti niin kuin puoluelakiin tehtävät muutokset kuuluu valmistella oikeusministeri lindström miksi tätä kohtaa ei valmisteltu parlamentaarisesti vaan se tehtiin hallitusneuvottelujen hämyisissä kabineteissa se on kysymys yksi jos te sanotte että täällä on joillakin edustajilla ollut vastaus kertokaa nyt tässä tässä salissa voidaan käydä poliittista keskustelua onko tämä räätälöity yhden puolueen tarpeisiin se on ihan relevantti kysymys joka on syytä esittää se on kysymys numero kaksi kertokaa onko tämä lainmuutos tämä kohta jolla käytännössä

estetään sellainen tilanne että jos enemmistö jostakin eduskuntaryhmästä toteaa että nyt tämän politiikan takana ei voi enää seistä niin monta kertaa on takkia käännetty että jossakin vaiheessa tulee mitta täyteen niin kuin eräs keskeisissä tehtävissä oleva poliitikko sanoi että kohta ei ole enää monta takkia käännettävänä tämä on siis aivan relevantti kysymys onko niin että tämä lakiesitys on räätälöity vain yhtä puoluetta varten ja jos tähän ei saada vastausta sitten voidaan taas puhua käydäänkö täällä pöntössä hurskastelemassa näihin kahteen kysymykseen on mielestäni saatava vastaus tässä debatissa esitän kolmannen kysymyksen perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalle

kun te sanotte että on turha pelätä perussuomalaisten hajoamista niin onko nyt kuitenkin niin että kun tällainen muutos on pitänyt hallitusneuvotteluissa tehdä niin tässä taustalla on pelko ettekö te luota omaan eduskuntaryhmäänne minkä takia tämmöinen lakimuutos pitää tehdä selviä kysymyksiä ja toivon että näihin saadaan selviä vastauksia

arvoisa rouva puhemies pääosin pidän tätä lakia kannatettavana tätä puoluelakia ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia niin kuin edellä kuulimme niin se pitkälti perustuu puoluerahoituslainsäädännön tarkistamistarpeita selvittäneen työryhmän esityksiin ja ne ovat ihan asiallisia ja hyviä mutta se mikä tässä mietityttää on tämä niin sanottu lex soini tämä on minusta lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta ongelmallista ja yksi osoitus siitä ettei hallituksella ole homma hanskassa tässä tulee vanha sananlasku mieleen ei oikeus saa yösijaa mutta vääryys asuu takapenkillä ja kuten tuossa ennalta sanoin niin yritetään nyt korjata ennen historiassa muinoin tapahtunutta vääryyttä uudella vääryydellä ymmärrän kyllä sen että perussuomalaisilla on tukala asema keskustan ja kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa työskennellessä voi sanoa että siinä ovat muut porvaripuolueet vieneet ja perussuomalaisia on viety ja ei paljon tästä hallitustyöskentelystä ole jäänyt villoja käteen voi ajatella näin hallitustyöskentelyssä alakynnessä niin onhan tämä lex soinikin nyt perussuomalaisten kannalta tyhjää parempi voi osoittaa edes jotakin tehneensä toivoisin kyllä myös että täällä olisi edelleen edustaja ruohonen lerner edustettuna koska hän monta vaalikautta käytti siihen että tyrmäsi tämän puoluetuen ja sen että sitä ei tulisi myöntää puolueille nyt tässä käykin päinvastoin että perussuomalaiset on se puolue ja imuroidaan kaikki puoluetuen rippeetkin mitkä vain ovat saatavissa sama kysymys herää eikö tässä luoteta omaan eduskuntaryhmään vai mistä tässä asiassa on kyse

arvoisa puhemies minulle edustaja lindtman esitti kysymyksen ja vastaan siihen aivan kuten ministeri sanoi tässä tämä asia on puitu kolmen puolueen kesken se on hallituksen esitys eivät ne ole mitään hämyisiä saleja normaali neuvottelu hallituksen esitys on teillä siinä edessä se on yhteisesti sovittu

en ole itse ollut henkilökohtaisesti siinä hallitusneuvottelussa mukana jolloin tästä on sovittu siitä en voi sanoa mutta niin kuin tässä on tullut ministeri lindströmin suulla tämä on ihan yhteinen päätös ja thats

arvoisa rouva puhemies en tiedä mitä ministeri lindström oikeasti miettii ja mitä hänen päässään liikkuu koska ajattelen kuitenkin niin että jos oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja tekee selkeän kohdennetun kysymyksen ja ja toivoo siihen oikeus työministeriltä vähän syvällisempää ja nyansoitua vastausta niin voi sitä nyt kohtuudella odottaa siinä mitä perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja hetki sitten totesi

nyt kierrettiin itse itse asia niin että on kolmen puolueen hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu eihän siinä nyt mitään uutta asiaa ollut mutta jos on näin että te ette halua antaa tämän kokoluokan asiassa sille kuuluvaa arvoa niin että se parlamentaarisesti olisi keskusteltu ja käyty käyty läpi niin eihän sille sitten mitään voi niin kuin sanoin minä itse kuitenkin koen tämän

mustan aukon mustan mustan kohdan

sanoa ääneen aika itsekkäänä ja röyhkeänä tekona perussuomalaiselta puolueelta ovat ne motiivit nyt sitten mitkä tahansa ja ne nyt jokainen suunnilleen sitten osaa

puhemies

pyytää teitä tänne korokkeelle meillä on kamera automatiikassa ongelma ja siitä syystä joudun ystävällisesti teitä jokaista pyytämään tulemaan tänne pitämään puhetta tästä

arvoisa rouva puhemies

nyt täällä on meille yritetty todistaa sitä että kokoomus keskusta ja perussuomalaiset ovat yhdessä sopineet ja laatineet tämän lakiesityksen ja me emme ole saaneet siihen selkeää vastausta mitä tämä yksi pykälä käytännössä tarkoittaa kun lakiesitystä tehdään niin lakiesitykselle ja pykälille on aina yleensä ollut perustelut ja vaikuttavuusanalyysit jotta sitten kun täällä eduskunnassa asiaa käsitellään meillä olisi perustelut näitten lakiesitysten hyväksynnälle

arvoisa puhemies minä

saisimme vastauksen niihin esittelevältä ministeriltä arvaan sen että nyt ministeri lindströmin tilanne ei tässä ole helppo tämä on todennäköisesti niin nyt en en osaa sanoa kun en tiedä

että vain puolueiden puheenjohtajat hallitusneuvotteluissa ovat tämän sopineet ja kukin voi esittää arvailuja kuka sen esityksen on sinne tuonut nyt sitten jos on niin että kyseessä on puheenjohtaja on tietysti virkatehtävissään todennäköisesti jossakin päin maailmaa ja jättänyt ministeri lindströmin ja muutamat muut perussuomalaiset edustajat tänne selittelemään tätä asiaa mutta olisi tärkeää saada tietää miksi tätä ei valmisteltu parlamentaarisesti kuten kai tämä koko muu lakiesitys

arvoisa rouva puhemies pyydän anteeksi jos koitte toivomukseni niin että olisin halunnut puuttua rouva puhemiehen työhön siihen ei ole tarvetta toimitte erinomaisesti minulla on vaivautunut olo sen sen takia niin kuin edellisessä puheenvuorossani totesin

kuvitella kun olen itsekin ministerin penkillä istunut että voi tulla kiusallisia kysymyksiä joihin ei ole aina helppo vastata jään nyt mielenkiinnolla sitten odottamaan josko ministeri rehn sitten omalta kohdaltaan valaisisi tätä asiaa jos ministeri lindström on on päättänyt olla avautumatta tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustajille keskustelusta ja kysymyksistä edustaja kiljunen samoin kuin edustaja gustafsson ovat molemmat sen verran kokeneita parlamentaarikkoja että hyvin tietävät että tässä salissa eduskunnassa on tapana että esittelevä ja vastuullinen ministeri esittelee hallituksen yhteisen kannan en ole yleensä enkä tänäänkään yllytyshullu enkä lähde sen syvemmälle tähän keskusteluun totean vain sen että tämä on hallituksen yhteinen esitys valtioneuvoston yhteinen esitys ja ministeri lindström on esitellyt hallituksen yhteisen kannan ja vastannut hallituksen puolesta kysymyksiin tuen ministeri lindströmiä tässä
ministeri lindström kaksi minuuttia enintään olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies ministeri rehn kertoi sen minkä itse kerroin aivan äsken aivan saman asian sitä on tietysti ihan turha toistaa mutta toistetaan nyt vielä kerran tämä on yhteinen esitys hallituksen neuvotteluissa tähän on päädytty ja sen takana seistään täällä nyt sitten penätään jotain yksityiskohtia jostain hämyisestä huoneesta missä ollaan sitten salamyhkäisesti jotain tehty ei siellä mitään salamyhkäisesti tehty siellä on täysin avoimesti keskusteltu ja väännetty asioista sitten ollaan saatu yhteinen näkemys jonka nimi on hallitusohjelma ja sen mukana tulevat sitten hallituksen esitykset ja niitä sitten tässä viedään eteenpäin tämä on yksi esitys jota tässä yhdessä ollaan tänne tuotu ja yhdessä tuetaan

arvoisa rouva puhemies kuten

en todella kadehdi esittelevän ministerin tehtävää kun tässä kaksi kysymystä jotka ovat aivan relevantteja yritin kysyä niin niin emme oikein niihin saaneet vastausta ja näyttää siltä että nyt on siihen tyytyminen haluan vain kuitenkin todeta että on täysin aiheellista kysyä aivan kuten muutama viikko sitten tässä salissa kysyttiin minkä takia hallitus on valmistellut yleä koskevia muutoksia ilman parlamentaarista valmistelua silloin ministeri vastasi ja sen pohjalta päädyttiin aikaistamaan sitä yle yle työryhmää jonka tehtävä on nyt parlamentaarisesti käsitellä niitä asioita aivan vastaava tilanne kysyin nyt ministeriltä minkä takia tätä kohtaa tästä lakiesityksestä lakiesityksestä jossa kaikki muut asiakohdat ja muutokset on valmisteltu parlamentaarisesti ei ole valmisteltu parlamentaarisesti siihen en vastausta saanut sitten toinen kysymys joka on aivan relevantti ja johon ei riitä vastaukseksi se että nyt tämä on kolmen puolueen yhteinen esitys ja sen takana seistään on se ja se on vakava kysymys siirrytäänkö sellaiseen kulttuuriin että hallitusneuvotteluissa puoluelakia voidaan aina muuttaa niiden puolueiden tahdon mukaisesti jotka silloin hallituksessa sattuvat olemaan siitä aukeaa muuten aika monta polkua ja aika monta vakavaa kysymystä ja sen takia tämä on aidosti vakava kysymys siis tässä ei ole nyt kysymys ainoastaan siitä mitä keskustelua perussuomalaisten ympärillä nyt viime aikoina on käyty liittyen siihen onko politiikka jota vaaleissa luvattiin kansalle ollut alkuunkaan sitä mitä hallituksessa on toteutettu vaan tässä on myös aivan vakavia kysymyksiä mutta nyt olemme tulleet tilanteeseen että emme saaneet vastauksia näihin kahteen vakavaan kysymykseen näyttää siltä että joudumme tyytymään tähän mutta uskon että kaikki me täällä ja kaikki tätä lähetystä seuraavat tai tämän istunnon pöytäkirjaa lukevat lukevat voinevat tehdä kukin itse omat kirkkaat johtopäätökset siitä ja näistä esittelevän ministerin vastauksista minkä takia tämmöinen lakiesitys on tehty uskon että se vastaus on kaikille hyvin selvä ja luulen että me kaikki voimme sen johtopäätöksen tehdä paitsi tässä käsillä olevasta lakiesityksestä myös niistä vastauksista joita joita olemme näihin kyselyihin saaneet on aidosti vakava asia jos tälle polulle lähdetään tässä on aika monta muutakin ikään kuin tekijää joissa hallitus on selvästi muuttanut linjaansa niistä mitä puhuttiin ennen vaaleja ja suhtautumista parlamentarismiin oli se nyt yleä koskeva jossa nyt on onneksi päästy paremmalle polulle oli se sotea koskien jossa kaikki totesivat että sotea jatketaan parlamentaarisessa valmistelussa oli se kyse siitä että oppositiolla ei ole edustusta puhemiehistössä päätyen sitten siihen että puoluelakia voidaan muuttaa pelkästään hallitusohjelmassa hallituksessa tehtävin päätöksin ja se tuodaan tänne tänne muilta osin parlamentaarisesti sovittuna mutta tämä on vain hallitusohjelmassa tehty päätös uskon että tästä keskustelusta kaikki voivat tehdä oman johtopäätöksensä se mihin tässä jäi vielä vastaamatta on se vakava kysymys että jos kerran on niin että yksi puolue on tätä halunnut niin onko todella sen taustalla pelko siitä tai epäilys siitä että ei voi luottaa omaan eduskuntaryhmään jos näin on niin aidosti olemme nyt nähneet ehkä poliittisen historian suurimmat voin sanoa tässä sanottuna takinkäännökset nyt viimeisen puolen vuoden aikana siitä mitä on ennen vaaleja puhuttu siihen minkälaista politiikkaa on toteutettu vaalien jälkeen niin nyt tämä yksityiskohta joka meillä täällä on käsittelyssä pistää kyllä esittämään sen vakavan kysymyksen tehtiinkö tämä osin tietoisesti muistaen mitä vaalien alla puhuttiin ja kun on nyt nähty minkälainen keskustelu tästä on tullut paitsi kansalaisten keskuudessa myös hallituspuolueiden sisällä alkaen eri asioista kreikan tukemisesta päätyen pakkopalkanalennuksiin niin herää kysymys onko tässä ollut ainakin osin kyse tietoisesta ja sekin on yhtä vakava kysymys kuin nämä kaksi edellä esitettyä kysymystä arvoisa puhemies ehkä tämä keskustelu päätyy siihen että jokainen voi vetää tästä keskustelusta omat johtopäätöksensä

arvoisa rouva puhemies turvapaikanhakijoiden määrän kasvu aiheuttaa haasteita maahanmuuttovirastolle ensi asteen päätöksentekijänä ja myös viraston päätöksistä tehtyjä valituksia ratkaisevalle helsingin hallinto oikeudelle myös asioita ylimpänä muutoksenhakuasteena käsittelevälle korkeimmalle hallinto oikeudelle korkein hallinto oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen korkeimmasta hallinto oikeudesta annetun lain kuudennen pykälän muuttamiseksi siten että ulkomaalaislaissa tarkoitettua turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevat valituslupahakemukset voitaisiin käsitellä ja ratkaista kahden jäsenen kokoonpanossa yksimielisellä päätöksellä esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto oikeudesta annettuun lakiin lisättäväksi uusi säännös päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevassa valituslupa asiassa valitusluvan korkein hallinto oikeus on myöntänyt noin yhdeksässä prosentissa asioista eli valtaosa asioista on käsitelty ja ratkaistu lopullisesti valituslupahakemuksen käsitelleessä kokoonpanossa tämän vuoksi juuri valituslupakokoonpanoon kuuluvien jäsenten määrällä on merkitystä turvapaikka asioiden käsittelyaikaan korkeimmassa hallinto oikeudessa esityksen mukaan korkein hallinto oikeus olisi päätösvaltainen myös kokoonpanossa johon kuuluu kaksi jäsentä jollei ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia olisi siirrettävä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä esityksellä lisätään korkeimman hallinto oikeuden toiminnan tehokkuutta näissä asioissa mikä välillisesti vähentää valtiontaloudelle aiheutuvia kustannuksia ja lisää turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä

arvoisa rouva puhemies käsillä oleva muutosesitys on pieni mutta kontekstistaan johtuen ei kuitenkaan täysin merkityksetön tämä uudistus on nimittäin osa laajempaa johdonmukaista turvapaikkapäätösprosessin keventämistä prosessi voi olla hyvä asia siinä mielessä että turvapaikkapäätöksen nopeuttaminen on sekä turvapaikkahakemuksia käsittelevän valtion että turvapaikanhakijan etu toisaalta se herättää myös riskin siitä missä määrin oikeusturva tosiasiallisesti toteutuu tätä

oikeusturvan toteutumisen

tähdellisyyttä lisää muutama muukin seikka meidän turvapaikkapäätösprosessissamme meillä päätökset aika monen turvapaikanhakijan kohdalla siitä saavatko he jäädä vaiko eivät tehdään maatietopalvelun tietojen perusteella joka siis on migrin alaisuudessa toimiva toimiva tietopankki myös hallinto oikeudet jotka siis käsittelevät migristä tehtyjä valituksia nojaavat päätöksensä tähän samaan sen tahon keräämään tietopankkiin johon johon kohdistuvaa valitusta he käsittelevät missään muualla suomalaisessa oikeusjärjestelmässä julkisoikeudessa ei minun käsittääkseni vastaavaa systeemiä toinen oikeusturvaa heikentävä tekijä on että meillä ei ole käytännössä minkäänlaista seurantaa sille mitä tapahtuu niille ihmisille jotka käännytetään suomesta me emme siis tiedä olemmeko me arvanneet oikein vai väärin olivatko ne turvapaikkahakemukset perusteettomia jotka me me olemme sellaisina tuominneet me emme tiedä mitä näille ihmisille tapahtuu voi olla että meidän järjestelmässämme on johdonmukaisia systemaattisia virheitä että me tuomitsemme teemme näitä päätöksiä vuodesta toiseen väärin ilman että meillä on mitään keinoa huomata virhettämme

turvapaikanhakijoihin ja ylipäätään meidän oikeuslaitokseemme niin minun mielestäni huoli on vähintäänkin aiheellinen tämä näkyy muun muassa siinä että selvästi nämä paineet ovat olleet taustalla viimeaikaisissa päätöksissä joissa niin sanottujen turvallisten alueiden tai maiden turvallisuusluokitusten suhteen ollaan tehty muutoksia ensisijaisesti suhteessa sellaisiin maihin joista meille tällä hetkellä tulee paljon turvapaikanhakijoita ilman että silmin nähden kansainvälisen uutisoinnin valossa näissä lähtömaissa olisi tapahtunut merkittävää turvallisuustilanteen paranemista samaan aikaan meillä käydään keskustelua laajemmin siitä olisiko tarpeen siirtyä yhden säännön tasa arvoisesta yhteiskunnasta kaksien sääntöjen yhteiskuntaan siis sellaiseen olisi kantasuomalaisille ehkä joillekin maahanmuuttajille täysi hyvinvointi ja oikeusvaltio ja sitten tietyille maahanmuuttajaryhmille ikään kuin hyvinvointi ja oikeusvaltion light versio jossa samoista työelämän oikeuksista sosiaaliturvasta ehkä myös oikeusturvasta annettaisiin se b luokan versio

minä en pysty arvioimaan niin kuin todennäköisesti ei juuri kukaan tässä salissa onko tämä huoli nimenomaan tämän nimenomaisen esityksen osalta aiheellinen ja oikeutettu vaiko ei

arvoisa puhemies

jouduttu tämä yksimielisyyden vaatiminen kahdelta tuomarilta johtaa käytännössä siihen että tämä muutos on tekninen elikkä mitä se kolmas tuomari siinä muuttaa jos

kysymys varsinaisesta muutoksesta edes tietenkin tässä pikkuisen puretaan normeja säästetään byrokratiaa mutta sitäkin voisi miettiä tarvitaanko kahtakaan tuomaria aina kaikissa tapauksissa ja onko tarpeen kolmiportainen viranomaiskäsittely etenkään selvissä tapauksissa joissa turvapaikkajärjestelmää selvästi hyväksi käytetään pelkän laittoman maahantulon mahdollistamiseksi herää kysymys onko meillä varaa tällaiseen kun tiedetään että meidän oikeusjärjestelmä on jo valmiiksi kovassa kuormassa lähivuosina meillä voi olla kymmeniätuhansia kielteisiä

jotka ovat oikeusasteissa käsittelyssä tullaan sen kysymyksen eteen kestääkö meidän järjestelmä sen valtio kuitenkin aina on ensisijaisesti omien kansalaistensa edunvalvontakoneisto meidän täytyy laittaa suomalaiset etusijalle

arvoisa rouva puhemies toteaisin vain edelliselle puhujalle hänen iloitsemastaan mukavasta reittilentokohteesta irakista että ulkoministeriön matkustustiedote toteaa irak taisteluja ja väkivaltaisuuksia monin paikoin vältä tarpeetonta matkustamista pohjois irakiin ja kaikkea matkustamista muualle maahan suomella ei ei ole toimivaa suurlähetystöä eikä lähetettyä henkilöstöä irakissa ei minulla muuta

uusi isyyslaki tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista kun isyyslaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa kaksituhattaneljätoista samassa yhteydessä annettiin kaksi lausumaa ensimmäisessä lausumassaan eduskunta edellytti että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi sääntelyksi niin sanottujen vanhojen au lasten perintöoikeuden turvaamiseksi

että hallitus arvioi perintö ja testamenttisaannon vanhentumista ja perinnönjaon peräyttämistä yleisesti olen iloinen voidessani kertoa että nämä eduskunnan hallitukselle antamat tehtävät on nyt täytetty nyt pöydällä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvastuuta koskevaa sääntelyä joka kattaa kaikki perinnönjaon peräyttämistilanteet eikä kohdistu vain uuden isyyslain myötä perintöoikeuden saaneisiin oikeusministeriön asettamassa työryhmässä arvioitiin myös perintö ja testamenttisaannon vanhentumista sen muuttamista katsottu tarpeelliseksi asiasta järjestettiin lausuntokierros ja lausunnonantajat olivat asiasta samaa mieltä nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys koostuu omaisuuden palautusvelvollisuuden sisältöä ja oikaisujaossa noudatettavaa menettelyä koskevista säännöksistä lähtökohtana on että aiemmin toimitetussa jaossa omaisuutta saaneet palauttavat omaisuuden perinnönjaon oikaisua varten palautusvelvollinen voi tietyissä tilanteissa omaisuuden palauttamisen sijaan maksaa kuolinpesälle rahamäärän joka vastaa omaisuuden arvoa palautusvelvollisuutta voidaan myös sovitella ellei palautusvelvollisuudesta päästä sopimukseen oikaisua vaativa voi tarvittaessa hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä ehdotetut menettelytavat perustuvat nykyisinkin käytössä oleviin menettelyihin esitykseen sisältyvien ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden isyyslain kanssa eli ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista

arvoisa rouva puhemies ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta ja mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä ehdotukset eivät aiheuta käytännössä suuria muutoksia suomessa on jo kattava vaihtoehtoisten kuluttajariitoja käsittelevien riidanratkaisuelinten verkosto eikä meillä ole tarpeen perustaa uusia elimiä julkisia riidanratkaisuelimiä koskeva lainsäädäntö vastaa jo pääosin direktiivin vaatimuksia menettelyjä ja tiedottamista koskeviin säännöksiin on kuitenkin tehtävä joitakin muutoksia merkittävimpiä muutoksia ovat erilaisia määräaikoja koskevat säännökset erityisesti vaatimus ratkaisusuosituksen antamisesta yhdeksänkymmenen päivän määräajassa kuluttajariitojen käsittelyä julkisella puolella pyritään tehostamaan säännöksellä jonka mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan tällä pyritään ohjaamaan kuluttajaneuvontaan ne asiat jotka tarkoituksenmukaista käsitellä lautakuntaa kevyemmässä ja joustavammassa menettelyssä asiat selviävät vapaamuotoisessa kuluttajaneuvonnassa huomattavasti nopeammin kuin lautakunnassa jossa on noudatettava lakiin kirjattuja menettelytapoja uusi säännös ei kuitenkaan estä asian saattamista lautakunnan käsiteltäväksi jos asia ei selviä kuluttajaneuvonnassa tai se on luonteeltaan sellainen että ole tarkoituksenmukaista ohjata sitä kuluttajaneuvontaan lautakunnan tulee käsitellä asia suomessa ei ole voimassa yksityistä riidanratkaisuelimiä koskevaa lainsäädäntöä ehdotetussa uudessa laissa määritellään ne direktiivin mukaiset vaatimukset jotka yksityisen riidanratkaisuelimen ja siellä sovellettavan riidanratkaisumenettelyn tulee täyttää että se voitaisiin ilmoittaa komission pitämään luetteloon ehdotetuilla säännöksillä varmistetaan muun muassa se että elin on puolueeton ja riippumaton vaikka se olisikin elinkeinonharjoittajia edustavan järjestön ylläpitämä koska suomessa jo toimii kattava tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmä ehdotetut lait eivät merkittävästi vaikuta kuluttajien asemaan valtion sisäisissä kuluttajariidoissa sen sijaan rajat ylittävää kauppaa käyvien ja netissä kulutushyödykkeitä ostavien kuluttajien asemaa direktiivi ja asetus parantavat koska kaikissa jäsenmaissa pitää jatkossa olla kattavasti vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä kuluttaja joka ostaa hyödykkeitä toisesta eu maasta voi saattaa elinkeinonharjoittajan kanssa syntyneet erimielisyydet tämän kotivaltion toimivaltaisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi

arvoisa rouva puhemies lyhyellä kaavalla nyt käsiteltävä hallituksen esitys sisältää kaksi erillistä asiaa ensinnäkin tässä esityksessä esitetään sitä että kansallisen maaseudun kehittämisen yhteensovitus saariston kehittäminen kansalliset maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeet sekä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta siirretään työ ja elinkeinoministeriöstä maa ja metsätalousministeriöön lisäksi tässä siirretään myöskin kaksi maaseudun kehittämisestä vastaavaa ja yksi saariston kehittämisestä vastaava henkilö ja näiden virat tämä esitys sisältää tätä siirtoa varten tehtävät muutokset sekä maa ja metsätalousministeriön että työ ja elinkeinoministeriön rahoitustukilakeihin

motiivi on se että kansallisen maaseutupolitiikan yhteensovittaminen ja maa ja metsätalousministeriön toimialalle kuuluvan maaseudun kehittämisen toteuttaminen samassa ministeriössä helpottaa riittävien voimavarojen varmistamista tilanteessa jossa ministeriössä käytettävissä olevat henkilöstö ja muut resurssit pienenevät toisena kokonaisuutena on uuden alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä koskevat säännökset määräraha olisi kymmenen miljoonaa euroa per vuosi ja tällä toteutetaan osaltaan hallituksen kärkihankkeen kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla tavoitteita varoja on tarkoitus käyttää aluelähtöiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimintaan sekä valtion ja kaupunkien välisiin kasvusopimuksiin ja kasvukäytäviiin ennakoidun rakennemuutoksen on tarkoitus vauhdittaa alueella nopeita ja kokeiluluontoisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa niiden kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen ja selvitä siitä rahoituksen näille ennakoidun rakennemuutoksen hankkeille myöntävät maakuntien liitot vastaavasti kasvusopimusten ja kasvukäytävien toteuttamiseen varat kohdentaa työ ja elinkeinoministeriö sopimusten toteuttamiseen myönnetyt varat osoitetaan maakuntien liitoille jotka tekisivät lopulliset rahoituspäätökset hankkeille

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki finpro oy nimisestä osakeyhtiöstä tässä ehdotetussa laissa on säännökset yhtiön tarkoituksesta ja tehtävistä sekä toimintaperiaatteista omistajaohjauksesta rahoituksesta ja tiedonantovelvollisuudesta finpron yhtiöittäminen on hyväksytty syyskuun puolivälissä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa minkä lisäksi valtioneuvoston yleisistunto päätti valtuuttaa kuukausi sitten työ ja elinkeinoministeriön perustamaan finpro oy nimisen osakeyhtiön tämän finpro ryn yhtiöittämisen keskeisenä tavoitteena on ollut valtion omistajaohjauksen vahvistaminen finprossa josta on uudistamisen ja kehittämistyön myötä tullut lähes täysin valtion rahoittama organisaatio finpro ryn toiminnot varat velat ja vastuut tultaisiin siirtämään finpro oylle mutta itse yhtiöittäminen ei tapahdu lailla vaan yksityisoikeudellisena oikeustoimena finpro ryn ja finpro oyn välillä tämän esityksen mukaan finpro oy on suomen valtion täysin omistama voittoa tavoittelematon ja julkisia palveluita tarjoava osakeyhtiö joka jatkaa siis ryn toimintaa finpro oyn omistajaohjauksesta vastaa työ ja elinkeinoministeriö tämän finpro oyn toiminnan tarkoituksena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kansainvälistymisen ja viennin edistäminen yritysten kansainväliseen kauppaan ja talouteen liittyvän osaamisen kehittäminen ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen suomeen sekä ulkomailta suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen kehittäminen ja tutkiminen esityksen tavoitteena on osana laajempaa finpron toiminnan uudistamista ja kehittämistä yhtenäistää finpro osakeyhtiön lainsäädännöllinen asema muiden vastaavien tem konserniin elikkä työ ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvien organisaatioiden kanssa ja vahvistaa yhtiön asemaa voittoa tavoittelemattomana julkisia palveluita tarjoavana yhtiönä tämä liittyy myös team finlandin toiminnan kehittämiseen vientiponnistelujen tukemiseksi joita opposition taholta on aivan oikein peräänkuulutettu team finlandin kotimaan uudistettu elokuussa uuden mallin ajatus asiakaslähtöisyys on yksinkertainen

pk yritys saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta liittyvätpä ne sitten rahoitukseen kansainvälistymiseen tai viennin edistämiseen myös team finlandin ulkomaanverkostoresursseja lisätään osana kärkihankkeita ja team finlandin kasvuohjelmiin tulee lisärahoitusta yhteensä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa joka kohdennetaan etenkin biotalouden cleantechin terveysteknologian ja digitalisaation viennin edistämiseen

arvoisa

yhdistysmuotoinen toiminta on kuitenkin yli neljäsataa muuta toimijaa kerännyt mukaansa ja sitä kautta luonut omanlaisensa ekosysteemin jossa asianosaiset ovat eräällä tavalla mukana sen toiminnan

ohjaamisessa ja kun osakeyhtiön osalta se tulee olemaan sataprosenttisesti valtion omistajaohjauksen ja omistuksen alla niin herää pohdinta millä tavalla aiotaan pitää nämä aikaisemmin aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa olleet tahot mukana kiitos

arvoisa rouva puhemies kiitoksia näistä puheenvuoroista joissa käsiteltiin finpron historiaa ja tulevia näköaloja edustaja harakka maalaili maalaili finpron nykytilaa ja historiaa aika synkin sävyin sdphän oli hallituksessa silloin kun näitä ratkaisuja tehtiin niin että teillä on varmasti ensi käden tietoa näistä menneistä tapahtumista oma arvioni

finpron työn saldosta on kuitenkin tasapainoisempi lyhyen ministerikokemukseni nojalla voin todeta että ulkomaanverkosto toimii sangen hyvin ja siellä on totuttu viennin edistämistä ja yritysten kansainvälistymistä hyvässä yhteistyössä yhteistyössä sekä suomalaisten yritysten että ulkoministeriön kanssa olimme muun muassa viime viikolla emiraateissa edistämässä cleantechiä ja terveysteknologiaa ja presidentti niinistön johdolla pari kolme viikkoa sitten turkissa edistämässä pitkältä samoja aloja eli eli bioenergia ja ja cleantech alan yritysten vientiä ja kansainvälistymistä näillä kasvavilla nousevilla markkinoilla tulemme myöskin suuntaamaan resursseja kasvaville markkinoille sekä tiettyihin aasian maihin lähi itään kuten kuten yhdistyneiseen arabiemiirikuntiin ja myös yhdysvaltoihin sen sijaan kotimaassa on ollut puutteita ja yritykset ovat esittäneet kritiikkiä sitä kohtaan millä tavalla finpro ja team finland toimivat kotimaassa ja sen takia nimenomaan tämä team finlandin uudistus toteutettiin ja pyrittiin vastaamaan siihen kritiikkiin jota yritysten taholta

tuli vielä kesällä esiin käsitykseni mukaan tämä kotimaan uudistettu palvelumalli on otettu aika hyvin vastaan ja siinä on tietysti tärkeää huolehtia siitä että yritykset saavat kaikki palvelut sujuvasti sutjakkaasti ja yhdeltä luukulta ja että myöskin aikaisemmin hyvin toimineet verkostot kyetään pitämään tässä tärkeässä arvokkaassa työssä mukana tämän lisäksi siitä että meillä ei suinkaan ole matkailun vienninedistämistä lopetettu vaan sitä tehdään team finlandin alla visit finland työnimikkeellä ja se työ on yksi team finlandin tärkeitä painopisteitä tulemme kotimaan palvelumallin osalta myös edelleen kehittämään sitä että sekä team finland että yritys suomi toimivat paremmin keskinäisessä yhteistyössään kuin mikä tähän asti on ollut asianlaita siinä on tärkeää kyetä tarjoamaan pk yrityksille parempaa palvelua viennin edistämisessä ja yritysten kansainvälistymisessä ja samalla tehdä tämä työ kustannustehokkaasti veronmaksajien varoja järkevästi hyödyntämällä

arvoisa puhemies tässä aika teknisluontoisessa hallituksen esityksessä ehdotetaan ely keskusten myöntämien valtionavustusten maksamista ja tähän maksamiseen läheisesti liittyvien muiden tehtävien kokoamista vuoden alussa toimintansa aloittaneeseen aloittaneeseen ely keskusten ja te toimistojen kehittämis ja hallintokeskukseen tämä keha kehittämis ja hallintokeskus on palvelukeskustyyppinen virasto joka hoitaa näiden elyjen ja talous ja henkilöstöhallinnon tehtävät monet tukipalvelut samoin kuin temin hallinnonalan tukien ja avustusten maksamista koskevia tehtäviä ja maksamiseen liittyviä tehtäviä tässä käsillä olevassa esityksessä kehittämis ja hallintokeskukselle siirrettäisiin muiden ely keskuksia ohjaavien ministeriöiden hallinnonalojen maksamista ja tämä keha maksaisi vuoden kaksituhattakuusitoista alusta myös eräitä maa ja metsätalousministeriön liikenne ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalojen avustuksia ja korvauksia toisin sanoen kyse on toimintojen järkeistämisestä valtionhallinnossa ja tätä kautta veronmaksajien varojen paremmasta hyödyntämisestä lisäksi tämä esitys sisältää teknisiä tarkistuksia ja siviilipalveluskeskuksen tehtävän siirron kaakkois suomen ely keskuksesta tämän kehittämis ja hallintokeskuksen yhteyteen siviilipalveluskeskuksen siirtämisellä taataan lapinjärvellä työtään jatkavan siviilipalveluskeskuksen tukipalveluiden sujuva jatkuminen tilanteessa jossa kaikkien ely keskustenkin tukipalvelut saadaan tästä kehittämis ja hallintokeskuksesta

arvoisa rouva puhemies

näitä valtioneuvoston maksatuksia ja takaisinperintää tälle kehittämis ja hallintokeskukselle kun sitä uudistusta tehtiin edellisellä kaudella kokonaisuutena näitten ely keskusten muodostamisesta ja sitten jaettiin näitä tehtäviä niin tämä kysymys ministerille on miksi nyt tämä kohta missä siviilipalvelusasiat ovat olleet kaakkois suomessa pitääkin siirtää valtakunnalliseksi kun monet muut asiat on kuitenkin pystytty hoitamaan niin että ne ovat alueellisesti jonkun ely keskuksen hallinnassa eikä kaikkea hoideta kaikissa sen ymmärtäisin ja se on tehokkaampaa huomattavasti huoli silloin kun näitä ely keskuksia perustettiin oli myöskin siitä tulevatko alueelliset erityispiirteet huomioiduiksi toivon että tämä on huomioitu myöskin tässä kohtaa siirretään kaikki maksatukset ja toivon ja uskon että ne ovat myös ainoastaan teknisiä maksatuksia eivät niitä alueen erityispiirteisiin vaikkapa erilaisiin työttömyys tai työllisyystilanteisiin tai erilaisiin elinkeinorakenteisiin ja muihin liittyviä asioita joita sitten on kuitenkin helpompi arvioida paikallisesti siellä alueellisissa omissa elyissä ja te keskuksissa

tässä hallituksen esityksessä lukee että näitä tuottavuushyötyjä olisi myös mahdollisesti myöhemmin tällä hallituskaudella tehtävän aluehallinnon järjestämisratkaisun jälkeen jossa kuntien alueiden ja valtion hallintoja järjestellään uudelleen elikkä muodostetaan nämä monimuotoiset itsehallintoalueet niin tuleeko tapahtumaan niin että meillä kaikessa lainsäädännössä nyt tämän syksyn loppupuolella tulee tulevat jo ensimmäiset askeleet siihen että meillä tämän hallituskauden aikana

kaikki alueelliset toiminnot niputetaan yhteen ja tehdään tämmöinen maakuntahallinto suomi

arvoisa rouva puhemies nämä kaksi hallituksen esitystä tuovat jälleen meille käsittelyyn leikkauksia jotka kohdistuvat tavallisiin ihmisiin sairausvakuutuslainsäädäntöön ja kela korvauksiin kohdistuvista säästöistä

nimenomaan sairaisiin vammaisiin ja vanhuksiin pahimmin varmaankin osuvat käsittelyssä olevat lääkekorvauksien ja matkakorvausten heikennykset hallitus säästää sataviisikymmentä miljoonaa lääkekor vauksissa ja aikaistaa myös aiempia päätöksiä siten että säästöistä viisikymmentä miljoonaa tuleekin

ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaiset omavastuut myös nousevat näin ollen omavastuu voisi nousta lähes kaksisataa euroa ja yli sadan euron nousu koskisi seitsemänsataaviisikymmentä ihmistä ehdotukset lisäisivät noin

henkilön lääkekuluja noin viisikymmentä viiva sata euroa vuodessa nämä ihmiset ovat niitä jotka sairastavat paljon ja heillä on myös usein useita pitkäaikaissairauksia he ovat niitä meidän ikääntyneitä isiämme ja äitejämme paljon sairastavat ovat myös yleensä pienituloisia eläkkeensaajia juuri niitä joita kurittaa myös hallituksen esitys korottaa matkakustannusten omavastuuta yhdensuuntaisen matkan osalta nyt kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon ja kun mennään niin pitää myös tulla sieltä lääkäristä pois se on sitten viisikymmentä euroa kertalaakista nämä ihmiset ovat niitä joita kuritetaan myös eläkkeensaajan asumistuen leikkauksella ja nyt negatiiviseksi muodostuneella indeksillä joka siis pienentää kaikkia kel indeksiin sidottuja etuisuuksia nämä hallituksen esitykset tulevat pala palalta tosin täytyy sanoa että tässä esityksessä jollain tavalla oli kuvattu sitä miten nämä kohdistuvat myös myös pienituloisiin ja paljon sairastaviin ihmisiin mutta kyllä nämä vaikutusarviot voisivat olla kattavampia ja niiden pitäisi olla kattavampia ja niiden pitäisi myös olla perusteellisempia näissä esityksissä ei ole vielä kaikki hallitus aikoo myös nostaa palvelumaksuja mikä kohdistuu jälleen pitkäaikaissairaisiin työkyvyttömiin ja niihin ihmisiin joiden terveyttä ja hyvinvointia piti vahvistaa kuten hallitusohjelmassakin todetaan leikkausten sijaan pitäisikin lääkehuollossa katse kääntää nimenomaan rationaaliseen lääkehuoltoon ja sen kehittämiseen lääkehoidon toimivuudessa ja esimerkiksi lääkehävikin vähentämisessä olisi paljon parantamisen varaa ja siihen onkin erilaisilta asiantuntijatahoilta esityksiä tullut nyt pitäisi olla malttia käydä siihen käsiksi jatkaa sitä työtä mitä aiempien hallitusten toimesta on jo pitkään tehty jotta voidaan lääkekuluja hillitä hallitus aikoo myös lakkauttaa aura kuntoutuksen ennen kuin se ehti edes astua voimaan tällä tavoitellaan kahdenkymmenen pilkku kuuden miljoonan euron säästöjä joista valtion osuus on sitten kuusi miljoonaa euroa tämä aura kuntoutushan on ainoa muoto jolla voidaan vastata työssä käyvän väestön työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta pitäisikin tarkastella nyt tulevaa uutta sote uudistusta ja sitä ennen ei pitäisi lähteä tekemään tällaisia harkitsemattomia leikkauksia kuntoutukseen

kolmenkymmenen päivän ajalta maksettavaa korotettua vanhempainpäivärahaa ja rajaamalla vanhempainvapaakausilta karttuvaa lomaoikeutta hallitus on esittänyt tasa arvovaikutuksiltaan hyvin kyseenalaista

työnantajalle tulevaa kahdentuhannenviidensadan euron äitiyspakettia jonka kustannukset voivat nousta kymmeniin miljooniin euroihin vuosittain korotetun isyysrahan leikkaus on myös tasa arvon kannalta ongelmallinen ja se voi vähentää isien isyysrahan käyttöä ja sysätä vastuun entistä enemmän äideille esitys kohtelee pitkiä isyysvapaita pitävien miesten työnantajia epätasa arvoisesti eikä kannusta lainkaan hoitovastuun tasaamiseen perheissä parempi vaihtoehto olisi esimerkiksi isyysvapaan pidentäminen tai äitiyspäivärahan yhdeksänkymmenen prosentin korvausasteen jatkaminen viidestäkymmenestäkuudesta päivästä noin

arvoisa puhemies kiitos edelliselle puhujalle erittäin hyvästä ja konkreettisesta puheenvuorosta jossa otettiin hyvin esille se miten

nämä ovat hyvin havainnollisia ja ja karuja esimerkkejä arvoisa puhemies tuntuu todellakin siltä että köyhillä ja sairailla ei sipilän soinin ja stubbin hallituksessa ole yhtään puolustajaa hallituksen suunnittelemat lääke ja matkakorvausten leikkaukset leikkaukset ja omavastuun nostaminen kohdistuvat erityisesti pienituloisiin sairaudet ja lääkkeiden käyttö ovat sosioekonomisesti kasautuvia ja paljon lääkkeitä tarvitsevia on aivan erityisesti ikääntyneissä kansalaisissa tämä kasvattaa terveyseroja ja lisää toimeentulotuen kustannuksia hallitus esittää kodin ja hoitoyksikön välisiin siirtymiin käytettävien matkakorvausten leikkausta yhdellätoista miljoonalla eurolla potilaan matkakustannusten omavastuuta nostetaan kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon edestakainen matka maksaa jatkossa potilaalle jo viisikymmentä euroa kun tähän lisätään poliklinikkamaksu voi hoitokäynti maksaa potilaalle yli kahdeksankymmentä euroa vuonna kaksituhattaneljätoista korvatuista matkoista noin kuusikymmentä prosenttia oli kustannuksiltaan enintään kaksikymmentäviisi euroa muutoksen jälkeen suuri osa matkoista tulee jäämään alle omavastuurajan väestön ikääntyminen ja lisääntyvä kotona asuminen laitoshoidon sijaan kasvattavat liikkumispalvelujen tarvetta siksi hallitukselta on erittäin lyhytnäköistä ja epäjohdonmukaista politiikkaa leikata sairaanhoidon ja kuntoutuksen matkakorvauksista sen sijaan että hallitus leikkaa juuri lääke ja matkakorvauksia hallituksen kannattaisi selvittää sosiaali ja terveysmaksujen yhteistä kulukattoa talousarviossa lääke ja matkakorvauksiin esitetään leikkauksia samalla kun sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat jo tälläkin hetkellä pienituloiset tinkivät välttämättömistä lääkkeistä ja tarpeenmukaisesta hoidosta tämä voi edelleen kasvattaa sosioekonomisia terveyseroja jotka jo nyt suomessa huomattavia oecdn tutkimusten mukaan kaikkein vähävaraisimpien ongelmien kärjistymistä tulisi ehkäistä laatimalla tuloihin sidottu yhteinen vuotuinen maksukatto lääke ja matkakustannuksille sekä julkisen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuille kustannukset voitaisiin voitaisiin tällöin laskea yhteen kalenterivuosittain ja kun maksukatto olisi saavutettu palvelut olisivat maksuttomia tai niistä perittäisiin vain pieni omavastuu näin saataisiin torjuttua liian suuren maksutaakan kohdistuminen kaikkein

arvoisa puhemies kuten totesin kaikkein köyhimmillä kansalaisilla ei ole sipilän ja soinin ja stubbin hallituksessa yhtäkään puolustajaa se näkyy siinä että ensi vuoden budjetti on sosiaalisesti täysin kestämätön hallitus leikkaa aivan erityisesti köyhimmiltä laittaa heikko osaiset kantamaan ylisuurta sopeutustoimien taakkaa tämä on väärin tämä ei ole millään tavalla oikein ja tätä ei voi hyväksyä

suomea asuu tai onko kotoisin varakkaasta vai vähemmän varakkaasta perheestä osa meistä tarvitsee enemmän tukea ja julkisen vallan on on tuettava kansalaisia tarpeen mukaan se on oikeudenmukaista kestävää ja myös järkevää lopuksi toivoisin että hallitus skarppaisi jatkossa ja tekisi esityksistään vaikutusarvioinnit näistä kaikista esityksistä näkee että niiden yhteisvaikutuksia eri väestöryhmiin ei ole millään tavalla arvioitu eli kuten todettiin jo tuossa toissa viikolla kun keskusteltiin eläkkeensaajien asemasta hallituksen eri esitykset kohdistuvat todella epäoikeudenmukaisella tavalla yksiin ja samoihin pienituloisiin paljon sairastaviin heikko osaisiin ihmisiin tämä on täysin kestämätöntä politiikkaa ja tulee vielä suomelle hyvin kalliiksi

arvoisa puhemies

matkojen omavastuun huomattava nostaminen vaikeuttavat etenkin harvaan asutuilla seuduilla asuvien pienituloisten ja usein ikäihmisten taloudellista tilannetta nämäkin säästöt olisi mahdollista suurimmaksi osaksi saada aikaan kehittämällä edelleen matkojen yhdistämisjärjestelmää eli vaihtoehtojakin olisi ollut olemassa myös lääkekorvauksia vähennetään muun muassa alkuomavastuuta korottamalla ja tämäkin kirpaisee eniten juuri pienituloisia paljon sairastavia ja useita lääkkeitä käyttäviä kansalaisia kolmantena asiana otan kantaa harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahojen vähentämiseen joka myöskin tässä lakiesityksessä on esillä esimerkiksi aura kuntoutuksen peruminen kokonaan on mielestäni valitettava päätös kuntoutusjärjestelmää on kehitettävä mutta tämä ei ole mitään kehittämistä me tarvitsemme kuntoutuksen kokonaisuudistuksen ja se olisi toki hyvä tehdä esimerkiksi sote uudistuksen yhteydessä mutta mutta tämä tämä aura kuntoutuksen peruminen kokonaan ei ole mikään kehittämistoimenpide työhyvinvointia parantavaa kuntoutusta tulee lisätä ja kehittää sillä varhaiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat maassamme vakava ongelma keskimäärin työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään tällä hetkellä noin viisikymmentäkolme vuotiaana ja tämä alentaa huomattavasti keskimääräistä eläkkeellejäämis ikää kun hallitus puhuu niin paljon työn tuottavuuden lisäämisestä niin se tuntuu unohtaneen hyvinvointinäkökulman kokonaan tässä keskustelussa vaikka hyvinvointi on työn tuottavuuden lisäämisen kannalta erittäin keskeinen tekijä

vaikeuttaminen ja vuorotteluvapaalainsäädännön tiukennukset arvoisa puhemies kun luin hallituksen esitystä sataviisi niin jäin kyselemään tasa arvonäkökulman perään esimerkiksi korotetun isyysrahan leikkaus voi vähentää isien isyysrahakauden käyttöä sillä korotettu isyysraha on kenties osaltaan kannustanut isiä käyttämään tätä isyysrahakautta ja toisaalta vanhempainpäivärahan leikkaus kohdistuu lähes yksinomaan naisiin koska vain noin kolme viiva neljä prosenttia isistä käyttää vanhempainrahakautta toivonkin että valiokuntakäsittelyssä selvitetään tarkasti miten tässä lakiesityksessä tasa arvovaikutukset on tehty vai onko niitä tehty ollenkaan kiitos

arvoisa rouva puhemies

asemassa sosiaaliturvan ja palveluiden tarpeessa oleviin sairaisiin ja pienituloisiin ihmisiin valtiontalouden tasapainottamisesta tulisi mielestäni ottaa joiden elämäntilanne ja kantokyky kestää leikkauksia ei ihmisten joiden elämäntilanne on vaikea jo ennestään sairauden ja pienituloisuuden takia nyt hallitus on korottamassa matkakustannusten omavastuuta kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon kun kyseessä on useimmiten kaksisuuntainen matka yhden terveyskeskuskäynnin matka maksaa viisikymmentä euroa viisikymmentä euroa on paljon rahaa monelle pienituloiselle varsinkin kun tiedämme että kuljetus on joillekin ihmisille ainoa mahdollisuus päästä hoitoon ja kuntoutukseen mitä tapahtuu jos henkilöllä ei ole rahaa kuljetukseen eli hoitoon pääsyyn tai hänellä ei ole kuljetuksen jälkeen rahaa ruokaan tai lääkkeisiin samanaikaisesti lääkekustannukset nousevat lääkekorvausten alkuomavastuu nousee kuuteenkymmeneen euroon ja lisäksi lääkekohtaisiin omavastuisiin tulee korotuksia nämä sairausvakuutuskorvausten leikkaukset sattuvat pahimmin niihin ihmisiin jotka jo nykyisinkin juuri juuri ovat köyhyysrajan yläpuolella leikkausten myötä ihmiset ajautuvat köyhyyteen aivan kuten hallitus omassa esityksessäänkin toteaa lääkkeiden omavastuun korottamisen on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu eräissä tapauksissa heikentäneen lääkkeiden käyttäjien terveydentilaa ja lisänneen muiden terveyspalveluiden käyttöä vakuutetun maksuosuuden kasvattamisella voikin olla terveyserojen kasvattamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia hallitus on tuonut nämä omassa esityksessään esille mutta siitä huolimatta lääkekorvauksien omavastuuta nostetaan toimeentulotuki ei ole vastaus tähän vaikka hallitus näin toteaakin omassa esityksessään toimeentulotuessa ei huomioida kaikkia perheen pakollisia kuluja eikä toimeentulotuella makseta automaattisesti lääke tai kuljetuskuluja tämän seurauksena voi olla että ihminen jää väliinputoajaksi hänen on päätettävä ostaako ruokaa vai lääkkeitä käykö hoidossa vai mitä tekee tämä on todellista todellista päivittäistä arkea monelle pienituloiselle toisaalta ei voida ajatella että toimeentulotuki määrittää saako ihminen terveyspalveluja ja lääkkeitä täytyy olla jokaisen kansalaisen perusoikeus tuloista riippumatta olemme monen viikon ajan kyselleet hallitukselta onko se tehnyt kokonaisarviota leikkaustensa vaikutuksista muun muassa ministeri mäntylä on väittänyt että vaikutusarvioita on tehty tämä hallituksen esitys on karmaiseva esimerkki päinvastaisesta valtioneuvoston omien ohjeiden mukaan lakien valmistelussa tulisi arvioida säädöshankkeita kokonaisuutena eikä pelkästään yksittäisiä säädöksiä tässä esityksessä ei arvioida edes sairausvakuutuslain muutoksia kokonaisuutena vaan jokaista muutosta erillään toisistaan

palvelumaksuja samalla korotetaan näiden leikkausten yhteinen seuraus on se että moni iäkäs sairas tai toimintakyvyltään rajoittunut ei tule saamaan tarvitsemiaan palveluja varsinkin alkuvuodesta ihmiset joutuvat todella miettimään käyttävätkö rahansa ruokaan vai lääkkeisiin

arvoisa puhemies niin kuin edustaja kiljunen tuossa äsken totesi niin todellakin nyt

enää varat riitä arvoisa puhemies on todella ikävää että paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää kiusataan lääkkeiden omavastuun nostolla ja matkakorvausten alentamisella potilaiden maksuosuuden kasvattamisen vaikutuksia on selvitetty myös eri maissa tehtyjen lääkekorvauksia koskevien tutkimusten perusteella tutkimusnäytön perusteella omavastuuosuuden kasvattaminen vähentää lääkkeiden käyttöä korkea omavastuu voi myös vähentää uusien hoitojen aloittamista eräissä tapauksissa sen on todettu myös heikentäneen lääkkeiden käyttäjän terveydentilaa ja lisänneen muiden terveyspalveluiden käyttöä vakuutetun maksuosuuden kasvattamisella voikin olla terveyserojen kasvamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia ja tämä on erittäin valitettavaa koska tiedämme että nämä terveyserot ovat valtavan suuria jo tänäkin päivänä matkakustannusten omavastuun nostaminen lisää sairauden vuoksi matkoja tekevien vakuutettujen kustannuksia ja matkakorvaukset kohdentuvat tietenkin etenkin harvaan asutuille alueille pienituloisille ja iäkkäille henkilöille päinvastoin nyt pitäisikin tosiaankin kiirehtiä jo pitkään suunnitellun sosiaali ja ter veydenhuollon asiakasmaksujen matkakulujen ja lääkekustannusten maksukattouudistusten toteuttamista niin kuin täällä muutkin edustajat ovat jo todenneet näin voitaisiin ratkaista nouseviin maksuihin liittyviä ongelmia monen pienituloisen ihmisen kohdalla jo viime hallituskaudella tehtiin lääkekorvaussäästöjä eivätkä nämäkään säästöt ole vielä ehtineet täysimääräisesti voimaan jo tuolloin sosiaali ja ja terveysvaliokunta oli huolissaan potilaiden asemasta ja totesi muun muassa että uudistusten vaikutuksia pienituloisten pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien lääkekustannuksiin sekä

ratkaisu siihen miten ihmiset voivat selvitä lisääntyvistä kustannuksistaan tällä hetkellä liian iso osa lääkekuluista muodostuu potilaalla ihan turhaankin käytössä olevista lääkkeistä ja väärin määrätyistä lääkkeistä lääkekorvausten kustannuksia pitäisi hillitä esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarviointia kehittämällä eikä jatkuvalla leikkaamisella myös maksukattojärjestelmää tulee tosiaankin kehittää jotta voidaan estää asiakkaille kohtuuttomiksi nousevat maksut hallituksen säästöt lääkekorvauksiin tulisikin perua matkakorvausjärjestelmää puolestaan pitäisi kehittää ensisijaisesti matkoja yhdistämällä ja järkevöittämällä tämäkin asia on vielä kesken ja tosiaankin myös tuota maksukattojärjestelmää tulee tässä suhteessa kehittää jotta voidaan estää sosiaali ja asiakkaille kohtuuttomiksi nousevat maksut hallitus aikoo myös perua aura kuntoutuksen voimaantulon tavoitellen reilun kahdenkymmenen miljoonan säästöä josta vajaa puolet on valtion säästöä tämä on erittäin lyhytnäköistä sen lisäksi että kuntoutusta tarvitsevat ihmiset jäävät ilman kuntoutusta johtaa tämä myös satojen kuntoutusammattilaisten irtisanomisiin kuntoutusjärjestelmän kokonaisuutta olisikin tarkasteltava osana tulevaa sote uudistusta sitä ennen kuntoutukseen ei pitäisi tehdä tämänkaltaisia harkitsemattomia leikkauksia hallituksen säästöt sairausvakuutukseen olisikin peruttava

arvoisa rouva puhemies kello käy ja istuntoilta lähenee loppuaan en käytä pitkää puheenvuoroa totean vain että kristillisdemokraatit ovat myöskin omassa vaihtoehtobudjetissaan lähteneet siitä että lääkekorvausmenoja ei tule vähentää olemme samoin olleet huolestuneita kuten täällä monissa puheenvuoroissa on oltu siitä miten tämä lääkekorvausmenojen vähentäminen yhdistettynä siihen että myös matkakustannusten korvauksia vähennetään ja että sen lisäksi monet erilaiset asiakasmaksut nousevat tulee vaikuttamaan yksiin samoihin ihmisiin siinä mielessä ei todellakaan pystytä puhumaan edes säästöistä koska siinä elämäntilanteessa olevat joutuvat monta kertaa sitten näitten kohonneitten kustannusten takia toimeentulotuen asiakkaiksi ja sitä kautta sitten se mitä kuviteltiin säästettävän itse asiassa tulee muuta kautta kustannuksiksi niin kuin totesin kd ei kannata näitten lääkekorvausmenojen vähentämistä kokonaisuutena mutta sen sijaan tämän lääkekorvausjärjestelmän rakenteellisen uudistuksen kohdalla meiltä löytyy ymmärrystä tälle hallituksen linjalle eli sille että otetaan käyttöön tämä alkuomavastuu ja sitten taas toisaalta tätä peruskorvausta nostetaan tämän alkuomavastuun kautta vapautuvat määrärahat tulisi meidän mielestämme sitten kohdentaa toisella tavalla elikkä ne tulisi kohdentaa tähän lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen jos tämä uudistus tehtäisiin tällä tavalla niin kuin kuin kd esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan niin silloin tämä yhteiskunnan tuki kohdistuisi nykyistä paremmin niihin ihmisiin jotka joutuvat säännöllisesti käyttämään pitkäaikaista lääkehoitoa tämä varmasti omalta osaltaan helpottaisi myöskin näitten ikääntyvien ihmisten taloudellista tilannetta sekä monien kroonisia kroonisia sairauksia sairastavien tilannetta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle neljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle neljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään